toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia

puhdas monimuotoinen luonto ja viihtyisä elinympäristö ovat rikkauksia ja arvoja joita tulee vaalia myös kaivostoimialalla kaivoksilla on aina vaikutusta luontoon mutta vastuullisessa kaivostoiminnassa nämä vaikutukset minimoidaan ja pidetään hallinnassa arvoisa puhemies mitä sitten meidän tulisi tehdä kaivoslakimme on astunut voimaan heinäkuussa kaksituhattayksitoista mutta sitä ei ole sovellettu vielä yhteenkään toimivaan kaivokseen siksi kaivoslain kokonaisuudistukselle ei ole tässä vaiheessa tarvetta tarvitaan kuitenkin täsmäkorjauksia samaan lopputulokseen tuli muuten myös oikeustieteen tohtori pekka vihervuori kesäkuussa työ ja elinkeinoministeriölle luovuttamassaan erittäin perusteellisessa selvityksessä täsmäkorjauksissa on oleellista kiinnittää huomiota kaikkeen kaivostoimintaa koskevaan lainsäädäntöön ei pelkästään mitä korjauksia tarvitaan mainitsen muutamia jotka on nostettu esiin myös keskustan kaivospoliittisissa linjauksissa ekologisen kompensaation järjestelmä tulee mahdollistaa koskemaan kaikkea kaivostoimintaa kaivostoiminnan maankäyttöä kaksi vakuusjärjestelmää ja ympäristövahinkovakuutusjärjestelmää tulee uudistaa järjestelmän tulee kattaa paitsi ympäristön pilaantumistilanteet myös pilaantumisuhka ja vahinkotilanteet ja myös konkurssitilanteiden jälkihoito veronmaksajan piikkiin ei yhdenkään jälkihoidon tulisi jäädä kolme lupaprosesseja tulee kehittää ja yhdistää neljännelle kaivosalalle tulee määrätä perusteellisen valmistelun jälkeen erillinen kaivoksen sijaintikunnalle tuleva vero joka perustuu esimerkiksi rikasteesta saatuun nettotuottoon kunnille tulee lainsäädännön täsmennyksellä antaa ehdoton valta kaavoituksen kautta päättää onko kaivostoiminta mahdollista kunnan alueella vai ei arvoisa puhemies

arvoisa puhemies kaivoslain uudistamisen aika on nyt ja vasemmistoliiton tavoitteena on että se tehdään ympäristönsuojelu ja paikallisdemokratia edellä maaperän rikkaudet ovat kansallisomaisuutta ja kuuluvat lähtökohtaisesti kansalaisille ja yhteiskunnalle nyt monikansalliset yhtiöt ovat voineet kaivaa niitä maastamme lähes ilmaiseksi samaan aikaan kun ympäristöhaitat ovat jääneet suomeen veronmaksajille on jätetty valtavia ympäristövahinkojen laskuja mutta sellaisia ympäristötuhoja joita on mahdotonta korvata rahalla on selvää että esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnan edellyttämä energiamurros vaatii metalleja mutta se ei muuta sitä lähtökohtaa että taloudellisen toiminnan mukaan lukien kaivosteollisuuden tulee toimia ympäristön reunaehtojen ja kansalaisten oikeustajun puitteissa

myös harvinaisen yksityiskohtainen ja huolella laadittu nykyinen kaivoslainsäädäntö asettaa kaivosyhtiöiden oikeudet paikallisten ihmisten ja luonnon oikeuksien edelle tämä on väärä arvojärjestys meidän lähtökohtanamme on uusiutumattomien luonnonvarojen tunnistaminen yhteiseksi omaisuudeksi maaperän rikkaudet kuuluvat kansalle eivät yhtiöille kunnille tulisi myöntää yksiselitteinen oikeus kieltää kaupalliseen toimintaan tähtäävä malminetsintä ja kaivostoiminta omalla alueellaan hallitusohjelmassa onkin sitouduttu edistämään kuntien ja paikallisten päätösvaltaa myös paikallisten toimijoiden asemaa ja tiedonsaantia on luvattu parantaa olemme vasemmistossa lisäksi vaatineet että kulttuuristen vähemmistöryhmien kuten saamelaisten erityiskysymykset otetaan huomioon kaikessa kaivostoiminnassa vasemmistoliitto ei halua nähdä enää yhtään talvivaaran kaltaista ympäristökatastrofia herkän luonnon tuhoutuminen on korvaamaton menetys ympäristöriskit tulee arvioida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niin huolellisesti ettei malminetsintä ja kaivoslupaa myönnetä jos riskejä tunnistetaan luonnonsuojelualueille ei pitäisi myöntää malminetsintälupia lainkaan ympäristövaikutusten arvioimisen riippumattomuus voidaan varmistaa parhaiten jos niiden toteutuksesta vastaa puolueeton julkinen taho kaivosyhtiön tulee puolestaan vastata vaikutusarvioinnin rahoituksesta ilokseni voin todeta että hallitusohjelmassa luvataan viimein ottaa luonnonsuojelulliset näkökohdat huomioon kaivoslain uudistamisessa ympäristövaikutukset selvitetään varhaisemmassa vaiheessa kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arviointia kehitetään ja malminetsinnän rajoittamista luonnonsuojelualueilla selvitetään vakuussääntelyä kehittää niin etteivät ympäristölliset vastuut jää enää hoitamatta arvokkaan luontomme ja meidän ihmisten vuoksi kaivosverotus vaatii uudistamista kaivosyhtiöt eivät tällä hetkellä maksa maaraaka aineistaan pientä maanomistajalle maksamaansa korvausta enempää hallitus onkin luvannut selvittää erillisen kaivosveron ja kaivosoikeuksien myyntivoittoja koskevan veron käyttöönoton jotta kaivannaisista saataisi vihdoin yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus kiitos siitä me vasemmistossa haluamme että yritykset maksavat uusiutumattoman yhteisvarallisuutemme hyödyntämisestä ja kantavat vastuunsa rasitteista joita joita niiden toiminta ympäristölle aiheuttaa kaivosveron perusteita tasoa ja jakoa tulee nyt selvittää pelkkä verotus ei kuitenkaan riitä vaan myös verovälttely tulee estää suomen kaivoksista lähes kaikki ovat ulkomaisten yritysten omistuksessa ja on kunnostautunut aggressiivisessa verosuunnittelussa tästä on aiheutunut suomelle suunnattomia veromenetyksiä arvoisa puhemies maaperämme mineraalit ovat yhteisellä vastuullamme ja siksi yhtiöiden yhtiöiden ekologisesti ja sosiaalisesti kestämättömään toimintaan on puututtava lainsäädäntöä uudistamalla vasemmisto toivottaa tämän keskustelun erittäin tervetulleeksi

halutaanko tässä vaiheessa käydä debattia tästä kansalaisaloitteesta pyydän edustajia jotka haluavat käyttää debatissa puheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

suomi on hyvin houkutteleva maa kaivosinvestoinneille meillä on koko maan kattava infra tie ja sähköverkko sekä osaava ja kielitaitoinen työvoima ja lainsäädäntö ja sääntely ovat hallittavissa myös lupaprosessit ja aikajänne ovat hyvin viranomaisten arvioitavissa

eli se että kaivoksille on ylipäänsä paikallisten hyväksyntä jos tätä sosiaalista toimilupaa ei hoideta niin puntarissa vastapuolella ovat monesti pitkittyneet valitusprosessit kysyisinkin ministereiltä miten tämän kaivosveron laita on onko se kuinka pitkällä valmistelussa

arvoisa puhemies on hyvä että kansalaisaloitteen kautta saadaan tämäkin asia tänne keskusteluun eduskuntaan ja olen tyytyväinen myös siihen linjaan että hallitus on myötämielinen sille että tässä asiassa tulee tehdä lainsäädäntömuutoksia viime kuinka me useaan kertaan käsittelimme talvivaaran kaivoksen aiheuttamia ympäristöhaittoja miljoonien eurojen edestä niitä kustannuksia joita valtiolle siitä syntyi se on selkeä huutomerkki tällekin eduskunnalle että jotain on tehtävä näistä mineraaleista saatava myyntitulo pitäisi jollakin tavalla hyödyntää huomattavasti paremmin siten että se tulisi myös suomen kansalaisten hyväksi joten toivon että kun tätä lähdetään käsittelemään sitten eduskunnassa niin saataisiin kumminkin selkeä viesti ja päätös siitä että

jää niille kunnille ei yksistään ja myös suomen valtiolle yhä suurempi osa näistä rahoista mineraalien myyntituloista ja kaivoksien

oikein hyvä asia että tämä kaivospolitiikka on täällä keskusteltavana koska uskoisin että laaja enemmistö on sitä mieltä että sinänsä kestävästi hyödynnettyinä mineraalit suomessa paitsi tuovat hyvinvointia ja työtä suomessa monelle alueelle joilla sitä ei itsestäänselvästi ole myöskin vastaavat maailman tarpeisiin esimerkiksi liikenteen sähköistymisen osalta akkumineraalien kohdalla suomi voi olla itse asiassa aika avaintekijänä samalla on myös niin että on minusta perusteltua arvioida pitäisikö kaivosverolla tai muilla keinoilla suomeen ja myös jäädä isompi osa siitä tuotosta koska ne ovat kuitenkin meidän uusiutumattomia luonnonvarojamme ne myydään vain kerran meillä ei ole välttämättä kiire sillä tapahtuuko kaivoksen avaaminen nyt vai kymmenen vuoden tuottoa jää mutta tämä täytyy tehdä tarkkaan sikäli että tämä ei voi poukkoilla kahden vuoden välein pelkät etsinnät ovat viidentoista vuoden syklejä kysyisin ministeriltä itse asiassa sitä että kun nyt toisaalta hallitus on valinnut sen helpon keinon että sähköveroa nostetaan kaivoksilla siirretään ykkösluokkaan ja poistetaan energiaveron palautus niin onko se oikeastaan väärä keino koska sähköistyminen kaivosten teknologiassa ja työkoneissa olisi tärkeää ja meidän koko teollisuutemme sähköistyminen on keskeinen osa ilmastonmuutokseen vastausta ja pitäisikö tältä osin

kaikki hänen esityksensä ovat erittäin perusteltuja on tärkeä muistaa meidän kaikkien suomen kansanedustajien että noin seitsemänkymmentä prosenttia tähän maahan tulevasta metallista tuodaan ja noin kolmekymmentä prosenttia siitä saadaan omasta maaperästä niin että suomi on täysin riippuvainen metallien tuonnista jos me haluamme pitää yllä tätä hyvää korkeaa elintasoa ja myydä hyviä tuotteita ulkomaille niin meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin jalostaa metalleja joita saadaan kotimaasta mahdollisimman paljon ja tehdä siitä uutta työtä ja hyvinvointia tälle kansakunnalle ja samaan aikaan hoitaa ympäristöasiat niin kuin onkin tietenkin

tämän kansalaisaloitteen alullepanijoille on esitettävä suuri kiitos siitä että he ovat nostaneet tämän asian esille onneksi nyt hallitusohjelma ei lupaa pelkästään selvittää vaan lupaa myös että kaivoslainsäädäntö uudistetaan olisikin kiinnostavaa kuulla ministeri kulmunilta tämän uudistuksen valmistelun aikatauluja

tällainen ei saa enää jatkua

kaivoslakialoitteessa on paljon hyvää kiitos aloitteesta hallitusohjelmassa on todellakin sovittu että kaivoslaki uudistetaan lähtökohtana on muun muassa ympäristönsuojelun parantaminen kaivostoiminnan edellytysten vahvistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen on tärkeää että kunnille annetaan oikeus estää tai sallia kaavoituksella kaivostoiminnasta

arvoisa rouva puhemies kiitoksia tämän aloitteen tekijöille kiitos myös hallitusohjelman kirjauksesta joka on selkeä toivotaan että tämäkin aloite johtaa siihen että tämä kaivoslain uudistaminen myös tehdään tämän kauden aikana

on tärkeää kohdentaa sen vastuulle joka sitä liiketoimintaa pyörittää yhteiskunnan ja erityisesti sen kunnan jonka alueella toiminta tapahtuu täytyy saada myös siitä toiminnasta merkittävä hyöty louhintamäärän tulee olla peruste sille mahdolliselle maksulle joka tähän tulee erityisen tärkeää on se että kun tämä kun tämä louhintatoiminta päättyy myös tämä alueen entisöinti ja kuntoon laittaminen tapahtuu myös tämän liikkeenharjoittajan toimesta

rouva puhemies otan kantaa lähinnä millä tavalla kaivoksia tällä hetkellä synnytetään ne ovat tärkeitä meidän elinkeinoelämälle ja työpaikkojen tuojina mutta täytyy ottaa ympäristö kuitenkin huomioon viittaan nyt kajaanin pohjoispuolella olevaan olevaan talkkikaivoshankkeeseen sitä on hyvin vahvasti vastustettu mutta tukes on kumminkin antanut luvan vielä vielä tehdä tutkimuksia ja ja jopa aloittaa no rakentamispäätöstä ei ole mutta kumminkin tämän suuntaista viestiä on siellä on asutusta ollut useita vuosikymmeniä jo lähemmäs sata vuotta ja aivan asutuksen viereen tulee kaivos sitä ei voi kyllä millään hyväksyä elikkä kyllä tässä

rouva puhemies hieman vajaa kymmenen vuotta sitten kaivoslakia uudistettiin vanhasen hallituksen esityksestä ja tuolloin olin talousvaliokunnassa ja vasemmistoliiton edustaja kankaan kanssa teimme vastalauseen jossa esitimme kaivosveroa joka maksettaisiin sijaintikunnalle sen kuitenkin silloinen hallitus ja eduskunta kaatoivat on ilo kuulla että nyt tähän on laajaa kannatusta mielestäni sille kunnalle johon haitat tulevat ja joka joutuu infrat monet muut kustantamaan tulee korvaus tuosta kaivoksesta kysyisin ministeriltä kun suomessa ei kaivosyhtiöitä oikeastaan enää ole niin olisiko hallitus valmis siihen että että valtioenemmistöinen kaivosyhtiö perustettaisiin suomeen uudelleen näin saataisiin se koko ketju kansallisiin käsiin se vaatii pääomia ja se on pitkä projekti projekti mutta kyllähän tämä on kohtuutonta että australialaiset ja kanadalaiset vievät meidän

arvoisa rouva puhemies on ollut mukava huomata tässä keskustelun kuluessa että salissa vaikuttaa olevan laaja yhteisymmärrys siitä että kestävää kaivostoimintaa tarvitaan että kestävässä kaivostoiminnassa on suomelle

on hienoa että ministerit ovat täällä meillä keskustelussa mukana ja haluaisin kysyä ympäristöministeriltä ensinnäkin sitä miten ympäristölainsäädännön osalta voitaisiin varmistaa että lainmukaisen toiminnan mahdollistamat luvat olisivat voimassa niin että sitä lainmukaista toimintaa vaikkapa malminetsintää oikeasti päästään harjoittamaan jos ajatellaan että malminetsintään on varattu tietty aika mutta kaikki tarvittavat luvat eivät ole yhtä aikaa voimassa niin varsinaista

haluan kysyä tästä kaivosveron valmistelun aikataulusta arvoisa rouva puhemies kiitos kaikille ketkä ovat allekirjoittaneet tämän kaivoslakikansalaisaloitteen tässä keskustan näkemys on selkeä että meillä pitää olla kestävä kaivoslainsäädäntö sen pitää olla ympäristöllisesti taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä tässä edustaja

itse tässä näen hyvänä asiana että pohditaan ja käydään lävitse millä tavalla kunnat kunnat saisivat siitä esimerkiksi verotuksen kautta hyötyä enemmän

tai rahapussin rakentamisessa ja että tässä tullaan siivoamaan jäljet pois uusi tai sanotaan nykyinen kaivoslaki on aika tuore ja siitä ei ole vielä kokemuksia hyvä että sitä tullaan hieman tässä tarkentamaan otan vielä esille nämä ulkomaiset investoinnit kuitenkin täällä on niihinkin puututtu ulkomainen raha ottaa ainakin sen sata miljoonaa euroa ennen kuin kaivos voidaan perustaa ja sen jälkeen siihen tulee useita muitakin rahanmenoja näkisin että kumminkin tämä säädöspohja olisi arvattavissa ja ennakoitavissa

puhemies aivan alkuun haluan minäkin kiittää tämän tämän aloitteen allekirjoittajia ja muistuttaa vielä siitä että kaivoslakia tullaan joka tapauksessa uudistamaan tällä vaalikaudella ajattelen niin että tämä kansalaisaloite on hyvä avaus tähän kaivoslakikeskusteluun kaivoslain uudistamistarpeita on arvioitu selvityshenkilö pekka vihervuoren johdolla ja nämä selvityksen johtopäätökset ovat olleet käytössä myös hallitusneuvotteluissa on hyvä huomioida että hallitusohjelman kirjaukset ovat melko vahvassa linjassa niin vihervuoren selvityksen kuin myös monien kansalaisaloitteessa esitettyjen muutosten kanssa miten suomen pitää toimia suomen pitää toimia kestävän kaivostoiminnan esimerkkimaana kaivoslakia pitää uudistaa niin että kaivosten ympäristövaikutuksia voidaan vähentää ja kiinteistönomistajien ja maanomistajien asemassa on varmasti parannettavaa nyt istuvan hallituksen tahtotila on myös selvittää malminetsintäoikeuden lupaprosesseja ja käytänteitä ja mahdollisia rajoittamistarpeita luonnonsuojelualueille ja ennakkotietojen mukaan tämä kaivoslakiin liittyvä lakiesitys on tulossa eduskuntaan nyt heti keväällä pitääkö tämä paikkansa kun täällä on meidän ministerit paikalla onko tämä aikataulu edelleen relevantti

arvoisa rouva puhemies kiitos todellakin aloitteen tekijöille ja allekirjoittaneille koska tämä on todellakin sellainen ongelmatapaus mikä pitää kyllä saada meillä lainsäädäntöön järkeväksi sen verran on otettava huomioon tässä jutussa mitä luin esimerkiksi aloitteesta että pitää jo aloitusvaiheessa lyödä kovat ympäristövaatimukset päälle kautta niin sanotusti takuurahastoon sen voisi kyllä oikeasti hoitaa niin että se maksetaan malmista tulevalla rahalla koska ongelma on se että jos pitää olla heti välittömästi tulevan niin sanotusti siivouksen vaatima raha niin se tarkoittaa sitä että kilpailu kuolee käytännössä katsoen kokonaan koska silloin ei ole millään muilla kuin globaaleilla kaivosjäteillä mahdollisuus koska kellään muulla ei ole sitä rahaa laittaa sinne kassaan siinä vaiheessa ennen kuin ensimmäistäkään lapiollista on siitä maasta otettu asiassa on nyt vaara että tehdään sellainen moka että asiasta tehdään kovin vaativa siinä kohtaa koska se voidaan tehdä myös niin että sitä maksetaan pikkuhiljaa sitä mukaa kuin kaivetaan

rouva puhemies omasta puolestani kiitos joka ikiselle ihmiselle joka on ollut liikkeellä tämän aloitteen puolesta ja sen allekirjoittanut kertoo ehkä jotain tämän asian tärkeydestä ja siitä kuinka arvokkaasta asiasta kun suomen luonnosta puhutaan on kyse että kymmenettuhannet ihmiset ovat lähteneet tämän aloitteen takia liikkeelle ja ja jotain siitä kertoo myös että meillä on molemmat ministerit täällä paikalla iso kiitos siitä se on arvokas ja tärkeä asia

suomalaista luontoa eikä suomalaisia ihmisiä ja tämän takia

eteenpäin tässä on ollut ehkä vähän epäselvyyttä siitä mikä se hallitusohjelman kirjaus on siellä ei kirjata selvityksestä tai arvioinnista tai mistään muustakaan vaan siellä lukee aivan selvästi että kaivoslainsäädäntö uudistetaan piste samalla on kirjauksia myös monien ympäristöasioiden paremmasta huomioimisesta ja erityisen epäoikeudenmukaiseltahan toiminta on tuntunut silloin kun se on tapahtunut

arvoisa puhemies on tosiaan globaalisti vastuullista että mineraalien kasvavaan kysyntään maailmassa vastataan myös täällä suomessa eikä vain alempien normien maissa täällä on syystäkin nostettu esille esimerkiksi kongon kobolttikaivosten ympäristöloukkaukset ja lapsityövoiman käyttö kaivosalan pitää kantaa suomessa vastuunsa saastuttaja maksaa periaatteen on toimittava käytännössä ympäristövahinkojen ja haittojen jälkihoitoa ei tule sosialisoida suomalaisten kannettavaksi suomessa on edelleen kaivoksia joissa ei ole lainkaan vakuuksia toinen ongelma muodostuu konkurssitilanteissa joissa jälkihoito on kaatunut veronmaksajien niskaan kaivosalan maksamien vakuuksien on syytä olla oikealla tasolla tästä olisin ministeri kulmunilta kysynyt koska tähän saadaan lakimuutosesityksiä toinen asia on sitten tämä kaivosvero on aivan selvä asia että suomalaisten täytyy saada riittävä korvaus uusiutumattomien mineraalien hyödyntämisestä ja sekin kiinnostaa onko hallitus kaivosveroa edistämässä ja koska

arvoisa rouva puhemies on tärkeätä että me keskustelemme tästä aiheesta ja tämä tulee nyt hyvään kohtaan kun meillä on kansalaisaloite ja se että hallitusohjelmaan on näin kirjattu edustaja laukkaselle sanoisin että ei missään tapauksessa louhintamääriin nähden ruveta verotusta määrittelemään vaan verotuksen pitää olla mineraalien arvon mukaan tässä kohtaa kun kaivoslakia ja verotusta ruvetaan uudistamaan pitää muistaa ja nähdä se että meillä on tuotteita meillä on mineraaleja joita hyödynnetään jatkojalostuksessa tässä maassa harjavalta kokkola tornio hämeenlinna pori ovat paikkakunnat jotka hyötyvät siitä että meillä on kaivannaisteollisuutta tässä maassa he tuovat toki ulkoakin mutta ei pidä unohtaa sitä että meillä on myös mineraaleja jotka viedään suoraan ulos ja siinä vaiheessa näillä mineraaleilla pitäisi olla rojaltimaksu josta saadaan se kaivosveron kaltainen tuotto suomeen

omalta osaltani myös kiitän aloitteen tekijöitä tärkeän asian esille nostamisesta mielestäni tässä on kaksi tärkeää näkökohtaa huomioitavaksi ensinnäkin on se että malmivarat ovat osa kansallisomaisuuttamme jota ei mielestäni voida luovuttaa ilmaiseksi tai mitättömällä korvauksella ulkomaille suomi ei saa olla mikään siirtomaa jonka ulkomaalaiset toimijat pystyvät varaamaan suurina alueina kerrallaan

kotimaisten kuin ulkomaistenkin toimijoiden kohdalla mutta ulkomaalaisen toimijan kohdalla tulee helpommin mieleen tällainen perävalotakuun mahdollisuus että luodaan ongelmat ja sen jälkeen lähdetään takaisin sinne kotimaahan ja kenties lähetetään iso lasku perässä suomelle kun suomi on näihin vapaakauppasopimuksiinkin mukaan lähtenyt näin ei saisi olla valtava enemmistö suomalaisista haluaisi rajoittaa ulkomaalaisia omistuksia kaivoshankkeissa ja ja olen täysin samaa mieltä
arvoisa rouva puhemies kiitoksia kansalaisaloitteen laatijoille on äärimmäisen tärkeää että tämä asia nousee keskusteluun kristillisdemokraatit viime keväänä ja omassa vaaliohjelmassaan linjasivat että kaivoslakia tulee uudistaa me emme vastusta kaivosteollisuutta sinällänsä jos se on vastuullista mutta nykyinen kaivoslaki ei pysty pitämään täysin huolta siitä se olisi tarpeeksi vastuullista ja siksi tarvitaan näitä muutoksia erityisesti on ilahduttavaa että hallitus on nyt jo sanonut että aikoo olla uudistamassa näitä vakuusmaksuja koska todellakin monesti siinä tilanteessa jos yhtiö menee konkurssiin tai tai muuta vastaavaa niin meillä ei ole sitten ketään joka vastaisi näistä vahingoista siinä mielessä tarvitaan sellainen oikeudenmukainen ja myöskin sen elinkaaren mukaan kertyvä vakuusmaksu aivan niin kuin meillä on ydinvoimassa niin kuin meillä öljyntorjuntapuolella toinen asia on tämä rojalti siinä kannatamme sellaista mallia jossa tämä louhittujen mineraalien määrä olisi myöskin se tekijä joka otetaan huomioon koska on niin helppoa tilinpäätöksessä järjestellä tytäryhtiö nollatulokselle tai miinukselle jolloinka pelkästään tuloksesta verottaminen ei tuo sitä tarvittavaa

niin kuin täälläkin mainitussa vihervuoren raportissa todetaan kaivoslain perinpohjaista muuttamista ei ole pidetty aiheellisena tälläkin sektorilla hallituksen toiminnan on oltava pitkäjänteistä ja ennakoitavaa on huomioitava että ala työllistää suomessa suoraan seitsemäntuhatta henkilöä ja ja välillisesti noin kolmetoistatuhatta henkilötyövuotta

kansalaisaloitteen jälkeen pääsemme syvällisemmin keskustelemaan siitä kuinka voimme pitää huolta kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista mikä on kuntien rooli kaivostoiminnan kaavoittamisessa ja sijoittumisessa ja kuinka esimerkiksi kaivosverotusta tullaan kehittämään kysyisin ministereiltä onko kaivos tai mineraalisektorille tulossa erityisiä kehitys ja innovaatiopanostuksia jotta jatkojalostusta suomessa voitaisiin lisätä

arvoisa puhemies todellakin hienoa että pääsemme tämän kansalaisaloitteen myötä keskustelemaan tästä monia kansalaisia huolestuttavasta aiheesta allekirjoitusten määrä todellakin kertoo siitä että monien suomalaisten luottamus kaivostoimintaa kohtaan on ollut koetuksella ja on hienoa että hallitus tähän asiaan on aikonut myös paneutua tässä hallituksen lainsäädäntötyössä on tärkeää huomioida koko kaivostoiminnan elinkaari ja selkeät linkitykset kiertotalouteen liittyviin kysymyksiin ja vesistövaikutuksiin kokoomus kannattaa kaivosveroa ja eduskuntavaaliohjelmassamme olemme puhuneet louhintaverosta

arvoisa puhemies tuo oli jo minusta pieni uutinen että kokoomus kannattaa louhintaan perustuvaa kaivosveroa minusta edustaja myllykoski oli täällä oikeassa se ei ole viisasta sehän tarkoittaisi sitä että kaivosten elinkaari menisi lyhyemmäksi koska otettaisiin vain se rikas malmi se olisi kymmenen viiva viisitoista vuotta ja jätettäisiin se vähän köyhempi malmi sieltä hyödyntämättä keskustelussa korostuu usein niin kuin tässä kansalaisaloitteenkin teon yhteydessä tietenkin se että kaivokset eivät välttämättä aina toimi vastuullisesti mutta samaan aikaan on hyvä muistaa että meillä on erittäin monta erittäin vastuullisesti toimivaa kaivosta suomessa otetaan esimerkki vaikka lapista kittilän kaivos joka tuo suoria verotuloja kittilän kunnalle yli viisi miljoonaa euroa joka vuosi ja lisäksi maksaa valtiolle rojalteja meillä on myös muita erittäin vastuullisesti toimivia kaivoksia ja vaikka vakuusasioihin tarvitaan muutoksia ne ovat paremmassa kunnossa kuin monesti luullaan esimerkiksi terrafame joka otti sen talvivaaran haltuunsa on maksanut ympäristölainsäädännön mukaisia vakuuksia muistaakseni sataseitsemän miljoonaa euroa eli kyllä siellä kuitenkin on myös toimivia käytäntöjä tarvitaan kuitenkin

puhemies ja kiitos aloitteen tekijöille ihmisten huoli suomen heikosta kaivostoimintaa koskevasta lainsäädännöstä on perusteltu luonnonvarojen kulutus kasvaa ja biodiversiteetti heikkenee brasilian sademetsien tuhon myötä käytössä olevan globaalin markkinamekanismin heikkoudet ympäristön kannalta ovat tulleet karulla tavalla esiin kaivannaisteollisuus ja louhinta kuuluvatkin viiden merkittävimmän syyn joukkoon lajien uhanalaisuuden osalta haluaisin kysyä ministereiltä jos mineraalien kysyntä kasvaa kuten on ennakoitu miten voimme estää biodiversiteetin heikkenemistä

suomen jätteistä seitsemänkymmentäviisi prosenttia tulee kaivannaisteollisuudesta hapan sivukivi jää käytännössä ikuisiksi ajoiksi ympäristöön miten voimme toimia tämän haasteen edessä johon ei vielä ole mitään ratkaisua lopuksi olisin kysynyt euroopan ja kanadan yhteisestä vapaakauppasopimuksesta cetasta esimerkiksi itä suomen yliopiston tuoreessa julkaisussa tutkijat hieman kyseenalaistavat tätä aiempaa tulkintaa siitä että olisimme tässä turvassa kiitos

puhemies tämä on hyvä aloite

edustaja lohi taisi nyt sekoittaa hiukan talvivaaran ja terrafamen lukuja elikkä talvivaaralle määrättiin sadanseitsemän miljoonan euron vakuudet maksettavaksi ikänä emme ole saaneet tietää onko niitä maksettu sinne kainuun ely keskukselle terrafamelle on määrätty viidenkymmenenkuuden pilkku viiden miljoonan vakuudet ja ne on valtioneuvosto taannut niin että sinänsä terrafame ei ole niitä maksanut sinne ilman vastavakuutta valtioneuvosto on

arvoisa puhemies tieto terrafamen vakuuksista on minulla ympäristöministeriöstä jos sitten saamani tiedot eivät pidä paikkaansa niin niin voin kyllä tarkistaa sen niin tai näin joka tapauksessa pääviestini oli se että tähän vakuusasiaankin tarvitaan muutosta meillähän on erikseen kaivoslain mukaiset vakuudet ja sitten on

ympäristönsuojelulain mukaiset vakuudet näitä vakuuksia ei voi tilanteessa jossa toinen ei esimerkiksi riitä ja toista vakuutta ei voida käyttää ristiin hyödyntää tämä on yksi ongelma jonka otti myös tämä selvityshenkilö kesäkuussa luovuttamassaan selvityksessä esille ja minusta se on aiheellinen korjaus joka pitää tehdä

perussuomalaisten edustaja otti esille että me tarvitsisimme valtio omisteisen nyt taitaa unohtua se että viime vaalikaudella noin vuosi sitten sellainen perustettiin suomen malmijalostus oy on perustettu se omistaa useampaa kaivosta se on valtion sataprosenttisesti omistama yhtiö nyt on kysymys vain siitä että meidän kannattaisi pääomittaa tätä yhtiötä jotta se pystyisi kiihdyttämään meidän akkuklusterin toimintaa suomessa tämä on erittäin järkevää ja tässä varmasti löydämme myös toisemme perussuomalaisten kanssa annetaanko ministereille vastaukset kolme minuuttia ministeri kulmuni ensin ja sitten ympäristöministeri mikkonen arvoisa rouva puhemies muutamia huomioita ja kommentteja myös omalta osaltani kiitos kansalaisaloitteen aktiiveille että eduskunta on saanut tämän käsittelyyn ja ehkä laajemmin kaivoslainsäädäntöön liittyviä asioita ja kysymyksiä joita täällä nousi esiin voin totta kai omalta hallinnonalaltani kommentoida on syytä muistaa kuten täällä moni totesikin että toki kaivosteollisuus on suomessa myös erittäin merkittävä työllistäjä meillä on tällä hetkellä neljäkymmentäkuusi kaivosta niissä työskentelee lähes seitsemäntuhatta henkilöä ja liikevaihtokin on merkittävä ja samalla tietenkin kuten kaikessa ja ja erityisesti kun toimitaan luonnonvarojen parissa sosiaalinen vastuu ja ympäristöllinen vastuu korostuvat kuten täällä nousikin esiin tätä työtä ja elinkeinoministeriössä tehty jo viime vaalikaudella esimerkiksi tilattiin selvitys kaivoslain muutoksista oikeustieteen tohtori pekka vihervuorelta johon myös edustaja lohi viittasi tässäkin selvityksessä nousi esiin muutamia kohtia joita olisi syytä huomioida niitä samoja itse asiassa jo hallitusohjelmakirjauksissa oltiin huomioitu ja niitä muutosesityksiä olen tuomassa eduskuntaan ensi vuonna kun saadaan ne kokonaisuudeksi sitten kasaan yksi niistä liittyy vaikkapa juuri tämän kaivoslain mukaisiin vakuuksiin

siinä mitä vuoden kaksituhattayksitoista kaivoslaissa tavoiteltiin joten tältä osin kaivoslain vakuussääntelyä on syytä muuttaa

jotka pohjautuvat myös hallitusohjelmakirjauksiin esimerkiksi muutostarve kaivosluvan että on olemassa oleva kunnan hyväksymä kaava kolmanneksi tarvitaan tietenkin tiedotustoimintaa ja hakemuksista päätöksistä tiedottamista jotta alueella paikalliset tietävät kuinka prosessit etenevät nämä kolme esimerkinomaisesti mainitakseni

on niitä mineraaleja ja malmeja kestävästi tuotettu myös tulevaisuudessa ja kyllähän suomalainen akkuteollisuus voi olla monella tavalla ongelmanratkaisija maailman isoissakin kysymyksissä mutta se vaatii kyllä sitten kestävää ja ympäristöllisesti hyväksyttävää kaivostoimintaa ja jatkojalostusta suomi on mukana eurooppalaisessa akkuklusteriyhteistyössä ja se on meille tietenkin erittäin keskeistä koska

arvoisa puhemies todella minäkin haluan kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä on erittäin tärkeää että me pääsemme keskustelemaan niistä muutostarpeista mitkä koskevat kaivoslainsäädäntöä ei siis pelkästään kaivoslakia vaan kaivoslainsäädäntöä kokonaisuudessaan kaivostoimintaanhan liittyy myös paljon lakeja jotka ovat ympäristölakeja joilla säädellään kaivostoimintaa ja sillä on paljon yhteisiä rajapintoja sekä sekä kaivoslain että muun ympäristölainsäädännön kanssa millä millä tätä säädellään kuten täällä on monta kertaa tullut esille hallitusohjelmassahan on vahvat kirjaukset siitä siitä miten

kaivostoiminnan toimintaedellytykset säilyvät kunhan se tehdään vastuullisesti huomioidaan nämä ekologiset reunaehdot ja myös sosiaalisesti vastuullisesti mikä täällä on tullut monta kertaa esille sitten tietysti vielä tärkeänä huomiona on se että sen lisäksi että meillä on lainsäädäntöä niin meidän viranomaisillamme täytyy olla riittävät resurssit lainsäädännön valvontaan tämähän on ollut yksi asia mikä tällä hetkellä näissä joissain ongelmakaivoksissa on on ollut yhtenä huolena että viranomaisilla ei ole ollut riittäviä valvontaresursseja eikä ole voitu riittävän ajoissa myöskään puuttua niihin epäkohtiin nyt myös näitä viranomaisresursseja vahvistetaan jo ensi vuoden budjetissa ja tosiaan

joka tällä tällä vaalikaudella uudistetaan on myös yhtymäkohtia kaivoslainsäädäntöön ja sen uudistaminen on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta siinä tullaan tarkastelemaan näitä näitä rajapintoja ja esimerkiksi siinä kohtaa sitten selvitellään se yksi asia mikä tänne hallitusohjelmaan on kirjattu se miten huomioidaan kaivostoiminta luonnonsuojelualueilla sitten täällä on todella myös tämä ympäristövaikutusten

huomioon ottaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa se on tärkeätä ja sitten kaivosluvan ja ympäristöluvan parempi yhteensovittaminen mikä täällä nousi yhdessä kysymyksessä esiin nythän tähän liittyen on jo viime kuun alussa tullut voimaan ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamislaki joka tietyllä tavalla antaa mahdollisuuksia näiden menettelyjen tiiviimmälle yhteensovittamiselle mutta totta kai olisi kaikkien toimijoiden etu ja kuntalaisten etu että nämä lupakäytännöt olisivat mahdollisimman

yhtenäisiä ja ja myös suhteellisen nopeita prosesseja koska tällä hetkellä iso ongelma on myös se että nämä lupaprosessit kestävät niin kauan että paikalliset toimijat eivät oikein tiedä mitä täällä tulee tapahtumaan
jatketaan debattia edelleenkin pyydän nyt uudelleen painamaan nappia ja nousemaan seisomaan niitä jotka haluavat käyttää tässä

arvoisa rouva puhemies aloite on hyvä keskustelunavaus jo hallitusohjelmassa kirjattuun kaivoslain uudistamiseen uudistaminen on monella tapaa tärkeä niin

ja sosiaaliset lähtökohdat huomioiden lainsäädäntö pitää pystyä tekemään ilman ylilyöntejä huomioiden kestävän kehityksen tavoitteet kaivannaisteollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset ovat täällä keskustelussa olleet myös esillä ja nehän ovat erityisesti itä ja pohjois suomessa aika huikeat yli neljä ja ja puolituhatta työpaikkaa ja jos kerrannaisvaikutuksia alihankintaketjun kautta katsoo niin vaikutukset ovat kaksi ja puoli kolme ja puoli kertaiset saati sitten aluetalouden vaikutukset niillä paikkakunnilla missä kaivosteollisuutta on tärkeää on että kasvun ja työllisyyden näkökulmasta tulevaisuudessa pitäisi pystyä kasvattamaan koko kaivosteollisuuden arvoketjua aina louhinnasta jalostukseen se olisi parasta niin hallituksen työllisyystavoitteiden kuin kestävän kehityksenkin näkökulmasta

on enemmän kuin tervetullut ja kiitokset ministereille että olette tärkeän asian lähetekeskustelussa paikalla kaivoslaissa ja toiminnassa on monia ongelmia ehkä yksi isoimpia on se että meillä on järjetön tilanne se kuka ehtii saa pitää eli tämä valtausjärjestelmä joka ei kyllä toimi oikealla tavalla asukkaita ei kuulla lähialueita ei kuulla kunnilla ei ole mahdollisuutta sanoa ei ja tähän pitää saada kyllä muutos kyllä tietysti jotain tästä toimimattomuudesta kertoo valkeakosken dragon miningin toiminta muistamme kun

puhemies me näemme aika helposti tästä meille jaetusta budjetista kuinka käy jos me emme niitä vakuuksia kyllin isoiksi aseta nimittäin

todeta että viime vuonna olemme käyttäneet kuusitoista pilkku kolme miljoonaa muistaakseni nikkelikaivoksen sulkemiseen nivalassa ja se oli alasajon kakkosvaihe ja aikaisemmin siihen alasajon ykkösvaiheeseen taidettiin laittaa noin viitisen miljoonaa eli toisin sanoen niiden vakuuksien täytyy olla kyllin hyvällä tasolla ja täytyy kiinnittää huomiota siihen että kaivosten omistajasuhteet eivät muutu liikaa muuten sitten sanoisin näin että meidän täytyisi kiinnittää huomiota koko tässä kaivostoiminnassa jos ajattelee akkuekosysteemiä meillä on malmit akkukemikaalit anodi katodituotanto kennotus sitten sen jälkeen meillä on se sähköauto johon ne asennetaan tai joku muu väline ja sitten täytyy huomioida myös sen lopputuotteen uusiokäyttö tämäkin täytyy ottaa myöskin huomioon koko ekosysteemi haltuun siitä tulee paljon

rouva puhemies kuten täällä keskustelussa on on tullut monesti mainittua niin tämä kansalaisaloite on erittäin myönteinen ja tietysti todella vakava viesti meille suomen eduskunnalle siitä että kaivostoimintaan liittyvä sääntely täytyy laittaa sellaiselle tasolle että se on

kaivoslainsäädäntö on mennyt kyllä suomessa eteenpäin ja tässä haluan kiittää keskustan oman puolueeni lisäksi kokoomusta ja vihreitä siitä että vanhasen kakkoshallituksessa säädettiin nykyinen kaivoslaki mikäli olen ymmärtänyt oikein niin nyt näitä lupia ei sen uuden lain pohjalta ole annettukaan

hyville puheenvuoroille täällä meillähän on siis tilanne jossa meillä on voimakas sähköistyminen ja sen vaatima mineraalitarve ja sitten taas se tasapainottaminen kaivostoiminnan ympäristö ja sosiaalisten haittavaikutusten kanssa tällaisissa tilanteissa tarvitaan väistämättä vastuullista ja mahdollisimman kestävää kaivostoimintaa jonka edellytys on tietysti hyvä sääntely joka jakaa hyödyt reilusti ja minimoi haitat yhtiöiden hyvän tahdon varaan ei tässä voi luottaa tämän salin suht yhtenäinen ääni tämän asian puolesta antaa minusta hyvän selkänojan hyvälle ja rohkealle lainsäädännölle täällä on tuotu esiin tämä kuntien rooli ja se on tärkeätä että kunnilla on tässä sananvaltaa sitä ministereiltä miten taataan toisaalta se että pieni kunta suomessa on tavallaan hyvässä asemassa suhteessa näihin globaaleihin siellä pystytään tekemään hyvä kokonaisvaltainen kestävän kehityksen mukainen arviointi siitä milloin milloin joku kaivos on hyvä idea tai ei ole tavallaan tämän epäsymmetrian tasaaminen mitä valtio voi voi siinä

arvoisa rouva puhemies kiitos kansalaisaloitteen tekijöille tilanne on kestämätön koska suomessa tarvitaan välittömästi uusi kaivoslaki tai vanhaan korjaus koska koska epävarmuus vaikuttaa uusien kaivoksien kaivoksien rahoitusneuvotteluihin ja ja niiden perustamiseen kolme periaatetta tulisi olla että mineraalit kuuluvat suomessa maanomistajille ja valtiolle näin valtio saisi omista luonnonvaroistaan kestävän tuoton ja voitaisiin investoida eteenpäin jos saataisiin näiden käytöstä markkinahintaan sidottu vero esimerkiksi norjan öljyrahasto perustuu samanlaiselle ajatukselle tällä lailla on kiire myös siksi että pian voimaan tuleva kanadan ja ja eun välinen kauppasopimus tulee antamaan kanadalaisille kaivosjäteille lisää vapauksia ja ja paremman aseman harjoittaa toimintaa sekä vaikeuttaa uuden lainsäädännön tekemistä mutta kaivosyhtiöitä ei voida verottaa siten että ne tapetaan tätä lakia ei voida koko ajan muuttaa ja siksi kysynkin ministereiltä tehdäänkö tämä nyt kunnolla ettei kolmen vuoden kuluttua seistä taas

tässä arvoisa rouva puhemies tällä kaivostoiminnalla on tietysti suuri paikallinen työllisyysvaikutus mutta silti me tarvitsemme kaivoslain muutosta on käsittämätöntä että usein monikansalliset suuryhtiöt voivat hyödyntää maaperässämme olevia rikkauksia vailla riittävää vastuuta ensinnäkin on ehdottoman tärkeää se mikä täällä on tullut esille että aloituksesta voidaan päättää yksiselitteisesti sen kunnan päätöselimissä minne toimintaa suunnitellaan sitten pidän myös erittäin tärkeänä että yhtiöt kantavat suuremman vastuun näistä ympäristövaikutuksista lähtökohtaisesti malminetsintä tulee toki myös kieltää luonnonsuojelualueilla kaivosyhtiön tulee myös maksaa yhteiskunnalle veroa louhitusta malmista ja sen tulee turvata kaivospaikkakunnan tulevaisuus rahastojen tai vakuuksien avulla siltä varalta että kaivospaikkakunnalle jää ympäristön kannalta ongelmallinen tilanne

arvoisa rouva puhemies kaivosteollisuus on merkittävä ala meillä on se neljäkymmentäkuusi kaivosta ja liikevaihto melkein kaksi miljardia euroa ja henkilöstöä tuo seitsemäntuhatta ja kokonaislouhintamäärät satakolmekymmentä miljoonaa tonnia itse tulen lapista meillä on kolme toimivaa kaivosta ja meillä on euroopan suurin kultakaivos suurikuusikon kultakaivos ja vaikka on leviltä ihan melkein kivenheiton päässä tuo suurikuusikko niin kaivokset tosi hyvin täydentävät toisiaan työpaikkojen osalta puolisot molemmat ovat löytäneet työpaikan matkailuvaltaisella alalla on paljon naisia ja sitten kaivospuolella monesti paljon miehiä töissä outokummun terästehdasta ei olisi ilman elijärven kaivosta outokumpu suuri terästehdas tarjoaa välillisiä ja välittömiä työpaikkoja seitsemäntuhatta niin että kyllä merkittäviä vaikutuksia on olemassa mutta tuo kaivosvero on semmoinen että sitä palautetta että he eivät saa siivua tästä tulosta tietenkin kunnalle tulee yhteisöveroa kiinteistöveroa palkkatulon kautta ostovoimaa mutta jos siihen jonkunlaisen vielä saisi mistä kunta ja paikalliset saisivat oman osuutensa

tästä kunnille tulevasta tulosta ensinnäkin niin kuin ensimmäisessä puheenvuorossani sanoin kunnille pitää tulla kohtuullinen korvaus siitä jos kunta päättää että kaavoituksella kaivos mahdollistetaan edustaja lohi hieman arvosteli kokoomuksen verolinjausta itse omassa puheessani sanoin että verotus voi perustua louhintamäärään liikevoittoon liikevaihtoon tai niin kuin itse sanoitte rikasteesta saatuun nettotuottoon edustaja lohi kirjoitti maakuntalehti aamulehdessä kahdeksas että yksi vaihtoehto on kiinteistöveroon perustuva kaivosvero mutta se ei ole ratkaisu minä tässä korostan hyvää valmistelua otan nyt valkeakosken esimerkiksi meillä on kultakaivos malmi viedään toiseen kuntaan sastamalaan siellä ei ole kiinteistöjä ei meille siitä jää kiinteistöverona yhtään mitään tämä vaatii hyvää valmistelua ja mielelläni kuulen ministereiltäkin näkemystä

arvoisa rouva puhemies tämä kansalaisaloite todella kiinnittää huomion moneen tärkeään seikkaan ja siksi on hyvä että myös hallitusohjelma on tarttunut näihin samoihin kysymyksiin täällä on käytetty paljon hyviä puheenvuoroja liittyen siihen mitä asioita on syytä ottaa huomioon kun esimerkiksi lainsäädäntöä lähdetään uudistamaan haluaisin kuitenkin itse kiinnittää huomion myös tähän globaaliin kuvaan eli kysyisin ministereiltä kulmuni ja mikkonen samalla kun kehitämme omaa kaivostoimintaamme entistä kestävämmäksi

mitä hallitus voisi tehdä omalta osaltaan edistääkseen kaivostoiminnan kestävyyttä myös kansainvälisillä areenoilla ja muissa maissa

rouva puhemies haluaisin vielä ministereiltäkin kysyä tästä valtauslainsäädännöstä elikkä se osio erityisesti tässä kaivoslainsäädännössä on se joka monia hiertää koska tuntuu että se on ikään kuin vielä siinä hengessä tehty kun suomi on ollut pääomaköyhä ja on ollut tärkeää että kunhan vain joku tulee ja perustaa alueelle kaivoksen niin kuin täällä jossakin puheenvuorossa kuultiin jopa markkinointikeinona on käytetty yrityksessä yrityksen osakkeitten arvon nostamiseksi sitä että on kerrottu miten helppoa suomessa on pistää kaivosta kaivosta pystyyn tai saada tämä valtaus aikaiseksi siinä vaiheessa kun viranomaiset ovat vasta heränneet niin sitten kaivos on jo tyhjennetty tuntuu että valtauslainsäädäntö siltä osin erityisen korjauksen tarpeessa siinä tilanteessa niin maanomistajilla kuin kunnalla on hyvin vähän sananvaltaa kun kaivosyritys haluaa tulla tekemään valtausta ja monesti hyvin tällaisia voisiko sanoa vähämalmisia louhintoja voidaan tehdä ja ottaa käyttöön alueita jotka eivät ole kaivostoiminnan perustaa perustaa kestävällä

kaivoslain uudistamisella on kiire kuten tiedämme yli kuudesosa suomen pinta alasta on jo varattu kaivosyhtiöiden toimesta ja varauksista noin kymmenen prosenttia sijaitsee natura alueella yksi kanta hämeen suurimmista varauksista sijaitsee torronsuon kansallispuiston välittömässä läheisyydessä edes tämä monimuotoisuuden malliesimerkki tämä satojen eri eliölajien koti tämä kulttuurihistoriallisestikin arvokas luonnonsuojelualue ei ole turvassa kaivosyhtiöiltä arvoisa rouva puhemies torronsuon kansallispuisto on vain yksi esimerkki niistä kohteista joita kaivoslain uudistuksen täytyy suojella kunnilla on oltava oikeus sanoa ei kaivostoiminnalle omilla alueillaan yritysten on vastattava täysimääräisesti toiminnastaan syntyvistä ympäristövahingoista ja varsinkin nyt kuudennen massasukupuuton aikakaudella luonnon monimuotoisuutta on kaikin keinoin suojeltava tarvitsemme uuden kaivoslain ja siksi tämä kansalaisaloite on niin tärkeä

arvoisa rouva puhemies kiitos aloitteen tekijöille ja lämmin kiitos tästä keskustelusta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan
lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta esityksen tavoitteena on että jo olemassa olevaan lakiin lisätään uutta kansallista alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitetun määrärahan hallinnointia koskevat säännökset lisäksi esitetään eräitä teknisluonteisia muutoksia hallitus esittää että määräraha korvaisi aikaisemman sipilän hallituksen aikana käytössä olleen alueellisen innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määrärahan esitys liittyy valtion vuoden talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi näin ollen sen yhteydessä aluepolitiikasta on vahva kirjaus hallitusohjelmassa sopimukselliseen yhteistyöhön kaupunkien ja alueiden kanssa varataan viisitoista miljoonaa euroa ja maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen viisi miljoonaa euroa ensi vuoden budjettiin ja juuri tästä on nyt kyse käynnissä olevassa lähetekeskustelussa ja niistä teknisistä muutoksista joilla saadaan nämä määrärahat sitten ensi vuonna käyttöön

ohjelman mukaan on tarkoitus siis maakuntien liitoille kohdentaa nopeasti joustavasti hyödynnettävää aluekehitysrahoitusta maakunnilla on tietenkin keskeinen rooli aluekehityksen ja yhteistyön edistäjinä ja tämä rooli on kyllä kauttaaltaan huomioitu vahvasti myös hallitusohjelmassa uskon että kaikkien tavoitteena on vahvistaa ja tukea maakuntien toimintaa alueellisesti paikallisesti vahvaa elinvoimaista ja vireää toimintaa ja näin nämä kaikki alueet luovat hyvinvointia osaltaan koko tähän maahan tätä maakunnille omaehtoiseen kehittämiseen suunnattua määrärahaa on tarkoitus pystyä käyttämään varsin monipuolisesti ja joustavasti ja antaa myös välineitä siihen kuinka syventää alueiden ja kaupunkien kestävää kasvua elinvoimaa edistäviä hankkeita ja myös sopimusperusteisuutta

tärkeisiin alueiden kehittämistä koskeviin kehittämishankkeisiin mekanismia ja toki ollaan myös apuna alueiden kuntien välisessä elinkeinopolitiikan yhteistyössä niinpä maakuntien omaehtoinen kehittäminen antaa tietenkin mahdollisuuden toteuttaa aluelähtöisiä alueellisesti erilaisia nopeita joustavia kokeiluhankkeita helpottaa globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien syntyä nimenomaan sieltä paikallisesta näkökulmasta lähtien ja samalla tietenkin mikä tärkeää myös vahvistaa elinkeinorakennetta niinpä on on tärkeää että paikallisuuden alueellisuuden roolia korostetaan asemaa elinvoiman kasvattajana vahvistetaan tuetaan nyt käsittelyssä olevien lainsäädäntömuutosten tavoitteena on luoda tähän joustava rahoitusinstrumentti jolla pystytään maakuntien ja alueviranomaisten ja muiden alueellisten paikallisten toimijoiden välisellä yhteistyöllä mahdollisimman hyvin tässä toimimaan ja en ole kyllä ikinä kuullut yhdestäkään yhdessä tehdystä asiasta josta ei olisi syntynyt jotain uutta ja positiivista joten sikäli tällaiseen uudenlaiseen sopimuksellisuuteen ja alueiden omaan joustavuuteen ja voimavarojen lisäämiseen luotan

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitos ministeri kulmunille että olette esittelemässä tätä hallituksen esitystä täällä tänään tulee kaksikymmentäviisi vuotta aikaa siitä kun suomessa järjestettiin eu kansanäänestys ja voi ajatella mitenkä se liittyy tähän esitykseen mutta kyllä se osaltaan liittyy eli ensinnäkin itse kun muistan tuota aikaa niin silloin alettiin yhä enemmän puhua eun myötä myös alueiden ja maakuntien kehittämisestä ja ja merkityksestä ja sitten toisaalta alueiden kehittäminen ei ollut enää pelkästään kansallista aluepolitiikkaa vaan rakennerahastojen kautta myös olennainen osa eu politiikkaa ja tämä laki jo nimeltäänkin nivoo yhteen alueiden kehittämisen ja rakennerahastot eli rakennerahastoista huolimatta on kansallisella aluepolitiikalla kuitenkin valtavan iso merkitys koko suomen kannalta ja sen takia tämä hallituksen esitys on omalta osaltaan tukemassa tätä meidän kansallista työtämme tämä hallituksen esitys toteuttaa hallitusohjelmassa sovittua hyvää aluepoliittista linjaa käytännössä ja tämä momentin nimikin kuvastaa mistä on kyse alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitettu määräraha myös konkretiaakin seuraa eli ensi vuoden budjetissa on varattu kaksikymmentä miljoonaa euroa tähän

maakuntien liittojen tärkeän roolin aluekehitysviranomaisina sekä aluekehityksen ja yhteistyön edistäjinä ja vahvistaa sitä kuten ministeri kulmuni tuossa hetki sitten kertoi hallituksen esitys tukee ajatusta että koko suomi ja kaikki alueet ovat tärkeitä ja että hallitus haluaa edistää omalta osaltaan eri alueiden ja kaikkien maakuntien elinvoimaa ja vireyttä määrärahalla tuetaan omaehtoista kehittämistä on syytä kysyä mitä sillä tarkoitetaan me keskustassa ymmärrämme tämän omaehtoisen kehittämisen siten että luotetaan alueiden omaan kehittämistyöhön ja hoksnokkaan siitä mitkä asiat ja valinnat vahvistavat alueen elinvoimaa tuovat työpaikkoja ja uudistavat vahvistavat elinkeinorakennetta esimerkiksi vaikka matkailu

että suomessa on elämää ja meininkiä myös kaupunkikeskusten ulkopuolella tänään ylen kyselyn tulokset yli puolet vastanneista haluaisi hidastaa kaupungistumiskehitystä toisaalta helsingin sanomien kysely syyskuussa kertoi seitsemänkymmentä prosenttia haluaa pitää koko suomen asuttuna ylen tuore uutinen ranskasta puolestaan kertoi maanantaina että vuosittain noin satatuhatta ranskalaista muuttaa maalle siellä tehdyn tutkimuksen mukaan lähes kuusikymmentä prosenttia ranskalaisista haaveilee muuttamisesta maalle eli edellä olevat esimerkit kertovat minusta

siitä että meidänkin

näillä hiljaisilla signaaleilla halutaan haastaa kun itse aamulla kuuntelin tätä ylen juttua jäin pohtimaan sitä miten arvostamani tutkija timo aro sitä kommentoi ja ja totesi aamuisessa tutkimuksessa tosiaankin yli puolet suomalaisista haluaisi että kaupungistumista hillitään että se kertoo muutosvastarinnasta ja sitten muutosvastarinnan lisäksi myös tämmöisestä tämmöisestä alueiden kostosta itse pidän kyllä tätä vähän outona kommentointina pitäisi ehkä katsoa vähän myönteisemmässä mielessä eikä jos asiat eivät käy omaan ajatteluun

lopuksi haluan todeta tässä että jos suomalaisilla on vahva tahto suomen elinvoimaisuudesta ja siitä että koko maassa halutaan olevan elämää ja meininkiä niin sen pitää kyllä tietysti näkyä meidän suomalaisessa kansallisessa politiikassa hallituksen politiikassa ja niissä päätöksissä mitä eduskunta täällä kaiken kaikkiaan tekee keskustassa ajattelemme sillä tavalla että on otettava rohkeammin käyttöön aluepolitiikan eri keinoja eikä olisi pahitteeksi vaikka vilkaisisimme vähän ruotsiin ja norjaan mitä siellä on kaiken kaikkiaan tehty arvoisa puhemies näillä sanoin tämä ministeri kulmunin esitys on oikein hyvä ja alueita arvostava ja tällaisia toivomme lisää

arvoisa rouva

lisämääräraha erinomaista hallitusohjelman elinvoimainen suomi kokonaisuuden mukaan maakuntaliittojen keskeinen rooli aluekehitysviranomaisena jatkuu liitoille kohdennetaan nopeasti ja joustavasti hyödynnettävää aluekehitysrahoitusta tervehdin ilolla sitä että hallitus ottaa entistä painokkaampaa otetta maakuntien suomen puolesta sitä työtä totisesti riittää keskusta ei pelkää käyttää aluepolitiikka sanaa se on yhteiskunnallista tasa arvoa ja oikeudenmukaisuutta jokainen kotikulma on yhtä arvokas arvoisa rouva puhemies tämä on myös tärkeä askel sille että jokaiseen maakuntaan saataisiin sopimuksellinen kaupunkipolitiikankin väline hallitus on työntymässä epäkohtaan joka on tullut tutuksi esimerkiksi seinäjoen kaupunkiseudulla se epäkohta on ollut väliinputoajan rooli kaupunkipolitiikassa etelä pohjanmaan liitto ja seinäjoen kaupunki ovat kiinnittäneet huomiota vallitsevaan kansalliseen kaupunkipolitiikkaan ja esittävät nykyistä laajemman aluepolitiikan kokonaisuuden hahmottamista nyt seinäjoen tyyppiset yliopistottomat mutta kehityspotentiaaliltaan suuret keskikokoiset maakuntakeskukset ja ympäryskunnat ovat jääneet väliinputoajan asemaan seinäjoen kaupungin ja kaupunkiseudun kasvu on ollut viime vuosina yksi suomen nopeimpia ja vertautuu täysin suurimpien kaupunkien kasvulukuihin se on kuitenkin joutunut ratkomaan maankäytön asumisen ja liikenteen ongelmia omin voimin näkisin mieluusti että myös mal sopimuksia laajennettaisiin uusiin kaupunkikeskuksiin joiden kaupunkiseutu täyttää yli sataantuhanteen asukkaan väestöpohjan

ja tasavertaisen kohtelun suuntaan aluepolitiikan tavoite on antaa ihmisille vapaus ja mahdollisuus valita minne elämänsä rakentaa se perustuu maan eri osien omille vahvuuksille ja niiden seutukuntien kuuluu olla politiikkamme politiikkamme keskiössä ja tasavertaisena kumppanina niillä tulee olla keinot puolustaa maakuntia kehittää seutujaan ja varmistaa myös maakuntien tulevaisuus se on uuden kokonaisen suomen tie

eli tavoista joilla työskentely asuminen ja toimiminen usealla paikkakunnalla on mahdollista erinomainen ja tärkeä avaus puhemies keskusta tukee sekä kaupunkeja että maaseutuja ihmisen vapautta valita

arvoisa puhemies haluan heti alkuun kiittää ministeri kulmunia erinomaisesta esityksestä voin sanoa että maakunnat kiittävät tästä on äärimmäisen tärkeää että suomea kehitetään tasapuolisesti koko maata ajatellen kun eduskunnasta menen tuohon eduskunnan portaille ja katson ulos näen siellä finlandia talon tai musiikkitalon ne ovat paitsi helsinkiläisiä ja helsingissä sijaitsevia rakennuksia myös koko suomelle tärkeitä instituutioita yhtä lailla voi sanoa että kun menemme kesällä vaikka vierailemaan saimaalle se hieno järvialue on koko suomelle arvokasta aluetta tai kun joku suomalainen tai ulkomaalainen tulee vierailulle lappiin se on koko suomen lappi tai on koko suomen savo tai kainuu ja niin edelleen meidän on siis turha rakentaa vastakkainasettelua vaan sen sijaan me tarvitsemme suomessa yhteen hiileen puhaltamista kaikissa asioissa on syytä katsoa mikä on meidän yhteinen etumme sen sijaan että aletaan kilpailemaan keskenämme kun katsomme vähänkin kauempaa maailmaa niin suomi on todella pieni kiinassa on satakunta kaupunkia jotka ovat väestöltään suurempia suomi tällä hetkellä sen takia meillä jos jossakin tarvitaan ajattelutapaa että me olemme yhtä ja me haluamme pitää huolta koko suomesta ja kaikista suomalaisista kaikista suomen palveluista myös nämä tuolla edellä viitatut tutkimukset joita on ollut viimeksi tänään julkisuudessa osoittavat että valtaosa suomalaista on sitä mieltä että kaupungistumisesta tulee liiallista kaupungistumista tulee tietyllä tavalla rajoittaa ja siitä syntyviä lieveilmiöitä ja ongelmia pyrkiä hallitsemaan tämä on hyvä viesti meille tänne kun katsoin sitä tulosta niin huomasin että erittäin suuri osa muun muassa perussuomalaisten kannattajista oli tällä kannalla uskon ja toivon että tämä haastaa täällä eduskunnassakin perussuomalaiset myös tukemaan niitä hallituksen erinomaisia esityksiä jotka rakentavat eheää suomea ja tasapuolista aluekehitystä nyt näitten tutkimusten mukaan kannattajat varmasti myös antavat kiitosta jos näin tulette tekemään

arvoisa puheenjohtaja on äärimmäisen tärkeätä että meillä on myös kansallisella tasolla aluekehityksen työkaluja niin kuin hallitusohjelmaan on kirjattu niin tämä aiko kuin myös maakunnan kehittämisraha ovat hyviä rakennepolitiikan ja eun rakennerahastojen lisäksi nyt sitten näyttää että näistä ollaan kansallisestikin pääsemässä hallitusohjelman kirjausten mukaisesti maaliin meille itä ja pohjois suomessa on tietysti tärkeää että meillä on näitä aluekehityksen työkaluja joilla pystytään sitten osaamistamme edelleen vahvistamaan edellisellä hallituskaudellahan oli kasvusopimukset kaupunkien osalta ja niistä on hyviä tuloksia aiemmin on ollut osaamiskeskusohjelma tämä on minusta hyvää aluepolitiikan jatkumoa aiemmille osaamisen vahvistamisen aluepoliittisille työkaluille siitä kiitos hallitukselle kovasti

arvoisa puhemies

silloin ensimmäistä kertaa sitä meidän ryhmämme toimeksiantoa ja ja meidän neuvottelupöytään kuuluvia asioita niitä oli nimittäin aika pitkä lista olin siitä huolimatta tosi iloinen siitä että sain olla mukana tuomassa siihen ryhmään ajatuksia ja kokemuksia kunnista maakunnasta ja yrittäjyydestä kaikki ne asiat olivat minulle tosi tärkeitä ja myös varsin tuttuja luottamustoimien ja yrittäjäuran myötä pidän aivan itsestäänselvänä että elinvoimainen suomi muodostuu elinvoimaisista maakunnista alueella on varmaan kiistatta paras tuntemus alueen omista vahvuuksista siellä on kuitenkin tuntemus myös alueen eri haasteista siellä on ja tuttuus niistä visioista ja keinoista ja siellä uskotaan että se oma alue saadaan nostettua ensin valtakunnan tasolla ylös ja kansainvälisestikin maailmankartalle maakuntia on erilaisia ja se on muuten hyvä niin elinvoimaiset maakunnat muodostuvat puolestaan elinvoimaisista kunnista ja taas sitten kuntien moottorina pyörivät ja hyrisevät ne työllistävät yritykset siellä kunnan sisällä hallitusohjelman elinvoimainen suomi kokonaisuuden mukaan maakuntien liittojen rooli jatkuu ja tästä olen erittäin iloinen liitoilla tulee myös jatkossa olemaan keskeinen merkitys aluekehityksen ja alueitten välisen yhteistyön edistäjinä ja sekin on totta että maakunnat eivät aina yksin pärjää vaan joskus useamman maakunnan kokoonpanolla saadaan enemmän asioita aikaiseksi maakuntien liitoille kohdennetaan nopeasti ja joustavasti hyödynnettävää aluekehitysrahoitusta ja se todettiin jo aikaisemminkin että se maakuntien kehittämisraha oli ennen hyvä ja tehokas elementti tälle alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen tukemisen momentille on esitetty vuoden kaksikymmentä talousarvioesityksessä kahdenkymmenen miljoonan euron ja julkisen talouden suunnitelmassa kymmenen miljoonan euron rahoitusta vuodelle kaksikymmentäyksi ensi vuoden määrärahasta se viisi miljoonaa euroa kohdistuu maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen niin kuin täällä on kuultu jo useampaan kertaan ja viisitoista miljoonaa euroa sopimusperusteiseen yhteistyöhön rahoitus tulee hallituksen kertaluonteisista tulevaisuusinvestoinneista on hienoa että maakuntien liittojen mahdollisuudet tukea maakuntien omaehtoista kehittymistä vahvistuvat alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalla tällä budjettiesityksen määrärahalla tuetaan muun muassa maakuntien omaehtoista kehittämistä uudistetaan elinkeinorakennetta ja vastataan rakennemuutoshaasteisiin muutoksen tuloksena liitoilla on käytössään joustava rahoitusinstrumentti jonka avulla maakuntien alueviranomaisten sekä muiden alueellisten ja paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä on mahdollisuus ennestään lisätä vahvistaa arvoisa puhemies keskustan mielestä aluepolitiikka tarkoittaa yhteiskunnallista tasa arvoa ja oikeudenmukaisuutta

se tarkoittaa sitä että täällä arvostetaan maakuntapäiviä juhlivia ihmisiä ja ja niitä karvahattulähetystöjä jotka vilpittömästi kantavat huolta oman kotiseudun elinvoimasta aluepolitiikan tulee näkyä muun muassa alueellistamispäätöksinä paikkariippumattomina työpaikkoina ja tasa arvoisina koulutusmahdollisuuksina ympäri suomen tämän hallituksen esitys on myös vahva ja tulevaisuudenuskoa lisäävä viesti kaikille

puhemies keskustelu eun rakennerahastojen tulevaisuudesta on suomessa ajankohtainen myös tätä hallituksen esitystä laajemmin alkamassa on uusi ohjelmakausi ja monet asiat ovat muuttumassa tässä yhteydessä on syytä tarkastella rakennerahastovarojen jakautumista suomen sisällä

suurin osa suomea pudotettaisiin aluekehittämisvarojen ulkopuolelle esimerkiksi työllistämisrahat pitää ohjata sinne missä on työttömiä ja yritysten innovaatiotuki sinne missä on yrityksiä itä ja pohjois suomelle on tarkoitettu oma pohjoisten harvaan asuttujen alueiden tuki joka on perusteltua säilyttää muutoin rakennerahastojen on kohdeltava alueita tasavertaisesti kuten eu on suomen osalta katsonut oikeaksi

arvoisa puhemies ylen tuore kysely kaupungistumisesta herättelee tosiaan toivottavasti meitä kaikkia samansuuntaisia tuloksia olemme toki saaneet jo monista muistakin kyselyistä ja ja tutkimuksista kuten edustaja vehviläinen hyvin totesi itse ajattelen samaan tapaan että kyse ei todella ole mistään alueiden kostosta tai näpäytyksestä kaupungeille vaan vaan suomalaisilla on todella aito halu elinvoimaisen suomen puolesta tätä siis vaaditaan niin kaupungeissa kuin maalla niin kasvukeskuksissa kuin harvaan asutuilla alueilla eli oman alueen väestökehitysnäkymästä riippumatta käytännössähän tämä tarkoittaa että suomalaiset haluavat että jokaisella on asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus käydä koulua tehdä päästä palvelujen pariin eli elää hyvää turvallista ja terveellistä arkea kaikkialla maassa tämä tavoite tuntuukin yhdistävän tätä kansaa tällä hetkellä hyvin vahvasti taitaapa yhdistää yhtä vahvasti kuin halu päästä jalkapallon em kisoihin pitkän odotuksen jälkeen toisin sanoen suomalaiset todella haluavat aidosti tasapainoisempaa aluekehitystä ja uskon että tämä tavoite on siis paitsi tasa arvokysymys varmasti monelle myös eräänlainen sivistyskysymys arvoisa puhemies hallitusohjelmassa todetaan että aluepolitiikan tavoitteena on alueiden välisen ja kuntien sisäisen eriytymisen vähentäminen tämä tietysti edellyttää monenlaisia toimia eri hallinnonaloilla kiitän elinkeinoministeri kulmunia siitä määrätietoisuudesta jolla olette tarttunut omalta osaltanne tähän haasteeseen esimerkkejä on monia mutta esimerkiksi business finlandin kautta jaetaan resursseja joiden hyödyntäminen on alueiden elinvoiman näkökulmasta erittäin tärkeää kysyisinkin ministeri kulmunilta mitä hallitus voisi tehdä jotta myös sellaiset alueet ja seudut ei esimerkiksi ole omaa yliopistoa pääsisivät nykyistä paremmin business finlandin palvelujen ja tukien pariin ja ehkä vielä laajemminkin kun tämän hallitusohjelman tahto elinvoimaisesta suomesta on selkeä niin miten ministeri arvioisi vaikkapa ensi vuoden budjetin ja julkisen talouden suunnitelman ja hallituksen suunnitteilla olevien toimien vaikuttavuutta tämän tavoitteen saavuttamiseen

arvoisa rouva puhemies kiitos ministeri kulmunille tästä hallituksen esityksestä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta päättämällä tästä hallituksen esityksestä me nähdäkseni tuemme niin maaseudun seutukaupunkien kuin isoimpienkin kaupunkien kestävää kasvua ja elinvoimaa tämä ministeri kulmunin johdolla valmisteltu hallituksen esitys on nähdäkseni aluepolitiikan ja lähidemokratian kannalta erinomainen voitto

haluan tukea alueiden omaehtoista kehittämistä elinkeinorakenteen uudistamisessa ja vastaamisessa rakennemuutokseen rakennemuutosta meillä on aivan kaikkialla suomessa tämä ei ole mikään usein parjattu maaseudun tai jonkun tietyn alueen asia tai haaste muun muassa meillä hämeessä muutosta on tullut teollisuuden murroksen kaupungistumisen ja matalan syntyvyyden myötä nyt selkeästi myös palvelut ja yritykset elävät ajassa moni yritys muuttaa toimintaansa tai palveluansa ilmastonmuutoksen vaatimusten edessä tai reagoi väestön muutoksiin tällä hetkellä

hallituksen esityksiä joilla vahvistetaan myös alueiden kehittymistä tämä väestökato on jatkunut jo lähes kymmenen vuotta minkä vuoksi emme voi kuitenkaan sulkea silmiämme siltä muutoksen tarpeelta on useita asioita joihin tulee varautua myöskin tällä hetkellä markkinoilla on jo nyt esimerkiksi erilaisia muunneltavia ja siirreltäviä päiväkotiratkaisuja jotka ovat nyt monen alueen pelastus esimerkiksi lapsimäärien tämä palveluiden keskittäminen jota usein tarjotaan ratkaisuksi ei näyttäydy minulle ratkaisuna vaan nimenomaan lähipalveluita tukemalla ja nokkelia uusia ratkaisuja löytämällä pääsemme eteenpäin ja siihen tämänkaltaiset hallitukset esitykset ovat oiva keino me tarvitsemme rahaa toteuttaa aluelähtöisiä nopeita ja joustavia kokeiluhankkeita sekä toimeenpanna muita hallitusohjelman mukaisia aluekehittämiseen liittyviä linjauksia aluepolitiikka on yhteiskunnallista tasa arvoa ja oikeudenmukaisuutta ja sen takana nähdäkseni tämäkin esitys seisoo

arvoisa rouva puhemies lämmin kiitos vielä kerran ministeri kulmunille tämän todella tärkeän hallituksen esityksen esittelystä valmistelusta ja tänne tuomisesta ja kiitos siitä tosi fiksusta keskustelusta mitä täällä on tähän mennessä tästä käyty

kuten tiedämme me keskustassa emme ole koskaan hävenneet aluepolitiikka sanaa meille se on aina tarkoittanut sitä että ihmisten hyvä arki on aivan yhtä tärkeä olipa se koti suurkaupungin keskustassa sen suurkaupungin laitamilla laitamilla lähiöissä pienen kunnan keskustassa keskustassa tai sitten aivan sen pienen kunnan pisimmän soratien päässä arvoisa puhemies täällä on jo käyty esimerkiksi edustaja vehviläisen ansiokkaassa puheenvuorossa hieman läpi myös ylen tämän päivän

aluepolitiikasta ja ihmisten siihen liittyvistä arvostuksista tuon ylen uutisen mukaan enemmistö suomalaisista haluaa valtion hidastavan kaupungistumista tuon jutun yhteydessä oli haastateltu arvostamaani tutkijaa timo aroa mutta tätä hänen kommenttiaan minä hieman hämmentyneenä luin ja pohdin mitä hän sillä tarkoittaa mielestäni valtion ei pidä puuttua sen paremmin kaupungistumisen kaupungistumisen vauhdittamiseen kuin hidastamiseenkaan vaan ihmiset yritykset ja muut toimijat saavat itse päättää sijaintipaikkaratkaisunsa niin kuin parhaaksi tätä ihmettelen sillä kaikkiin näihin ihmisten ratkaisuihin yritysten ratkaisuihin vaikuttavat meidän päätöksemme liikenneyhteydet tiet rautatiet sillat niiden kunto lentoliikenneyhteydet tietoliikenneyhteydet miten pystytään etänä toimimaan mistäkin paikasta työpaikat puolisotyöpaikat toisaalta yrityksen näkökulmasta työntekijöiden saatavuus koulutuksen täydennyskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuudet yhteiskunnan jo perustuslain pohjalta takaamien palveluiden saatavuus mielestäni me teemme pitkälti juuri näihin liittyviä päätöksiä hallitusten esitysten käsillä ollessa kuten nyt ja aina kun mietimme seuraavan vuoden budjettia mihinkä asioihin määrärahoja allokoimme eli me teemme aluepolitiikkaa halutessamme tai tahtomattamme koko ajan kun teemme päätöksiä valtion tasolla ja myös kuntatasolla arvoisa puhemies tämän takia haluaisin nostaa aluepolitiikka sanan oikeastaan semmoiseen uuteen arvostukseen se osoittaa vain sitä että me kansanedustajina edustamme ihmisiä eri puolilta suomea ja tuomme mukanamme terveiset

niin että meillä näkemys yhteisestä hyvästä säilyy siellä takana terve ylpeys oman alueen voimavaroista ja halu kehittää sitä ei tarkoita sitä että olemme toisten alueitten kehittymistä ja hyvää kehitystä vastaan kuten ministeri kulmuni totesikin on hienoa että suomi saa erilaistua mutta emme halua tämän rakkaan kotimaamme

arvoisa rouva puhemies suomi elää viennistä hyvinvointimme rahoitetaan vientielinkeinojemme tuomilla tuloilla ja vientielinkeinomme perustuvat tietysti

valtion omaisuutta myydään ja tällaisilla kertaluonteisilla tuloilla sitten tällaisia ehkäpä kuitenkin pysyviä menoja katetaan on hieman huolestuttavaa ja tässä mielessä itse asiassa ajattelen niin että hallituksen esitys ja tavoite on aivan oikea mutta vielä parempi suomen kannalta olisi se että tätä aktiivista aluekehitystyötä vauhditettaisiin sillä että hallitus tekisi myös entistä aktiivisempia työllisyyspoliittisia toimia joilla mahdollistetaan se maakuntien mahdollisuuksista kumpuavan elinkeinotoiminnan kehittyminen niin että uusia työpaikkoja syntyy hyvää työllisyyspolitiikka on myös parasta aluepolitiikkaa ja mielestäni se on hallituksen tuleville toimille hyvä

aktiivisesti kanssamme keskustelemassa asiasta niin vähän laajemmin ehkä haluaisin kysyä arviota siitä miten nämä aluekehitystoimenpiteet näyttäytyvät tulevina vuosina ottaen huomioon eun tulevan rahoituskehyksen toisaalta myös rakennerahastokauden näkymät

arvoisa puhemies täällä on käyty hyvää lähetekeskustelua tästä laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta jatkamme sitten tuolla hallintovaliokunnassa tietenkin on tärkeää jokaiselle alueelle erityisesti viime aikoina on puhuttu kestävästä kasvusta ja elinvoimasta ja siitä mistä se muodostuu se on monilla alueilla sitä että saatavuus on kunnossa liikenne ja logistiikka asiat toimivat on kyse koulutus ja työpaikoista me tiedämme kaikki että viimeisten kahdenkymmenen vuoden ajan suurin osa meidän työpaikoistamme on syntynyt nimenomaan mikroyrityksiin ja pk yrityksiin on myös kyse innovaatioista ja ja elinkeinopolitiikan

rakennerahastohankkeet ja muut ovat olleet viime aikoina melkeinpä elinehto jotta olemme pystyneet ict murroksessa uudistumaan kysyisinkin nyt kun arvoisa ministeri on täällä paikalla ja ansiokkaasti ja vastuullisesti kuuntelee meidän keskusteluamme on myös tärkeää että pystymme näissä rahoitusinstrumenteissa menemään sellaiseen joustavuuteen ketteryyteen jossa jossa paikallinen yhteistyö kumpuaa nimenomaan alueellisista osaamistarpeista ja siitä elinkeinoelämästä mitä mahdollisuuksia tämä laki tai tulevat lait näihin tämmöisiin erilaisiin rahoitusinstrumenttien joustavuuteen tuo jaan tässä salissa myös yhden

että hankerahoituksella tehdään hyviä asioita mutta ne eivät mene sitten käytäntöön kun on kyse hankkeista ja projekteista joku kysyi jopa ovatko projektisuunnitelmat ja kirjalliset tuotokset sittenkin tärkeämpiä kuin se mitä sillä työllä saadaan aikaan sitten ihan loppuun arvoisa puhemies on tärkeätä että puhutaan aluepolitiikasta hieman kuitenkin

joita kuuntelin osuivat korvaan useat keskustalaiset hyvinkin arvostamani kollegat kertoivat että heille aluepolitiikka merkitsee nimenomaan sitä että jokainen omasta riippumatta on yhtä tärkeä ja tasa arvoinen en tiedä tuleeko se sitten pohjalaisesta taustastani kun on pienessä kylässä kasvanut ja ja sieltä maailmaan ponnistanut että se tulee ainakin itselleni ihan arvoasenteesta koen että suomalainen yhteiskunta on juuri sen takia niin mainio ja ja rakastettava yhteiskunta ja ja ympäristö että jo meidän perustuslakimme sanoo että jokainen tässä maassa on ihan yhtä arvokas yhdenvertainen ja tasa arvoinen riippumatta asuinpaikasta omasta taustastaan henkilökohtaisesti itselleni se ei ole aluepolitiikkaa vaan se on

aivan ensimmäiseksi kiitokset ministerille erinomaisesta esittelystä ja erinomaisesta esityksestä kiitos myös kollegoille hyvästä keskustelusta kun meillä puhutaan aluekehityksestä ja kaupungistumisesta kaupungistuminen esitetään yleensä globaalina megatrendinä joka on väistämätön myös suomessa mutta samalla on hyvä huomata että itse asiassa kaupungistuminen laajamittaisena ilmiönä on päättynyt jo vuosikymmeniä sitten kiina kaupungistuu hyvät ystävät tällä hetkellä mitä meillä täällä suomessa on meillä on yksi kuuteensataanviiteenkymmeneentuhanteen asukkaan pikkukaupunki

että jokaisella ihmisellä on on mahdollisuus rakentaa elämänsä ja yrittää tehdä työtä missä päin tahansa suomea tämän vuoksi on äärettömän tärkeää että rinteen kulmunin punamultahallitus on nostanut tasapainoisen aluepolitiikan politiikkansa keskiöön haluaisin tässä myös muistuttaa edustaja auttoa joka peräänkuulutti sitä jatkuvaa kehitystä harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän työstä jota yhdessä tehtiin kiitos siitä kaikille puolueille on uskomattoman hienoa että tämän työryhmän esityksistä noin seitsemänkymmentä prosenttia päätyi tuonne hallitusohjelmaan hyvä hallitus vie nyt niitä tässä vaiheessa eteenpäin monen kollegan tavoin ilahduin itsekin tämän aamun uutisista siitä että suurin osa suomalaisista haluaisi hidastaa kaupungistumista haluan muistuttaa myös ipcc raportista jonka mukaan kaupungistuminen ilmiönä on yksi sellainen joka kiihdyttää ilmastonmuutosta tämänkin takia tasapainoinen aluepolitiikka on tärkeää kun meillä on tämä globaali megatrendi kaupungistuminen meidän tulee ymmärtää mitä se voi tarkoittaa suomen kokoiselle pienelle maalle kaupungistumisen on todettu esimerkiksi lisäävän puhtaan ruuan kysyntää ja hintaa ihmiset haluavat tuolta kaupungeista sitten lomamatkoille maaseudun rauhaan lappia suosittelen kohteena erityisesti meidän täytyy pohtia miten tähän haasteeseen vastataan täytyy nyt vielä loppuun todeta se että olen olen arvostanut kyllä itsekin tohtori timo aroa mutta monen kollegan tavoin en ymmärrä näitä hänen kommenttejaan tämän päivän lehdestä ehkä ne kielivät pettymyksestä koska meillä on tässä maassa valtavasti tahoja jotka haluaisivat tätä pakkokaupungistumisen ideologiaa viedä eteenpäin olen hyvin ylpeä että rinteen kulmunin punamultahallitus ei näin tee kiitos siitä

tähän varatut neljäkymmentäviisi minuuttia kysyn ministeriltä haluaako ministeri vastata kaksi minuuttia olkaa hyvä ja sitten mennään eteenpäin

täällä keskusteluissa on todettukin mielenkiintoisella tavalla kuluneen vuoden aikana kun on tehty isoja kansallisia kyselyitä ja tutkimustuloksia median toimesta on tullut aika samanlaisia viestejä niin yleisradion puolelta kesältä muutama viikko sitten helsingin sanomien toimesta ja ja tämänpäiväiseenkin uutisointiin täällä on viitattu joten sikäli tämä kansallinen keskustelu aluepolitiikasta ja aluekehityksestä on erittäin ajankohtainen ja on hyvä että sitä käydään myös julkisuudessa täällä tuli kysymys edustaja kallilta liittyen tähän yrityslähtöisyyteen ja alueelliseen läsnäoloon hallitushan laittaa erittäin merkittäviä panostuksia vientiin ja ja kasvuponnisteluihin nimenomaan business finlandin kautta ja se omakin selvitystyö mitä elinkeinoministeriössä on laitettu liikkeelle tähtää nimenomaan siihen että me voimme varmistua siitä että meidän yrityksemme kautta maan jossa on erittäin erilainen elinkeinorakenne kullakin alueella pystyvät saamaan kaikki ne palvelut mitä tarjoaa ja tässä tietenkin ammattikorkeakoulujen ylipäänsä korkeakoulujen yhteistyö vientiyritysten kanssa ja kyseisen alueen kanssa on aivan keskeinen täällä kysyttiin edustaja talvitien toimesta tästä joustavuudesta nimenomaan viisi miljoonaa euroa on tarkoitus maakuntien laittaa rahaa nyt eteenpäin niistä alueellisista ja paikallisista lähtökohdista riippuen ja tämä mielestäni liittyy myös tähän edelliseen edelliseen kysymykseen siitä kuinka sitten näitä alueellisia erityispiirteitä voidaan huomioida haluan vielä todeta että totta jatkuvuutta tarvitaan viime kaudelta tähän kauteen nämä ovat toistaiseksi olleet niin kärkihankerahoitusta kuin kertaluonteista rahoitusta kuten nyttenkin mutta hyvä että vaalikaudesta toiseen sitä tulee ja vielä tietenkin liittyen siihen suureen keskusteluun eurooppalaisesta rakennerahasto rahoituskehyksestä josta neuvotellaan edelleen kansallisesti uskon että sopimukseen ohjelmista ja ja rahoituksesta päästään kuten aina on päästy hyvässä yhteishengessä

arvoisa herra puhemies niin kuin tässä useassa puheenvuorossa on käynyt ilmi niin on tärkeää että meillä on eläinlääkäreitä niin lemmikkieläimille kuin tuotantoeläimille että saadaan suomalaista puhdasta ruokaa ja eläimet hoidetaan hyvin tällä hetkellä ainakin tuonne harvemmalle seudulle tulee jonkin verran eläinlääkäreitä virosta heitä siellä koulutetaan tarton yliopistossa erittäin korkeatasoisesti varmasti nyt kun mietitään aloituspaikkoja yliopistoihin niin on tärkeää että myöskin tämä asia otetaan siinä keskustelussa huomioon että meillä on eläinlääkäripalvelut kattavasti niin tuotantoeläimille kuin lemmikkieläimille eläinten hyvinvointi on meille tärkeä asia

arvoisa puhemies korkeasti koulutettujen aloituspaikkoja ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on tarkoituksenmukaista lisätä ja ja tämä tilanne on kyllä herättänyt hätähuutoa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa ja tarkoitan määrärahoja jo edellinen hallitus teki päätöksen siitä että korkeakoulujen indeksit palautetaan tämä hallitus teki tärkeän päätöksen että nostetaan korkeakoulujen perusrahoitusta mutta se mikä meidän täytyy nyt viimeistään eduskunnassa yhdessä tehdä on se että saadaan määrärahoja myöskin niiden aloituspaikkojen lisäämiseen koska jos vain lisätään aloituspaikkoja niin niin silloin kyllä se koulutuksen laatu on on todella suuressa pulassa niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissa erityisen suuri pula on on varhaiskasvatuksen opettajista edellinen hallitus lisäsi kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa ja se raha riittää vuoteen kaksikymmentäyksi mutta sekään määrä ei missään nimessä ole riittävästi ja onkin hyvä että hallitus on luvannut arvioida tarpeen kouluttaa lisää lastentarhanopettajia toivon että silloin siinä yhteydessä palataan myöskin ja katsotaan se rahoitus mikä tarvitaan aloituspaikkoihin niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissa

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta

arvoisa herra puhemies yleisradion hallintoneuvoston kertomus annettiin eduskunnalle kahdeskymmenesyhdeksäs päivä huhtikuuta tänä kuluvana vuonna nyt syysistuntokauden alettua olemme valiokunnassa käsitelleet hallintoneuvoston vuoden kaksituhattakahdeksantoista kertomuksen ja toteamme päätösehdotuksena että eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen johdosta ja valiokunnan kannanottoehdotus kuuluu että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta hallintoneuvoston kertomuksessa on käsitelty yleisradion toimintaa vuonna kaksituhattakahdeksantoista monipuolisesti ja informatiivisesti on tärkeää pitää kiinni yleisradion tiedonvälityksen ja muun toiminnan riippumattomuudesta puolueettomuudesta sekä luotettavuudesta tasapuolisen tiedonvälityksen sananvapauden sekä kansanvallan toteutumiseksi yleisradion sisältöjä käytti vuonna jopa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista tässä oli hienoinen nousu vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista verrattuna yleisradiolla ja sen hankinnoilla sekä yleisradion ja kaupallisten toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisellä on keskeinen merkitys koko suomalaisen media alan toimintaedellytysten ja kehittymisen kannalta media alalla on käynnissä suuri murros ja kilpailu on kovaa siksi yleisradionkin täytyy pärjätä tässä kilpailussa hallintoneuvoston on tärkeä huolehtia siitä ja valvoa sitä että yleisradiolle julkisena palveluna osoitetut tehtävät tulevat täytetyiksi mutta toisaalta hallintoneuvosto ei saa miltään osin puuttua sen ohjelma ja toimituspolitiikkaan hallintoneuvosto keskusteluissaan varmasti näitä viestejä myöskin yleisradiolle aina tasaisin ajoin tuo mutta tämä tärkeä hallintoneuvoston rooli on tärkeää muistaa tässä suomalaisen yleisradion toiminnassa erittäin hyvä on että yleisradio ryhtyi vuonna kaksituhattakahdeksantoista vapaaehtoisesti noudattamaan eun siirrettävyysasetusta siten että yleisradion sisällöt avautuivat tilapäisesti eun alueella oleskeleville suomalaisille valiokunnan keskustelussa tuli esille että pidempiaikaisten kehityssuuntien hahmottamiseksi hallintoneuvoston kertomusta voisi jatkossa kehittää siten että siinä tuotaisiin esille nykyistä kattavammin vertailutietoa aiemmilta vuosilta arvoisa puhemies yleisradio on eduskunnan alainen julkisen palvelun jonka tiedonvälityksen ja muun toiminnan riippumattomuutta puolueettomuutta ja luotettavuutta voidaan pitää tärkeänä tasapuolisen tiedonvälityksen sananvapauden ja kansanvallan tukemisen kannalta viime vuosina keskustelu valeuutisista on ollut pinnalla ja yleisradion kaltaiset julkisen palvelun mediayhtiöt toimivat niitä vastaan kyselytutkimusten mukaan suomalaiset katsovat yleisradion onnistuneen kokonaisuutena julkisen palvelun tehtävässään ja suomalaisten luottamus yleisradioon tiedonlähteenä on korkealla tasolla arvoisa puhemies liikenne ja viestintävaliokunta esittää että eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen mukaisesti

arvoisa herra puhemies käsittelyssä olevassa yleisradion hallintoneuvoston kertomuksessa vuodelta kaksituhattakahdeksantoista todetaan julkisen palvelun yleisradiotoimintaa harjoittavan tulee olla riippumaton poliittisten taloudellisten ja muiden eturyhmien vaikutuksesta jotta ohjelmisto heijastaisi monipuolisesti yhteiskunnassa vallitsevia erilaisia mielipiteitä ja

arvoisa puhemies haluan tässä yhteydessä nostaa esiin sen kriittisen kansalaispalautteen jota olen itse yleisradion hallintoneuvoston jäsenenä nyt yli neljä vuotta saanut tämä kyseinen kriittinen palaute on liittynyt hyvin vahvasti tähän edellä mainittuun asiaan todella monet kansalaiset ovat kokeneet että erityisesti maahanmuuttoon euroopan unioniin ilmastopolitiikkaan tai vaikkapa yhdysvaltojen presidentin donald trumpin poliittisiin toimiin liittyvä uutisointi ei ole ollut puolueetonta erilaisia näkökulmia tasapuolisesti ja monipuolisesti huomioon ottavaa ja joudun valitettavasti toteamaan että olen laittanut myös itse tämän asian vahvasti merkille monien kansalaisten silmiin näyttää siltä että suomen kuin muun maailman menoa tarkastellaan hyvin vahvasti tällaisten punavihreiden silmälasien läpi olemme joutuneetkin useampaan otteeseen nostamaan tämän puolueettomuusongelman esiin myös ylen hallintoneuvoston kokouksissa hallintoneuvoston tehtävänä kun on kuitenkin valvoa että yleisradio noudattaa yleisradiota koskevaa lainsäädäntöä omaa strategiaansa ja muita ohjeistuksia yhtiön operatiiviseen toimintaan hallintoneuvostolla ei ole kuitenkaan oikeutta puuttua voisin sanoa että yleisradion hallintoneuvosto vastaa tästä ylen suuresta kuvasta arvoisa puhemies tässä liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnössä todetaan että valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on tuotu esiin että tutkimusten mukaan erittäin paljon yleisradioon luottavien määrä on laskenut edellisestä vuodesta valiokunta pitää aivan oikein tärkeänä myös sitä että syyt muutokseen analysoidaan tarkasti itse uskaltaisin juuri tämän saamani kansalaispalautteen perusteella väittää että edellä esiin nostamani ongelmat puolueettomuuden toteutumattomuudesta ovat erittäin todennäköisesti osasyynä tähän luottamuksen heikkenemiseen arvoisa puhemies henkilökohtaisesti peräänkuulutan sen tärkeyttä että yleisradio toimii kaikkia kansalaisia tasapuolisesti palvellen ja että erityisesti tämä puolueettomuus ylen ohjelmissa toteutuu jatkossa huomattavasti paremmin
arvoisat edustajat ei aloiteta mitään laajempaa debattia

ymmärrän sen että tunne on monilla vahva mutta sitten kun katsotaan erilaisia tutkimuksia joita meillä suomessa erittäin ansiokkaasti tehdään niin tässä on esimerkiksi ihan tuore kunnallisalan kehittämissäätiön luotettavuustutkimus ylen tv uutiset ykkösenä kahdeksankymmentäneljä prosenttia kansalaisista luottaa siihen ylen radiouutiset kakkosena kahdeksankymmentäkaksi prosenttia kansalaisista stt kahdeksankymmentäyksi mtv kolmen uutiset seitsemänkymmentäneljä helsingin sanomat kuusikymmentäkuusi ja maakuntalehdet kuusikymmentäkolme

arvoisa puhemies

erittäin hyvin tästä asiasta johon edustaja immonen viittasi on on todennut liikenne ja viestintävaliokunta omassa mietinnössään lainaan sitä täältä suoraan yleisradion riippumattomuuden kannalta on kuitenkin olennaista että hallintoneuvosto ei puutu miltään osin yleisradion ohjelma ja toimituspolitiikkaan valiokunta pitää erittäin tärkeänä että yleisradion riippumattomuus puolueettomuus ja luotettavuus turvataan myös jatkossa en osaa itse sitä asiaa sen paremmin sanoa enkä ole siis liikenne ja viestintävaliokunnan jäsen mutta mielestäni tässä on se olennainen sanottu eli todellakaan en halua sitä että poliitikot lähtevät ohjaamaan sitä minkälaista uutistoimintaa ja mistä näkökulmasta uutisia yleisradio esittää

puhemies edustaja immosen puheenvuoroon liittyen haluan todeta sen että yleisradion hallintoneuvoston kertomuksen mukaan yleisradion sisältöjä käytti yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista ja kuten edustaja guzenina jo omassa puheenvuorossaan totesi niin kyllä kansalaisten luottamus yleisradioon on hyvällä tasolla edelleen ja niin sen tulee ollakin

tulee olla peruslähtökohta puolueettomuuden tulee olla lähtökohta ja luotettavuus pitää pitää edelleen korkealla tasolla itse kyllä uskon että nuo tutkimukset joihin tässä on jo viitattu osoittavat myöskin

arvoisa herra puhemies liikenne ja viestintävaliokunnassa totta kai todettiin että kansalaisten tavoittamisesta ja luottamuksesta on pidettävä kiinni ja on koko ajan haettava niitä toimintamalleja joilla tuo tavoitettavuus toteutetaan jotta tämä puolueettomuus ja riippumattomuus toteutuu kuten täällä edellisissä puheenvuoroissa on todettu todellakin yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista on tavoitettu yleisradion sisältöjen osalta ja se on kahden prosentin nosto vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista verraten tämä ei suinkaan kerro siitä että että suomalaiset olisivat suuressa mittakaavassa menettäneet luottamusta

mielestäni päinvastoin nuoria tavoitetaan yleisradion ohjelmasisältöjen osalta yhä enemmän lastenohjelmissa olemme maailman

arvoisa puhemies aivan kuten edellä tuossa muun muassa edustaja torniainen totesi kansalaisten luottamus yleisradioon on varsin korkealla tämä on hyvä asia josta pitää pitää kiinni sen takia en tavallaan väheksy ollenkaan edustaja immosen puheenvuoroa koska aina kun käytetään puheenvuoro jossa kannetaan huolta tästä niin minusta on tärkeää että se otetaan sillä tavalla vakavasti nimittäin tässä meidän yhteiskuntamme murroksessa voi sanoa

enää samalla tavalla jaa yhteisiä arvoja kuin ehkä kaksikymmentä vuotta sitten ja ja on monia asioita jotka tavallaan jakavat suomalaisia ja keskustelu polarisoituu helposti kun puhutaan vaikka siitä mitä saa syödä tai pitäisi syödä tai miten suhtaudumme ilmastonmuutokseen tai sen ratkaisukeinoihin tämä kyllä haastaa varmasti yleisradionkin ja kaikki mediat siihen että ne pystyvät neutraalisti toimimaan ja ansaitsemaan sen luottamuksen mitä niiltä odotetaan otan tässä yhden esimerkin joka aina täällä no käytän sen seuraavassa

arvoisa puhemies totean tähän vain että lehdistönvapaus on demokratian kulmakivi ja ja tavallaan tällaisessa mediakentässä jossa me nykyään tätä vapautta haastetaan ja jossa tietynlaiset sosiaalisen median alustojen kaupalliset logiikat voivat ohjata ikään kuin kupliin ja ja virheellisen tiedon välittämiseen semmoinen julkinen yleisradioyhtiö niin kuin yle on hyvin tärkeä instanssi ja sen riippumattomuus on aivan äärimmäisen tärkeätä ja ottaisin huomioon että meillä on oikeasti tässä maailmassa voimia joiden tavoitteena on purkaa tämäntyyppisiä asetelmia ja niihin ei pidä suhtautua kevyin perustein eli eli nyt puhutaan oikeasti hyvin hyvin tärkeästä asiasta tämän tämän yhteiskunnan kannalta olisin hyvin herkkänä siinä ettei anneta juurikaan kommenttia

arvoisa puhemies tällaisina aikoina kun media on vahvassa murroksessa on valeuutisia ja ja monenlaisia myllerryksiä mediakentällä niin on hienoa että ylen palveluita käyttää jopa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista samalla kun puhutaan luotettavuudesta vain kolme prosenttia suomalaisista ei luota ylen

todella pienenä lukemana eli luottamusta todella korkeana uskon että ylellä on ollut merkittävä rooli siinä että suomalaisten resilienssi tälle valeuutisoinnoille ja valemedioitten ymmärtämiselle on on juurikin niin korkea kuin se suomessa on maailman korkein
jäikö minulla huomaamatta joku debattipuheenvuoron pyytäjä joka ei vielä ole sanonut mitään

puhemies tässä käynnistyi keskustelu jo varsin hyvin siitä ydinasiasta eli luotettavuudesta ja myöskin kattavuudesta eli se on todella tärkeä asia että yle tavoittaa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista viikossa ja ylen tv uutisten luottamusprosentti oli muistaakseni kahdeksankymmentäneljä taisi olla niin että edustaja guzenina täällä ne jo luettelikin sitten olennaista on myös se että yle on johdonmukaisesti pyrkinyt tavoittelemaan myöskin nuorempia ikäluokkia mihin täällä edustaja kymäläinen jo viittasi

siinä maailmassa jossa varsinkin nuoret nuoret elävät paljon informaatiota tulee myös maan rajojen ulkopuolelta ja totta kai kaikkien näiden täytyy olla mahdollista ja saavutettavissa siinä mielessä on kyllä erittäin tärkeätä että siellä myös tämä kotimainen viestintä

ylen mahdollisuuksia toimia sosiaalisessa mediassa rajoitettaisiin eivät ole järkeviä tässä isossa kuvassa missään nimessä arvoisa puhemies toinen olennainen asia ymmärtää on tietysti se että yleisradio vaikka se onkin suomen suurin ja merkittävin tiedotusväline ei suinkaan ole ainoa jos on niin että vain yleisradio menestyisi suomessa niin kyllä me silloin olisimme todella heikossa tilanteessa koska se tarvitsee myös kirittäjiä kaupallisia toimijoita rinnalleen tässä suhteessa on erittäin tärkeätä tämä yleisradion ja kaupallisten toimijoiden tekemä yhteistyö koska se tukee sitä ajatusta että meillä

nämä kaikki yhdessä takaavat sen että suomalaiset saavat sellaista tiedonvälitystä jossa kuten edustaja pitko täällä viittasi me olemme kaikkein vähiten haavoittuvia näiden valeuutisten edessä mutta ihan kiistaton asia on se että kyllä niitä täälläkin aktiivisesti pyritään levittämään joten joten on erittäin tärkeää että tämä rooli pidetään

esimerkiksi kotimaisia elokuvia tehdään nyt enemmän kuin aiemmin myös se on ollut yksi olennainen osa ylen strategiaa että ylellä on kumppanuuksia suomalaisten tuottajien kanssa jotta ylen toiminnan avulla myöskin nämä kotimaiset tuottajat

arvoisa puhemies todellakin niin kuin täällä on sanottu jo useaan otteeseen hallintoneuvoston tehtävä on huolehtia ja valvoa että ylen julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat hoidetuksi tästä hyvänä esimerkkinä on yle on vahvistanut tätä omaa aluetoimintaansa sata toimittajaa kentällä joka päivä koko suomeen meillä oli eilen juuri ylen hallintoneuvoston kokous ja saimme kattavan katsauksen siitä millä tavalla yle on kehittänyt tätä tätä julkisen palvelun tehtäväänsä myöskin tuolla paikallisesti ja kyllä se on vaikuttavaa että kahdeksallatoista suomenkielisellä alueella on kymmenen radiolähetystä per arkipäivä suomessa kuuluu pelkästään radiossa viikon aikana yhdeksänsataa uutislähetystä jotka on tehty alueen ihmisille

katsojaa päivittäin eli hyvin merkittävä jos mietitään kaupallista mediaa ja ja esimerkiksi tätä luotettavuustutkimusta joka on tehty jossa vaikkapa maakuntalehdet nauttivat vain kuusikymmentäkolme prosenttisesti luottamusta

ylen tv uutiset todellakin kahdeksankymmentäneljä prosenttia niin niin kyllä yle tekee ihan valtavan hyvää ja puolueetonta työtä tätä täytyy tässä painottaa luottamus riippumattoman journalismin periaatteeseen on niin tärkeä asia tänä päivänä mutta myös tulevaisuudessa jos me lähdemme murentamaan sitä olemme sellaisten maiden tasolla kuin puola unkari tai vaikkapa turkki jotka voivat manipuloida kansalaistensa näkemyksiä uutisvälineet ovat heidän hallussaan pahimmassa tapauksessa journalisteja laitetaan vankilaan heitä uhkaillaan ja kun suomi on ollut sananvapauden journalismin vapauden mallimaana meidän on tosi tärkeää pitää huolta siitä että se jatkossakin on sitä eikä luoda tällaisia

käsitellä jälkijättöisesti mutta puhemies jos tulee vielä debattia niin sitten jatkan vielä lisää

arvoisa herra puhemies riippumaton ja luotettava tiedonvälitys on suomen kaltaisen oikeusvaltion ja sivistysyhteiskunnan keskeinen kulmakivi ja tässä tietysti yleisradio tekee tärkeää työtä yhdyn edustaja satosen käyttämiin puheenvuoroihin ja toki muihin puheenvuoroihin joissa on tietysti peräänkuulutettu sitä että on tärkeää että meillä on laaja

luotettavaa tietoa suomalaisille tarjoamaan itse asiassa arvoisa puhemies tähän edellä käytyyn keskusteluun vähän ikään kuin lääkkeeksi siihen jos joku ajattelee että emme voisi luottaa uutisiin sitä ajatusta että katsotaan itse ja tässä mielessä kun tiedän että ylen nykyinen johto on varsin taitavaa ja herkällä korvalla kuuntelee ajatuksia ja toiveita rohkenen esittää sellaista että mahdollisuuksien mukaan entistä enemmän tiivistettäisiin tätä pohjoismaisten yleisradioyhtiöitten yhteistyötä niin että mahdollisimman helposti löytyisi vaikkapa sieltä ylen nettisivuilta tai yle areenasta linkkejä esimerkiksi ruotsin tai norjan uutislähetyksiin ajankohtaisohjelmiin joita heidän itse tuottavat ymmärrän hyvin sen että on hyvin hankalaa jakaa tekijänoikeuksien alaista materiaalia ja se on kustannuskysymys joskus se voi olla kokonaan rajoitettua niin kuin vaikka urheilulähetysten osalta esimerkiksi kansainvälinen olympiakomitea asettaa ehdot että

ei saa välittää kuin vain kansallisesti yhden maan alueella mutta uskoisin että kun pohjoismaiset yleisradioyhtiöt itse tuottavat hyvin laadukkaita tuotantoja niin näitä voitaisiin entistä helpommin saada jakoon sitten toisissa pohjoismaissa tämä palvelisi esimerkiksi pohjoismaiden suurinta kielivähemmistöä elikkä ruotsinsuomalaisia he voisivat tätä kautta saada paremmin palveluita tavoitettaville varmasti osaavat kyllä niiden ääreen hakeutua mutta voisi se tehdä hyvää kelle vain meistäkin jos olisi helpompi seurata vähän uutisointia ja ajankohtaista keskustelua tuolla naapurimaissa ottaen nyt huomioon ihan vaikka tämän brexit turbulenssin jota tällä viikolla eletään kyllä se

arvoisa puhemies suomalaisilla on tosiaan maailman maailman korkein vastustuskyky valeuutisia vastaan niin kuin tässä äsken puhuttiinkin mutta samalla on pakko ilmaista huoli siitä että vastuullisen journalismin määrä vähenee suomessakin lehdistössä toimivien journalistien määrä on tippunut vuodesta kaksituhattakymmenen noin kolmellakymmenellä prosentilla

tuotetaan laadukasta mielenkiintoista koskettavaa ja uskottavaa uutisointia ja journalismia tämä paikallinen kilpailu on myös myös tärkeää niin kuin edustaja autto tässä sanoi media alan kilpailun tärkeydestä ilmiönä media alalla on nähtävissä myös se että nuoret lipuvat pois erityisesti tämän vastuullisen median piiristä nuoria kiinnostavat blogit vlogit monenlainen internet sisältö mikä on tietenkin pääasiassa oikein hyvä asia mutta toivoisin että tällaista vastuullista journalistisin perustein tehtävää uutistuotantoa tehtäisiin myös semmoisissa formaateissa ja semmoisella tavalla että myös nuoret voisivat nauttia tästä vastuullisesta uutissisällöstä ylen haaste on on näiden nuorien ihmisten tavoitteleminen mutta koen että siinäkin ollaan hyvällä polulla ja tehdään hyvää työtä ja toivottavasti tämä työ työ myös

puhemies otan esille kolme asiaa yleen liittyen ja sitten sen mikä jäi mainitsematta edellisessä puheenvuorossa ensimmäinen asia on se on minusta aivan loistavasti lyönyt ylen tuotannossa läpi läpi koko suomen sen toteutus ja ratkaisut ja se että sitä kehitetään se koetaan suomalaisten keskuudessa äärimmäisen hyväksi hyväksi kanavaksi kun tämä niin sanottu mediakonvergenssikin on toteutunut eli ei ole enää välttämättä erillisiä medioita vaan

vaikkapa matkapuhelimen tai tabletin kautta pystytään hyvinkin sisältöä hankkimaan erilaisista medioista toinen juttu joka minusta puoltaa ylen vahvaa asemaa on vahva aluetoimitus ja ja aluetyö mitä tehdään ja tästä pitää pitää kiinni koska tämä luo tavallaan perusteita sille yle maksulle joka on se kolmas asia josta haluan sanoa eli se uudistus joka tehtiin oli minusta onnistunut uudistus kaiken kaikkiaan isossa kuvassa tämä aluetoiminta ja areena muun muassa ovat perusteita jotka tulevat paljolti läpi ja jotka kansalaisten keskuudessa saavat hyväksynnän myös tälle yle verolle tällä tavalla minusta näitä kannattaa muistaa ja näitä kannattaa kehittää jos jossakin tämä on se joka jäi äsken sanomatta hyvin herkkiä sille ylen puolueellisuudelle tai puolueettomuudelle tai sille toteutuuko se tai sille kertooko nyt yle aina totta ja minä alan tässä herkäksi sitten ja kerron yhden asian josta minä niin sangen suuresti pahennuin pahennuin nimittäin nyt yle on ottanut semmoisen uuden välineen jolla voi seurata oman kansanedustajan toimintaa ja nyt sitten siellä välineessä oli edustaja kaikkien muittenkin kohdalla kuinka moni on montakin prosenttia osallistunut täysistuntoihin ja niinhän me ihmettelimme että miten me niin laiskoja olemme olleet minäkin olin vain kahdeksaankymmeneenkahteen prosenttiin osallistunut vaikka tosiasia on se että olen osallistunut jokaiseen istuntoon mutta siellä olivat tietenkin ne poissaolot jotka olivat valiokuntamatkaa tai vastaavaa eduskuntatyöhön rinnastettavaa mutta se toimittaja joka oli tämän tehnyt ei ollut hoksannut että ei näitä poissaoloina voida rekisteröidä ja sehän tuli heti mieleen täällä että valeuutinenhan se meistä oli mutta en minä nyt tästä niin sangen suuresti pahastu virheitähän sattuu ja sattuu ja varmasti tämäkin viesti on mennyt ylelle ja ehkä täällä jopa joku ylen toimijoista saattaa kuunnellakin tätä keskustelua ja jos ei ole mennyt niin saattaa mennä tästä eteenpäin me jos jotkut olemme herkkiä sille miten meitä kohdellaan julkisuudessa ja siksi meitä pitää kohdellakin aina tasapuolisesti ei välttämättä aina niin hellävaroen

puhemies yleisradion hallintoneuvoston kertomus viime vuodelta kuvastaa omasta mielestäni hyvin ja monipuolisesti yhtiön toimintaa sitten se mikä siinä on omasta mielestäni tärkeää on hyvä että todetaan että media on murroksessa niin kuin se tällä hetkellä on ja nykypäivänä on tärkeää että suomessa on luotettava tiedonvälityskanava joka toimii erittäin laajasti koko suomessa ja tavoittaa suomalaiset nimenomaan laajasti se on tärkeää että ihmiset saavat sitä tietoa jos he he haluavat sitä tietoa saada useammassa puheenvuorossa on jo esille myöskin aluetoimitusten rooli itse pidän nimenomaan maakunnallisten aluetoimitusten roolia erittäin tärkeänä jotta saadaan alueellisia uutisia myöskin ihmisille tietoisuuteen siinä että media on murroksessa on omasta mielestäni myöskin tärkeää se että myöskin yleisradio kehittää itseään tässä ajassa elää myöskin ajassa ja katsoo tulevaisuuteen ei voi olla tässä nykyhetkessä ainoastaan ja pysähtyä siihen vaan kehitetään myöskin toimintaa ja katsotaan pitkälle tulevaisuuteen

yleisradion tulee myöskin tavoittaa ihmiset hyvin sitten haluaisin sanoa sen muistaakseni edustaja satonen otti esille saman asian että hallintoneuvoston keskeinen tehtävä on huolehtia valvoa että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi eikä hallintoneuvosto puutu siihen itse ohjelmien sisältöön se on se on yleisradion sisäinen asia miten ohjelmia siellä tuotetaan toimittajien rooli on siellä tärkeä myöskin ja se että toimittajat ovat puolueettomia ja vievät niitä asioita eteenpäin itse toivon että he nimenomaan katsovat laajasti sitten kahteen asiaan vielä haluan kiinnittää huomiota oikeastaan edustaja guzenina jo toi esille että me elämme tällä hetkellä lokakuuta ja käsittelemme viime vuoden kertomusta asiasta sanotaanhan että huhtikuun loppuun mennessä tulee antaa se kertomus ja se on annettu mutta kun katsoo mitkä ovat sitten eduskunnan istuntokaudet niin itse toivon että jatkossa me pääsisimme tätä keskustelua käymään nimenomaan kevätkauden loppupuolella se olisi tärkeää jotta voidaan viestiä viedä eteenpäin siitä mitä kehitettäviä asioita täällä tulee eteen niin että saadaan niitä sitten myöskin hallintoneuvostossa vietyä ja yleisradio voi myöskin kehittää omaa toimintaansa toinen asia minkä haluan puheenjohtaja ihan lopuksi se vertailutieto aikaisempiin vuosiin itse toivon että myöskin tässä kertomuksessa verrattaisiin aikaisempiin vuosiin siinä miten voidaan asioita kehittää eteenpäin

arvoisa puhemies luen sivulta pienen pätkän ylen toiminta perustuu lakiin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista julkisen palvelun tehtävänantoa tarkennettiin siten että yleisradion tehtävänä on tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista suvaitsevaisuutta yhdenvertaisuutta tasa arvoa ja kulttuurista moninaisuutta

laista ja ylen arvopohjasta kumpuava tehtävä kulttuurien moninaisuuden tukemisesta ei ole milläänlailla ristiriidassa ylen riippumattomuuden kanssa journalismin kivijalkana ovat ylen arvot riippumattomuus luotettavuus ja ihmisen arvostaminen journalismimme perustuu aina totuudenmukaiseen olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen olemme tuoneet ja tuomme jatkossakin myös maahanmuuton käsittelyssä esille erilaisia näkökulmia ja annamme äänen eri osapuolille teemme tämän nojautuen faktoihin ja jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen arvopohjaamme tukeutuen teemme jatkossakin rohkeaa monipuolista ja riippumatonta journalismia kaikille suomessa edustaja guzenina nosti tuossa

toiminta on puolueetonta ja minun nähdäkseni se ei ole sitä tuossa viime viime vaalien alla näimme semmoisen semmoisen homman että seinäjoella kuvattu dokumentti jätettiin julkaisematta ennen vaaleja koska se ehkä edusti sitä minun maahanmuutosta ja olen erittäin harmissani että näin pääsi käymään se oli erittäin harkitsematon ratkaisu ylen johdolta me näemme asioita eri lailla ja minun mielestäni tämä puolueettomuus on vaarantunut se miksi halusin puheenvuoron ottaa on se että tukemalla suomalaista kulttuuria ylellä olisi todella valtava panos antaa siihen että se tukisi suomalaista urheilua tällä hetkellä kun suomalaista urheilua ei tueta valtion varoista riittävästi on huippu urheilijoita itse kaikkia mahdollisia maksujaan

saanko jatkaa tornista kun tuli tuolta tuommoista kritiikkiä minä

arvoisa edustaja sieltä vasemmalta laidalta sanoi että yle ei voi maksaa urheilijoiden tukia ja muita minä tiedän sen se on ihan päivänselvä asia mutta sillä mitä yle tekee suomalaisen urheilun kuvaamisessa ja tiedottamisessa se voi vaikuttaa hyvin paljon siihen miten ne urheilijat pystyvät hankkimaan itsellensä taloudellista tukea muun muassa sponsorituloin eli tällä hetkellä näen asian näin

ehkä liiaksi keskittynyt tietyllä tapaa joihinkin lajeihin meillä on lukuisia lajeja joissa on nimenomaan yksilösuorituksia ja kun yleisradio on vähentänyt näiden näyttämistä käytännössä osittain jopa lopettanut tässä on pieniä positiivisia merkkejä että niitä on uudelleen alettu kuvaamaan ja näyttämään julkisuuteen niin piilotetaan suomalaisen yleisradion toimesta on vaikea saada itselleen tukijoita ja sponsorituloja ja tämä on todella vakava ongelma mistä lajista yksilölajeista eli minä toivoisin että yle todellakin panostaisi siihen että se tarjoaa julkisuutta kaikille urheilulajeille pitää esillä suomalaisia urheilijoita urheilulajeja tämä myös tukee meidän nuorison kasvua ja kehittymistä terveisiin liikuntamuotoihin ja ylipäätänsä tekee hyvää meidän nuorisollemme että he saavat tämmöisiä esimerkkejä ja muuta tämä oli se juttu minkä takia minä tänne itseni torniin raahasin että sain sanottua teille siellä vasemmalla tämän

olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa siitä että kyllä meidän suomalaiset nuoret tarvitsevat esikuvia tarvitsevat esikuvia urheilun kautta muun muassa terveistä elämäntavoista siinä mielessä tämä teidän huomionne siitä että me tarvitsemme myöskin vahvaa urheilujournalismia on hyvä ja eilisen hallintoneuvoston kokouksen kyllä minulle ainakin syntyi sellainen kuva että yle aivan poikkeuksellisen laajasti panostaa niin suomalaisen kuin kansainvälisen urheilun välittämiseen niin radion puolella kuin sitten television puolella ja siellä yle areenassa myöskin mutta syy minkä takia pyysin tämän vastauspuheenvuoron liittyy siihen että kun me suomessa todellakin olemme sananvapauden ja journalistisen sananvapauden mallimaita niin siihen sisältyy myöskin se että itse kukin meistä itse kukin meistä vapaassa journalismissa joutuu myöskin kohtaamaan sellaista uutisointia joka ei aina välttämättä meidän omaa maailmankuvaamme tai tuntuu jopa väärältä meidän omasta mielestämme mutta siitä huolimatta ylen hallintoneuvoston jäsenenä en tohtisi missään tapauksessa vaatia että yle lähtisi muuttamaan omaa journalistista vapaata linjaansa sen mukaiseksi kuin mitä minä oman maailmankatsomukseni kautta kautta pidän oikeana siinä mielessä meidän täytyy vain sietää sitä että vapaa journalismi on sellaista että sieltä voi tulla joskus epämiellyttäviä asioita

arvoisa herra puhemies minä olen se edustaja täältä vasemmalta nimeni on suna kymäläinen tässä esitettiin kysymys miksi yle on vähentänyt urheilun näyttöä esitettiin jopa syytöksiä siitä että tämä olisi jotenkin tarkoitusperäistä minä vastaan nyt omalta osaltani että näistä urheilun julkaisuista ja muista käydään valtavaa kilpailua kansainvälisillä markkinoilla joilla liikkuu todella suuret rahat eli kritiikkiä voi tietysti aina esittää mutta kritiikille täytyisi olla myöskin sitten vaihtoehdot ja ne ratkaisut eli nostetaanko yle veroa jotta voidaan esimerkiksi ostaa kalliimpia julkaisuoikeuksia urheilun osalta tämä ei varmasti ole sitä mitä edustaja täällä esille otti mutta näin inhorealismina se toimii
herra puhemies minä itse henkilökohtaisesti ymmärrän edustaja mäenpään puheenvuoron ja pienen kritiikinkin ylen ylen urheilulähetyksiin liittyen hyväksyn sen mitä urheilua yle tällä hetkellä näyttää mutta itse tietysti toivon että nimenomaan suomalaista urheilua näytettäisiin enemmän se on asia josta ihmisiltä tulee erittäin paljon palautetta sellaisilta ihmisiltä jotka ovat perinteisesti seuranneet niin sanottuja suomalaisia lajeja

tämän enempää mutta kyllä pitää ottaa vakavasti tämä palaute mitä tulee ihmisiltä olen ihan samaa mieltä suomalaiset ovat urheilukansaa suomalaiset seuraavat urheilijoita monet urheilijat ovat esikuvia nuorille ja itse toivon että myöskin television kautta saadaan suomalaisia urheilijoita esikuviksi suomalaisille nuorille

arvoisa puheenjohtaja yle mielestäni aika hyvin laajaa julkisen palvelun tehtäväänsä hoitaa pari kritiikin aihetta on hienoa että aluelähetyksiä ja alueuutisia kehitetään mutta olen tehnyt tästä kirjallisen kysymyksenkin ne eivät tällä hetkellä näy läheskään kaikilla alueilla olen kysynyt tästä aikaisemminkin ylen johdolta mutta en ole saanut vastauksia toivoisi että näihin panostettaisi myös että se näkyvyys olisi niillä alueilla missä esimerkiksi itä suomen uutiset uutiset näkyvät olen myös lohi laiska kansanedustaja en ole kertaakaan ollut valiokunnan kokouksesta enkä istunnosta pois mutta prosentit ovat ihan muuta toivoisi että kun tämmöisiä työkaluja otetaan niin ne olisivat sitten aidosti relevantteja työkaluja otan osaa markus lohi

puhemies edustaja kymäläinen nosti että maksetaan näistä näistä korkeita lisenssimaksuja minä näkisin tai minulla on tiedossani näin että esimerkiksi suomalaisella painiliitolla ei ollut varaa maksaa enää televisioyhtiöille siitä tv ohjelman tekemisestä tai julkaisemisesta elikkä tämä on saattanut kääntyä jopa näin päin minä en ole tässä nyt varma onko kyseessä ollut tämmöinen kaupallinen yhtiö vai yleisradio mutta uskon että jos yleisradio haluaa esimerkiksi painia mennä kuvaamaan niin ei varmasti tarvitse suomessa maksaa yhtään mitään elikkä oikeasti tämä on kääntynyt vähän päälaellensa ja minä uskon että pystyn tähän antamaan paremman vastauksen minä tarkistan tämän asian ja tuon kymäläiselle vastauksen mutta käsitykseni mukaan asia on juuri

puhemies ylestä on mukava keskustella eduskunnan salissa koska me kansanedustajatkin olemme ylen palveluiden käyttäjiä ja myös tietenkin yle veron yle maksun maksajia meillä on näin ollen ihan hyvä ja perusteltu oikeus käyttäjinä ja ja yle veron maksajina toivoa ohjelmasisältöjä esittää toiveita urheilusta tai kulttuurista tai tasapuolisesta kohtelusta ja niin edelleen mutta olkoon tulevaisuudessakin niin että päätöksentekijöinä meillä ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia tietynlaista ohjelmaa vaan sen ratkaisun tekevät journalistit päätoimittajat ja ohjelmatuottajat yhdessä ja sitä tarkoittaa riippumattomuus mediakentässä uskon että emme pelkästään me median käyttäjät vaan yleisradiota tarvitsee myös koko mediakenttä myös yksityiset toimijat jotta tämä mediakenttä on mahdollisimman monipuolinen ja monenkirjava siitä iso kiitos yleisradiolle joka tuottaa palveluita laajasti eri väestöryhmille eri kielillä ja niin edelleen kiitos

arvoisa herra puhemies muutamia huomioita käydystä keskustelusta tähän viimeisimpään totean että ylen hallintoneuvoston jäsenenä tai liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtajana tai useamman kauden liikenne ja viestintävaliokunnassa toimineena minulla ei ole tietoa tai ei ole tullut esille että suomalaiset urheilulajit joutuisivat maksamaan ylelle jotta heitä näytettäisiin televisiossa jos näin on niin toivon että nämä faktat minulle osoitetaan kuten luvattiin edellytän myös että jos tämä väite oli väärä myös nämä faktat minulle osoitetaan

tästä vallan vahtikoirasta kansanedustajien poissaolojen tai läsnäolojen piirakoista ja niin poispäin jotka ovat kovin meitä keskusteluttaneet muistutan että tämä keskustelu liittyy vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista ja nyt me käsittelemme hallintoneuvoston kertomusta vuodelta kaksituhattakahdeksantoista liikenne ja viestintävaliokunta totesi mietinnössään kuten täällä on esille tuotu että tämä kertomus olisi hyvä käsitellä aiemmin keväällä sen verran puolustan nyt kuitenkin yleä sekä myöskin eduskuntaa toimijana että meidän täytyy ottaa huomioon tämän vaalikauden ajankohta kun

tuotiin eduskunnalle huhtikuun lopussa aivan kuten sääntöihin on kirjattu niin sanotusti lakiin kirjattu niin tuolloin käytiin vaalit ja tehtiin uutta hallitusta ja tämä on osaltaan myöskin viivästyttänyt sitten tämän asian käsittelyä mutta toivon valiokunnan puolesta sekä itseni itseni osalta että että jatkossa pystymme tämän jo kevätkaudella käsittelemään kuten täällä on tullut esiin median toimintakenttä muuttuu

valeuutisten tultua mediakenttään on

ylellä yhä suurempi rooli me tarvitsemme tällaista julkista toimijaa jota eduskunta valvoo toiminnan on ollut mahdollisuus yle veron myötä tästä olemme olleet monta monta mieltä matkan varrella mutta tämä todellisuudessa on tuonut sitä toimintavarmuutta ja suunnittelun pitkäjänteisyyttä ylen toimintaan ja ohjelmakenttään ja sen vuoksi on pystytty myöskin huolehtimaan siitä että yle on säilynyt vahvana aluetoimijana ennen kaikkea meidän tulee muistaa se että kaupallisen alan mediatoimijat kokevat ylen hyvänä kumppanina ja kokevat että että kaupallinen mediakenttä tarvitsee julkista mediakenttää tuekseen ja rinnalleen tämä ikään kuin kilpailu pitää myöskin uutisoinnin terveenä ja myöskin tämmöisenä tulevaisuuteen kilvoittelevana molempien toimijoiden osalta ennen kaikkea ylellä julkisena toimijana on erittäin vahva rooli ohjelmatuottajien ja kulttuuritoimijoiden osalta mitä me tuemme täällä omalla työllämme

arvoisa puhemies en malta olla kanssa muutamaa sanaa sanomatta tästä urheilusta ja ylestä tämähän on todella monimutkainen asia ja oli hyvä että nousi täällä esille enkä väitä myöskään itse kaikkia yksityiskohtia tässä tietäväni mutta tämä on asia josta on puhuttu pitkään muistan että joskus kun olin nuori kansanedustaja niin ehdotettiin että ylellä pitäisi olla oma urheilukanava jossa nimenomaan tulisi suomalaista urheilua no se ei silloin saanut suurta kannatusta mutta ehkä sen voisi tässä uudessa ilmapiirissä uudelleen esittää toki täytyy sanoa että yle areena on on jonkin verran kyllä tilannetta parantanut nyt yle areenastahan tulee laajemmin urheilua mutta olen myöskin nähnyt toiselta puolen pöytää tämän mihin tuo mäenpää viittasi viittasi painiliiton kohdalla olen ollut myöskin suomen lentopalloliiton puheenjohtaja ja sitä kautta nähnyt on myös lajiliiton puolesta tämä tämä tilanne tämähän näyttää nyt siltä siltä että näitä urheilutapahtumia on sanotaanko karkeasti kolmea tasoa ensimmäinen on kansainvälinen taso kansainvälisesti kaikkein kiinnostavimmat tapahtumat joista nyt viime aikoina myöskin muut kuin perinteiset kansainväliset toimijat ovat kiinnostuneet ja joita ne ostavat isoilla rahasummilla tämähän näkyy sillä tavalla jopa ylen budjetissa että niinä vuosina kun ei ole isoja urheilukisoja yle tekee tyypillisesti semmoisen noin viisi miljoonaa euroa voittoa ja silloin kun on isot urheilukisat niin silloin yle tekee sen saman verran tappiota eli tässä on todella ison luokan asioista kyse ja silloin puhutaan sellaisista kuin olympialaiset jalkapallon em kilpailut

euroopan unionin päätösten kautta ovat myös siinä listassa että ne pitää vapaasti näyttää suomessa ei niin että ne pitää välttämättä näyttää ylellä mutta jossakin vapaasti valittavassa kanavassa ne pitää näyttää on tämä tietty tietty listaus tehty sehän on johtanut siihen että joidenkin tapahtumien osalta ja ja samaan sarjaan yle on jakanut myös niin että ne tulevat osittain yleltä ja vaikka osittain mtvltä on tehty tätä yhteistyötä koska nämä ovat kaikille niin niin kalliita tämä on siis yksi kategoria jossa oikeasti maksetaan näistä lähetysoikeuksista huomattavia summia sitten on on se toinen kategoria jossa ei paljon makseta lähetyssummista mutta mutta jossa lähettäminen kuitenkin maksaa ja lähetykset ovat tavalla kansan keskuudessa suosittuja että niiden katsojamäärät ovat merkittäviä tätä kategoriaa esimerkiksi edustaa lentopallo jolla tyypillisesti on semmoinen kolmesataatuhatta viiva neljäsataatuhatta katsojaa joskus enemmänkin kun lentopallomaajoukkueen ottelu tulee tulee ylen kanavilta sitä sarjaa se ei ole siis sitä samaa luokkaa kuin jääkiekon mm finaali jossa puhutaan yli miljoonan katsojaluvuista voi olla lähelle kahtakin miljoonaa ja niin poispäin mutta se on kuitenkin merkittävä katsojamäärä

tämän tason tapahtumia yle on viime aikoina lisännyt muun muassa lentopallon em kilpailut sekä naisten että miesten kilpailut tulivat varsin kattavasti yleltä samoin koripallon mm kilpailut tämäntyyppiset tapahtumat tulivat sitten mennään siihen kolmanteen kategoriaan josta mielestäni mäenpää puhui täällä varsin varsin hyvin ne ovat sitten sellaiset tapahtumat jotka ovat kansallisesti voivat olla myös kansainvälisesti merkittäviä mutta jotka ovat tässä isossa kuvassa hieman pienempien lajien lajien itse olen shakin pelaaja ja yleltä ei ole tainnut tulla juuri koskaan shakkia mutta esimerkiksi norjan nrk näyttää shakkia monta tuntia päivässä silloin kun on mm ottelu kun norjalainen maailmanmestari on on pelaamassa ja se on siellä erittäin katsottu ohjelma suomessa ei ole tällaista tällaista shakkitähteä joten on luonnollista että suomessa ei tällä tavalla shakin mm ottelua näytetä mutta vaikkapa painissa meillä on merkittäviä merkittäviä urheilijoita on suunnistuksessa on monessa muussa lajissa jotka eivät katsojamääriltään kuitenkaan ole enää ihan saman kategorian lajeja kuin tämä edellinen esimerkiksi jukolan viestissä on aivan loistava toteutus kun se tulee yleltä keskellä yötä ihan tarkkaan en osaa sanoa siitä mitä edustaja kymäläinen sanoi miten tämä raha tässä liikkuu mutta kyllä silloin kun tuotantokustannukset ovat korkeat ja ja katsojaluvut kuitenkin kohtuullisen pienet siinä raha saattaa toiseenkin suuntaan liikkua mutta olennaista että se myöskin tulee se on sille lajille niin kuin mäenpää sanoi erittäin tärkeätä että se näkyy sieltä kolmas kategoria on ehkä mielestäni sellainen josta on hyvä käydä keskustelua myös tässä salissa koska tässä tullaan juuri siihen että suomalaisten nuorten esikuvia löytyy monista muistakin lajeista kuin pelkästään jalkapallosta jääkiekosta tai hiihdosta eli eli silloin sillä on kansallinen tehtävä mutta se tarkoittaa myös sitä että jos yle näihin näihin lajeihin enemmän satsaa niin vaikka lajit eivät pyydäkään minkäänlaisia lähetyskorvauksia se kuitenkin maksaa kun yle sieltä laadukkaan laadukkaan

ja sitten kun lajiliiton oma oma maksukyky on hyvinkin rajallinen niin me olemme siinä tilanteessa että ylellä pitäisi olla hieman enemmän resursseja että se pystyisi kattavammin toimimaan jotta idea esimerkiksi omasta suomalaiseen urheiluun keskittyvästä urheilukanavasta olisi realistinen tai jotta me voisimme yle areenan tarjontaa urheilun osalta vielä edelleen monipuolistaa nykyistä enemmän eli tästä on kyse mutta on hyvä että tämä keskustelu käydään koska tällä on välillisesti iso vaikutus paitsi sen sen esikuvan kautta myös kaikille niille pienemmille lajeille kaikille siellä toimiville seuroille siellä toimiville vapaaehtoisille työntekijöille kaikille on tosi iso juttu näkyykö heidän harrastamansa laji tuleeko se televisiosta saako se televisiossa näkymäaikaa ja kuinka paljon se sitä saa se vaikuttaa suoraan siihen mahdollisuus lajilla on kehittyä saada yhteistyökumppaneita ja sitä kautta viedä lajia ja ihmisille tärkeää harrastusta eteenpäin

innostua urheilemisesta itse muistan lapsuudesta olen syntynyt kuusikymmentä luvun lopulla

myönnän tässä että minulla on hyvin lämpimiä tunteita yleä kohtaan nimenomaan tämän julkisen palvelun tehtävän vuoksi muistan myöskin lapsuudestani kun kaksi hullua höpsöä englantilaista poliisia kyseli että where is the cat ja sitten vastaukseksi kuului että the cat is in the moon nämä ovat ensimmäiset englantilaiset sanat jotka minä olen oppinut ja ehkä minun sukupolveni ihmisillä on samantyyppinen kokemus tästä asiasta maailma on muuttunut hyvin paljon ei ole enää mustavalkotelevisioita ja meille on normaalin televisiovastaanottimen lisäksi tullut tämä suoratoisto ja ihmiset voivat katsoa lähetyksiä melkein missä tahansa täytyy todeta että se uraauurtava työ jota yle on tehnyt yle areenan parissa ja yle arkiston parissa on varsinainen kansallinen aarre se kun voidaan katsoa esimerkiksi näitä vanhoja hello hello hello ohjelmia ja myöskin vanhoja urheilutaltiointeja näitä toivoisi että meidän nuoret myöskin löytäisivät ja tässä yle on nyt petrannut aika hyvin kun katsoo näitä viimeisimpiä tuloksia niin tässä viisitoista viiva kaksikymmentäyhdeksän vuotiaiden joukossa nousua on jo yhdeksäntoista prosenttia nyt puhutaan tämän vuoden tuloksista ja sitten tuossa

on ennestäänkin ollut kyllä kyllä laaja into yleä kohtaan on katsottu paljon esimerkiksi tätä ylen hau joukkuetta ja sielläkin nousua on plus viisi prosenttia itse asiassa kun kaikki ikäryhmät katsotaan niin sitä nousua on todella paljon jopa siellä plus kuusikymppisten joukossa jossa jossa nämä katsojaluvut ottaen huomioon ylen television ja areenan parissa päivittäin vietetyt minuutit ovat olleet kyllä aivan huippulukemissa siinä mielessä onnittelut ylelle ja ylen johdolle siitä että siellä on tehty kyllä paljon sen eteen että yle tavoittaisi mahdollisimman laajasti laajasti suomen kansaa vielä haluaisin sanoa puhemies että kun silloin tällöin keskusteluun nousee että ylen rahoitus siirrettäisiin budjettikehykseen niin ilolla olen huomannut että nyt täällä ei kukaan ole sitä vaatinut vaan kaikki ovat tyytyväisiä siihen että meillä on tämmöinen laajan julkisen palvelun

arvoisa herra puhemies tuossa aikaisemmin sanoinkin että eduskunnassa on mukava keskustella ylestä koska me olemme kaikki käyttäjiä kuluttajia ja myös maksajia mutta me olemme tietenkin myös päättäjiä ja ja itsekin olen saanut edellisellä kaudella ylen hallintoneuvostossa istua muutaman kokouksen ennen kuin jouduin siirtymään toisiin tehtäviin tällä kaudella tehtävät jäivät puoleen viime kaudesta eli eli sain yhden yhden hallintoneuvoston kokouksen istua ja siitä kiitos yle sydän yle sydän sykkii tämänkin takin alla edustaja guzenina viittasi menneeseen aikaan ja itsekin kuulun siihen sukupolveen jonka sivistys on rakentunut kirjaston peruskoulun ja yleisradion ohjelmien ympäriltä ja siihen sukupolveen joka täytti yhdeksän vuotta kun pikku kakkonen aloitti televisiossa vuonna

knalli ja sateenvarjo sarjasta puhumattakaan joka kuuluu edelleenkin tänä päivänä suosikkiradio ohjelmiini nimenomaan vanhat knallit ja sateenvarjot mutta tästä ylen alueellisesta ohjelmatuotannosta haluan siitä kyllä antaa positiivisen palautteen palautteen ja pidän sitä yhtenä keskeisenä osana yleisradion laajaa ohjelmatehtävää paikallisuus on osa globaalisuutta paikalliset asiat ovat osa globaaleitakin asioita päivän elämässä nähdään mutta ennen kaikkea myös yle palveluiden käyttäjät ajattelevat uskon ainakin omasta puolestani voivani sanoa ja uskallan luulla ja arvata että aika moni muukin ajattelee että ne oman alueen asiat ovat oman alueen ihmisille hurjan tärkeitä ja yleisradio pitää tästä alueellisesta ohjelmatuotannosta mielestäni hienolla tavalla huolta tänäkin päivänä ja ja samalla elää ajassa tähän ylen puolueettomuuteen vielä haluaisin sanoa sen että ymmärrän että yleisradiota pitää pystyä arvioimaan myös ulkopuolelta yleisradio tekee sitä arviointia myös sisältään mutta pitäisin vähän huolestuttavana kehityksenä sitä että ylläpidetään ikään kuin poliittisin tarkoituksin sellaista näkökulmaa että yleisradio ei olisi puolueeton se on mielestäni yleisradion puolueettomuuden kiistämistä ja puuttumista yleisradion ohjelmatuotannon sisältöön politiikan keinoin jolloin annetaan mielikuva ja ja ehkä tietynlainen paine sinne yleisradion sisälle että tämä ohjelmatuotannon kulma ei ole hyväksyttävä teidän pitää tehdä jotain muuta sellaisia maita maailmasta löytyy joissa poliitikot päättävät ohjelmasisällön sen mikä on hyvä kansalaiselle ja sellaisiin maihin ei suomi lukeudu

puhemies edustajat kari ja puhuivat tuossa hyvin ja erityisesti edustaja satonen käsitteli erittäin hyvin monia tärkeitä näkökulmia tähän asiaan liittyen mutta en tosiaan malta olla itsekin vielä sanomatta tästä urheilun merkityksestä siinä mielessä että meillä varmasti kaikilla on yhteinen jakamaton tahto siihen että saamme lapsille ja nuorille hyviä harrastusmahdollisuuksia ja tietysti siinä innon luomisessa esikuvilla on suuri merkitys kun yle pystyisi tarjoamaan myös niiden lajien kilpaurheilijoille näkymisen paikkoja joissa sitten ne harrastamisen kustannukset eivät olisi niin valtavan suuria sieltä esimerkiksi lapsiperheiden näkökulmasta niin se tietysti antaisi semmoisen mukavan kannusteen näiden lajien pariin kun tiedämme vaikkapa tämä myöhempien aikojen kansallislajimme jääkiekko on tavattoman kallista perheiden harrastaa totta kai on erittäin tärkeää kansakunnan itsetunnon kannalta että silloin kun suomi voittaa koko kansakunta pääsee siitä

konkreettisena asiana esimerkiksi tuolla lapissa on tullut kuitenkin vastaan se että on jouduttu hyvin pidettyjä ohjelmia poistamaan ohjelmistosta ohjelmia joissa sitten paikalliset toimijat ruotsissa norjassa ja venäjällä ilman ehkä sellaista koulutusta ja parempaa journalistista osaamista ovat tuottaneet sisältöä joka on kuitenkin ollut hyvin pidettyä myös suomalaisten ylen ohjelmien seuraajien keskuudessa tässä mielessä olemme toki siellä paikallisesti käyneet tätä keskustelua siitä miten tuotaisiin sitä arjen tietoa naapurimaista naapurimaakunnista koska kun kuitenkin kaikki olemme sitä mieltä että tämä euroopan arktisen alueen kehitys on asia jossa suomen kannattaa olla mukana se avaa suomelle valtavasti mahdollisuuksia niin helpompihan siinä on olla mukana kun tiedetään mitä siellä naapurissa tapahtuu ja se arki

muiden muassa tuoneet erinomaisesti esiin tätä suomalaisen mediakentän vapaan riippumattoman mediakentän tärkeyttä ja ylen

näiden periaatteiden horjuttaminen tai tai nykytilanteen kyseenalaistaminen on on siis vaarallista jos sitä poliittisin tarkoitusperin tehdään ja se on kyllä huolestuttava tie mutta itse asiaan tiedebarometrien perusteella suomalaiset luottavat tieteeseen ja ovat hyvin kiinnostuneita tieteestä ja tieteellisestä tutkimuksesta myös täällä salissa vedotaan yhden sun toisen asian yhteydessä usein tutkimustietoon sehän on loistava asia koska vain tutkimustiedon perusteella me

taklata sellaisia globaaleja ja myös paikallisia haasteita kuin esimerkiksi ilmastonmuutos täytyy olla paras ja kattava tieteellinen ymmärrys puuttua mistä suomalaiset sitten tiedettä seuraavat median kautta sanomalehdet tv radio ja internetin uutissivustot ovat tiedebarometrien perusteella tärkeimpiä tieteellisen tiedon lähteitä tavallisille ihmisille ja uskon että itse asiassa myös tälle meidän kansanedustuslaitoksellemme hyvin usein vaikka meillä on toki muitakin keinoja siitä päästä perille kun ajattelee ylen roolia suomalaisessa mediakentässä niin ylellä on hyvin merkittävä rooli itse asiassa tämmöisen tieteellisen tiedon välittäjänä suomalaisessa yhteiskunnassa ja tämä on aika painava vastuu tässä ajassa on hyvin tärkeää että kun tehdään ja tutkimustiedosta uutisointia

se parantaa ymmärrystä maailmasta silloin on hyvin tärkeää että siinä on esimerkiksi lähteet selvästi aseteltuina siinä on mukaan avattu keinoja ja tiedon merkittävyyttä mittakaavaa tämmöisiä asioita onko kyseessä vertaisarvioitu tieto miten paljon tiedetään tieteellisen metodin ja sen miten se tieto on tuotettu tuominen esiin tulosten yhteydessä on hyvin tärkeää myös jos seuraa uutisointia niin tämä ei aina ehkä välity niistä uutisista toki siinä on kyse monimutkaisen tiedon paketoimisesta laajalle yleisölle se on tasapainoilua mutta tämä on semmoinen asia joka minusta on hyvin tärkeä ymmärtää ehkä tässä ajassa uutiset leviävät eri tavoin jopa kuin ennen korostuu toisaalta sitten myös teknologia mahdollistaa parempia tapoja ikään kuin linkittää ja tavallaan osoittaa sen sen tiedon paikka osana laajempaa kokonaisuutta korostaisin tosiaan että ylellä on tässä tosi iso vastuu yle on sinänsä tehnyt minusta hyvää työtä en sitä sano on palkittua tiedetoimitusta ja paljon muutakin mutta tämän haluaisin nostaa esiin ihan vain tämmöisenä asiana joka on syytä huomioida myös kun ajatellaan ylen toimintaa tämä on hyvin tonttia ja siinä pitää olla edellä ja ja kehittää siltäkin osin toimintaa jatkuvasti arvoisa
arvoisa puhemies haluan vielä hieman ottaa kantaa tähän luottamukseen yleen aihe on todella tärkeä on hyvä että me puhumme median luottamuksesta ja ylen luottamuksesta globaalissa mittakaavassa yle on itse asiassa maailman parhaita ja ja suomi maailman maailman kärjessä median luotettavuudessa mutta aina voi voi tosiaan parantaa tutkija ruth palmer

on tutkinut median luotettavuutta ja hän nostaa nostaa esille että paras tapa lisätä kansalaisten luottamusta mediaan on on lisätä medialukutaitoa tässä meillä päättäjillä on on merkittävä rooli en usko että yksittäisten ohjelmien nostaminen tikun nokkaan edesauttaa tilannetta vaan vaan medialukutaidon edistäminen ja olenkin tyytyväinen että tässä rinteen hallituksen hallitusohjelmassa on medialukutaidon edistäminen muun muassa opettajankoulutuksessa kouluissa ja nuorisotyössä ja että myös hybridivaikuttaminen on hallituksen agendalla myös hallituksen panostukset koulutukseen ovat tästäkin näkökulmasta äärimmäisen kun maailma muuttuu jatkuvasti myös ylen toimintakertomuksessa on nostettu medialukutaito esille yle tuottaa media ja digitaitoja tukevaa sisältöä mediakasvatusta jossa osana on nimenomaan lähdekriittisyys ja medialukutaito

ja mediaan mutta sillä että nostetaan yksittäisiä ohjelmia dokumentteja tai sisällöllisiä valintoja valintoja esille siirretään katse kokonaisuudesta yksityiskohtiin voidaan jopa rapauttaa sitä uskoa

arvoisa puhemies täällä on puhuttu luottamuksesta ja riippumattomuudesta ja ne ovat tietenkin selkeästi yksi kivijalka demokratialle ja sen demokratian toteutumiselle toisaalta on myöskin niin että kun me ymmärrämme jonkun asian arvon kun se ei ole tavallaan liian automaattinen asia niin silloin meillä on myöskin mahdollisuudet yhteiskuntana kehittää sitä ja puhua siitä sillä tavalla että että ymmärretään tämä se että puhutaan myöskin kriittisistä kohdista tarkoittaa vain sitä että me pystymme kehittymään siinä eikä ole niin että tavallaan ajatellaan että ei voida puhua niistä asioista

horjuttamassa sitä luottamusta tai horjuttamassa sitä riippumattomuutta mutta kun puheenvuoroa pyysin niin siinä vaiheessa oli oli

urheilun tai jos laajennetaan vähän kulttuurin tai muidenkin asioiden merkityksestä aika puolelta nyt kiitosta ja ja tällaisena jalkapalloihmisenä haluan kyllä jakaa kiitoksen jalkapallo on yksi kansainvälisesti tasa arvoisimmista lajeista pallo on aivan sama joka paikassa säännöt ovat kaikkialla samat mutta silti on nähtävissä se että mediassa usein tyttö ja naisjalkapallo jää vähemmälle huomiolle ja tässä on tapahtunut viime aikoina myönteistä kehitystä niin ylellä kuin muutenkin mediapuolella kansainvälisessä lajissa jossa suomessakin tietenkin on pärjätty jokseenkin hieman paremminkin kuin tuolla miespuolella kun siellä toivotaan vain että päästään sitten sinne em kisoihin sitten varmaan näkyy sekin puoli enemmän ylellä on tärkeätä että erilaisten lajien ja asioiden osalta sitten myöskin kiinnitetään huomiota siihen että sekä molemmat myöskin lajien harrastaminen ja sen kirjo näkyvät tasapuolisesti

arvoisa herra puhemies kun olemme keskustelleet urheilusta mihin tässä edellinenkin edustaja keskustelussaan viittasi haluan vielä tähän keskusteluun tuoda myös oman näkökantani siltä osin että urheilulla on valtava merkitys suomalaisten kansallistunteeseen ja urheilu on äärimmäisen tärkeää myöskin meidän tulevaisuuden tekijöiden lasten ja nuorten osalta kyllä arvostan jokaista urheilulajia siltä osin että soisin niille paljon näkyvyyttä ja mahdollisuutta tuoda itseään esille tässä keskustelussa omalta osaltani ei ole missään vaiheessa ollut kysymys kun tässä puhuttiin siitä että lajiliitoilla ei ole mahdollisuuksia tai resursseja maksaa ylelle siitä että heidän kisailunsa tai kilpailunsa näkyisivät televisiossa niin haluan palata siinä keskustelussa ensimmäiseen puheenvuorooni siltä osin että ylellä on valtavan suuri vaikutus ohjelmatuottajien joukossa niin kulttuurituottajien kuin urheilutuottajien tiedetuottajien ja näin poispäin eli kyllä omasta mielestäni edelleenkin niin että lajiliitot voivat tehdä sopimuksia mahdollisesti tuottajien kanssa ja tuottajat tekevät sopimuksia ylen kanssa yle ei suoraan suoraan ole itse ottamassa

arvoisa puhemies tässä olen kuunnellut tätä yle keskustelua ja hyvää keskustelua onkin käyty ottaisin kantaa sellaiseen asiaan kun nyt puhutaan yleisradion luotettavuudesta ja täällä kuultiin jopa prosenttiluvut hyvinkin yksityiskohtaisesti suomen median luotettavuudesta kiitos siitä että jos me yleensäkin ajattelemme nyt

yleisradion hallintoneuvostoon kuuluva edustaja kävi kertomassa kansalta saamastaan kritiikistä tässä salissa meille ja sitä vastaan sitten hyökättiin sieltä vasemmalta laidalta niin siinä mielessä pidän ikävänä sitä kun edustaja tuo keskusteluun jonkun kritiikin niin olisi kyllä mielestäni hyvinkin järkevää yhdessä pohtia

mihin mihin se kritiikki perustuu ja miksi sitä saadaan ja tätä keskustelua olisi hyvä käydä rakentavassa hengessä eikä niin että vain joku saa esittää kritiikkiä ja toinen kritiikki on huonompaa kuin toinen näinhän se ei ole koska kansa on yksi ja me olemme heitä varten täällä minä lähtisin myöskin vähän puimaan sitä sitä luotettavuutta kysymyksen kannalta kuka nyt kritisoi esimerkiksi yleisradion loistavaa areena palvelua tuskin kukaan kuka kritisoi yleisradion upeita luonto ohjelmia urheilutuotantoa kaikkea sitä hienoa mitä suomalaisille siellä tuotetaan kuka tuskin kukaan suomalainen kritiikki kohdistuu hyvin yleisesti poliittiseen

tämäkin on ymmärrettävää koska kansalaisia on monen poliittisen ajatuksen takana ja tästä johtuen sitten erilaiset näkökulmat tietenkin aiheuttavat kansalaisissa erilaisia tuntemuksia mutta jos me kysymme mikä on ylen luotettavuus tai me kysymme mikä on ylen poliittisen toimituksen luotettavuus niin uskon että numerot ovat erilaiset ja tämäkin on hyvin selitettävissä koska niin kuin kaikki me tiedämme se jakautuu sitten poliittisten mittasuhteiden vuoksi mutta okei summa summarum toivoisin että jos jos hallintoneuvoston jäsenet saamansa kritiikin esittävät tässä salissa se otettaisiin vakavasti aivan yhtä vakavasti kuin ne hienot kehut mitä tänään on täällä kuultu yhdyn niihin kehuihin

nyt loppua kohti mutta sinne sinne toki saa laittaa vielä

arvoisa herra puhemies tässä on käyty hyvää keskustelua tästä asiasta ja itse itse lukeudun myös ylen ystäviin tässä on tästä paikallistoiminnasta ollut puhe että sata toimittajaa on ympäri maata mutta valitettavasti omalta olen nähnyt myös päinvastaista kehitystä että tämä paikallisuus on pikkuisen sanotaanko kapeutunut meillä nytten toimittajat ovat rovaniemellä ja inarissa ja nämä ylen lähetykset aika paljon keskittyvät näiltä paikkakunnilta toimitettavaan tuotantoon sitten ottaisin esille saman asian minkä edustaja autto toi omassa puheenvuorossaan jo esille eli sen että meillä on tähän asti ollut murmanskista riina guseva ja pajalasta bertil isaksson jotka ovat tuottaneet tavallaan rajan yli toimituksia ja ne ovat olleet tosi suosittuja ja tykättyjä mutta nyt kun nämä lopetettiin niin ikään kuin selitykseksi annettiin se että nämä jutut eivät yltäneet journalismin journalismin osalta riittävälle tasolle tämä on minusta ollut tärkeä kanava sikälikin että meillä on kielimuuri niin tuonne venäjän suuntaan kuin sitten ruotsin suuntaan ja tämä on tuonut ihan sitä arkista tietoa sieltä paikan päältä mitä murmanskissa pohjois venäjällä ja pohjois ruotsissa ja norjassa on tapahtunut toivoisin vielä uudelleenharkintaa samoin sitten lauantaiaamujen toivekonsertti lopetettiin muutama vuosi sitten nyt saadaan kuulla lapin mummojen tilalla lauttasaaren mummoja kun he lähettävät terveisiä eli tämäkin oli paljon suositumpi silloin kun alueen omat ihmiset saivat lähettää niitä terveisiä eikä niin että se on valtakunnallinen lähetys

yle areena on aivan loistava palvelu ja on mukava ollut havaita se että myös nuoret ovat löytäneet sen ja sieltä paljon seurataan ohjelmia ja uutisointia mutta tämäkin on siinä mielessä muuttunut että nykyisin kun sinne tuotetaan ohjelmaa niin nuoret saattavat katsoa viikonlopussa sen ohjelman ja sitten he ovat jo uutta vailla eli tietenkin tällaisia maratoneja harrastetaan että jonkun kotiin sitten mennään katsomaan koko viikonlopuksi kaikki lähetykset mitä sinne on uutta tavaraa tuotettu eli tässä tietenkin sitä pitkäjänteisyyttäkin sitten kaipaa

arvoisa herra puhemies lappilainen edustajakollega ojala niemelä nosti tässä esille kyllä erittäin tärkeitä huomioita ja itsekin olen huolissani siitä millä tavalla nämä niin sanotut maakuntaradiot kykenevät toimimaan ja miten takaamme niille resurssit niin että ne palvelevat mahdollisimman hyvällä tavalla koko suomea meidän maakuntiamme samoin toivoisin totta kai että yle panostaisi siinä on tapahtunut totta kai ilahduttavaa kehitystä myös saamenkielisiin sisältöihin jotka ovat äärettömän tärkeitä myös sitten sellaisille saamenkielisille jotka asuvat saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella

herra puhemies

kiitoksia herra puhemies varmaan meistä jokainen voisi aina vuorollaan nousta seisomaan ja sanoa etten minäkään ole aina tyytyväinen mutta eikö se ole just hienoa yleisradion ohjelmatuotanto tavoittaa meidät kaikki ja meillä jokaisella voi olla erilaisia mielipiteitä kun meidän kansanedustajien tehtävänä on turvata tasavallassa ihmisille oikeus olla eri mieltä meidän kanssamme niin sama suhde meillä pitää olla yleisradio yhtiöömme ja ja eläköön ne pienet erot näkemyksissä ja maailmankatsomuksessa mutta silti en lähtisi ottamaan ikään kuin kansan ääntä itselleni ja sanomaan että tuon kansan palautteen sillä näkökulmalla ettei olisi muita palautteita meillä jokaisella on oikeus tuoda kuuluville kansamme ääni ja niiden ihmisten ääni olemme täällä edustamassa mutta samaan aikaan meidän pitää olla olen samaa mieltä tässä muidenkin edustajien kanssa reiluja toistemme antamaa palautetta kohtaan ja hyväksyä se annettuna palautteena eikä ylenkatsoa sitä palautetta huomaatteko tämä oli sanaleikki

riippuen siitä kuka sen on esittänyt otetaan palautteet vastaan keskustellaan niistä tehdään johtopäätöksiä ja kehitetään omaa hienoa yleisradio yhtiötämme yhteiseksi ja ollaan välillä eri mieltä niistä asioista joita yleisradio meille tuottaa ja ja niistä asioista joista ollaan samaa mieltä ollaan vaikka jopa pikkusen ylpeitä meillä on yksi euroopan hienoimmista yleisradio yhtiöistä tänäkin päivänä

on mielestäni erikoista että keskustelimmepa melkein mistä aiheesta tahansa tällä kertaa ylen hallintokertomuksesta kaksituhattakahdeksantoista niin aina sieltä oikealta puolelta esitetään että edustajat siellä vasemmalla aivan kuin tässä olisi joku muuri tai vastakkainasettelu aina lähtökohtaisesti oli asia mikä tahansa totta kai kritiikkiä voi esittää ja kritiikkihän on edellytys ylipäätänsäkin kehitykselle mutta kritiikkiä on muutakin kuin vain aina maahanmuutto jos mietitään

meillä tulee myöskin monennäköisiä näkökulmia ajatuksia maahanmuutosta muun muassa keskusteluohjelmissa ajankohtaisohjelmissa joita yle tuottaa suomalaisista yhdeksänkymmentäviisi prosenttia joka on todettu täällä monta kertaa on ylen ohjelmasisältöjen piirissä tai nauttii näistä ei voi silloin näyttää siltä että että ikään kuin kansan suuri ääni olisi sitä mieltä että yleen ei voida luottaa tai yle ei olisi tasapuolinen oppositio hallitus asetelmistakin riippuen aina opposition edustajat ovat sitä mieltä että on liian vähän televisio tai ruutuaikaa verrattaessa hallituksen ministereiden ruutuaikaan tai muuta ja tämä on tämmöistä tasa arvoista kilvoittelua joka aina hallituskausittain vaihtelee ja hyvin usein tämä tämä keskustelu pyörii näiden poliittisten päätöksentekijöiden ympärillä jotka ovat sitä mieltä että he tai heidän puolueensa eivät ole saaneet riittävästi omia näkökantojamme julkisessa mediassa lävitse tämä kai muuttumaan mutta haluan muistuttaa siitä että eduskunnan tehtävä on valvoa sitä että julkinen yleisradio toteuttaa

arvoisa puhemies toivottavasti jokainen meistä kuitenkin tämän keskustelun päätteeksi voi sanoa että yle on meille kaikille tärkeä ja rakas minun mielestäni tästä nimenomaan pitää pitää kiinni että se on myös tulevaisuudessa meille kaikille tärkeä ja rakas sitähän me täällä pyrimme nyt varmistamaan pyysin tämän puheenvuoron oikeastaan edustaja peltokankaan puheenvuoron takia ettei synny väärinymmärrystä minun mielestäni jokainen on oikeutettu sanomaan kritiikkiä itse siteerasin ainoastaan kunnallisalan kehittämissäätiön luotettavuustutkimusta ikään kuin vastauksena tälle teidän näkemyksellenne en missään tapauksessa kiistä etteikö teillä olisi oikeus siihen teidän omaan näkemykseenne minun mielestäni rikkaus myöskin ylen journalismissa ja ylen ohjelmatarjonnassa on nimenomaan sen monipuolisuus

jatkossakin kiinni että meillä on näin vahva journalistisesti journalistisesti vapaa yleisradio joka tuottaa näin laajasti valtakunnallisesti ja myöskin kansainvälisesti luotettavaa ja arvostettavaa journalismia minun mielestäni edelleen on tärkeää painottaa sitä että se työ mitä ylellä nyt tehdään tällä hetkellä tämän alueellisen kattavuuden parantamiseksi se kuinka paljon meillä on journalisteja siellä kentällä sata journalistia maakunnissa tekemässä tärkeää työtä kertoakseen paikallisista asioista on valtava valtava arvo ja ja se on myös sitä suomalaisen kulttuurin vaalimista se on äärimmäisen tärkeää tässä ajassa jossa tulee niin valtavasti erilaista informaatiota se työ mitä yle tekee on aivan mittaamattoman arvokas

hallintoneuvoston kertomuksesta mutta samalla ollaan aika paljon käyty myöskin ohjelmasisällöstä jo keskustelua tämä keskustelu on laajentunut hyvinkin paljon ja varmaan se johtuu siitä kuten edustaja kari jo omassa puheenvuorossaan on pariinkin otteeseen tuonut esille että me kaikki olemme niiden ohjelmien käyttäjiä me seuraamme niitä hyvinkin tarkkaan varmaan tiettyjä ohjelmia etenkin seurataan tarkkaan mutta me olemme myöskin kansanedustajia ja osa meistä on myöskin hallintoneuvoston jäseniä me olemme tavallaan jopa kolmessa roolissa tässä salissa itse uskon että varmaan monia meistä kun katsomme joitain tiettyjä ohjelmia aina kirpaisee se kun esimerkiksi jossain ohjelmassa ei ole oman puolueemme edustajia vaan siellä on jonkun toisen puolueen edustaja silloin se kirpaisee hieman mutta tulee myöskin hetkiä jolloin taas kääntyvät asiat toisinpäin niin että siellä on taas toisten puolueiden edustajat ja ymmärrän sen kritiikin mitä tässä on tullut jokainen meistä voi myöskin sitä kritiikkiä sanoa ja varmaan meillä jokaisella jossain vaiheessa olisi sitä kritiikkiä sanottavana mutta se varmaan jakaantuu kyllä hyvin tasapuolisesti yle pitää siitä huolen ylen velvollisuus on pitää siitä huoli me olemme säätäneet sellaiset lait myöskin pitää huolehtia siitä että tasapuolisesti ova kaikki myöskin esillä kaikki ovat esillä tasapuolisesti itse kyllä korostaisin tässä lopuksi myös sitä mikä on sitten ylen hallintoneuvoston rooli

keskeinen tehtävä on huolehtia ja valvoa että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi omasta mielestäni ne tehtävät ovat tulleet suoritetuiksi ei puututa täällä salissa siihen ohjelmien sisältöön niinkään vaan puututaan siihen mikä tälle salille kuuluu itse toivon

arvoisa puhemies täällä on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja myös tämä edustaja satosen edellä käyttämä puheenvuoro oli erinomainen mutta aika vähän on puhuttu siitä jännitteestä joka edelleen on olemassa kaupallinen media versus yle tätä jännitettähän pyrittiin purkamaan viime vaalikaudella muuttamalla tiettyjä toimintoja ja ja ylen toimintaa taisi olla semmoinen työryhmäkin tässä sitä taidettiin kutsua satosen työryhmäksi en tiedä mistä syystä joka teki tiettyjä toimenpiteitä

on selvä että kaupallinen media on ollut murroksessa viimeiset kymmenen viiva viisitoista vuotta mutta ne jotka eniten haastavat meitä suomalaista mediaa ovat kuitenkin nämä kansainväliset jätit google ja facebook ja niin edelleen eikä se yle ole se keskeinen minä itse henkilökohtaisesti en usko siihen että vaikka ylen maakuntatoimitukset ja toimialat lakkautettaisiin kokonaan se jotenkin radikaalisti parantaisi maakuntalehtien asemaa ei se paranna vaan se että meillä on valtakunnan ja maailman uutiset pääosin ilmaiseksi netistä saatavina on haastanut nämä maakuntalehdet ne pärjäävät jotka pystyvät toimimaan superlokaalisti sitä ihan paikallista uutistahan ei saada mistään ilmaisista maailman medioista eikä valtakunnan medioista sen takia minusta mentiin pikkusen liian pitkälle siinä että lähdettiin jotenkin hävittämään tuolta netistä

ylen aluetoimituksen sivuja niin että jos minä halusin vaikka omasta maakunnastani lapista ne uutiset tietää niitä ei kerta kaikkiaan saanut sieltä ylen sivuilta mitenkään esille nyt tilannetta on lähdetty pikkusen parantamaan ja tämä on minusta hyvä juttu koska on kaikkien suomalaisten etu että jos joku haluaa tietää vaikka satakunnan tai uudenmaan maakuntauutiset niin ne helposti sieltä ylen sivuilta löytää kootusti se on tavallaan minusta keinotekoista juttua jos yritetään jotenkin kaupallisen median asemaa parantaa tätä kautta että tehdään se hirveän vaikeaksi kuluttajille niin kuin yle on toiminut niin kuin kehuin tuossa elävää arkistoa areenaa loistavia juttuja aivan aivan huikeita juttuja ylehän toimii kuitenkin suomalaisten ja niitten suomalaisten jotka ovat ylen asiakkaita näkökulmasta siinä mielessä tässä kannattaa aina harkita onko joiltakin osin syytä ottaa vähän uudelleenarviointia näitten toimenpiteittein osalta palveleehan tämä varmasti kuitenkin suomalaista median kuluttajaa ja onko tällä oikeasti merkitystä kaupallisen median menestymiseen vai ei jos ei ole ei kannata tehdä mitään ratkaisuja jotka hankaloittavat sitten suomalaisia ihmisiä jotka ovat laajasti ylen palveluiden käyttäjiä

arvoisa puhemies suomessa elää jopa yli kolmetuhatta tyttöä joilla on riski joutua silvotuksi teimme yhdessä edustaja sari sarkomaan kanssa kaksi lakialoitetta tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen kieltämiseksi omana rikosnimikkeenään sekä silpomisen ennaltaehkäisemiseksi aloitteet on tarkoitettu käsiteltäväksi yhtenä kokonaisuutena kuten nyt tapahtuukin aloitteilla on tarkoitus parantaa tyttöjen silpomisen ennaltaehkäisyä parantaa tekojen viranomaisten tietoon tuloa sekä koventaa teoista määrättäviä rangaistuksia tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen loukkaa itsemääräämisoikeuksia sekä aiheuttaa terveydellisiä sosiaalisia ja seksuaalisia haittoja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen thln laskelmien perusteella suomessa on noin kymmenentuhannen silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista ja maassamme asuu jopa kolmetuhatta tyttöä joilla on riski joutua silvotuksi on kerta kaikkiaan onnistuttava nykyistä tehokkaammin suojelemaan silpomisuhan alla eläviä tyttöjä ja ryhdyttävä toimiin näiden törkeiden ja epäinhimillisten rikosten torjumiseksi ja uhrien auttamiseksi sekä tekoihin syyllistyneiden saattamiseksi vastuuseen lainsäädäntömme on selkeästi viestittävä jyrkän kielteinen kanta silpomiseen ja rikosvastuu on saatava toteutumaan silpomisen kieltävä erillislaki olisi vahva viesti siitä että tyttöjen silpominen on rikos suomessa tekojen ei tällä hetkellä ole tuotu selkeimmällä mahdollisella tavalla esiin lainsäädännössämme silpomisen rangaistavuus ei aina ole tarpeeksi hyvin yleisessä tiedossa vaikka teot ovat rikoslain vastaisia törkeinä pahoinpitelyinä toisin kuin muissa pohjoismaissa yksikään tapaus ei ole suomessa edennyt oikeuteen saakka rikosvastuuta ei siis ole saatu toteutumaan nykyisellä lainsäädännöllä käsittelyssä olevien lakialoitteidemme on tarkoitus tukea aiheesta tehtyä kansalaisaloitetta jossa vaaditaan erillislain laatimista silpomisen kieltämiseksi olin itsekin keväällä mukana kun kyseinen kansalaisaloite jätettiin eduskunnan käsittelyyn lopuksi vielä tiiviisti lakialoitteiden sisällöstä nyt käsiteltävässä lakialoitekokonaisuudessamme esitetään että rikoslakiin lisättäisiin uusi naisen sukuelinten silpomista koskeva rangaistussäädös jonka minimi olisi kaksi vuotta vankeutta

hiljattain laajan keskustelun kansalaisaloitteesta jossa suomeen tulisi erillislaki jolla kiellettäisiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen mielestäni tuo kansalaisaloite oli erittäin tervetullut eli jokaisella tytöllä ja naisella on oltava oikeus päättää omasta kehostaan ja ja tulevaisuudestaan kansalaisaloitteessa kuten kaikki tiedämme olemme olleet mukana siitä keskustelemassa ja osa on ollut myöskin valiokunnassa kuulemisessa ei esitetä vielä konkreettista sisältöä tälle mahdolliselle erillislaille vaan esitetään että eduskunta velvoittaisi hallitusta laatimaan lakiehdotuksen itse kannatan lämpimästi tätä kansalaisaloitetta kuten ryhmämme ja siksi me yhdessä edustaja sofia vikmanin kanssa teimme nämä kaksi lakialoitetta näissä kahdessa eri lakialoitteessa on konkreettisia esityksiä siitä mitä tämä mahdollinen erillislainsäädäntö voisi käytännössä tarkoittaa todellakin on nämä kaksi lakialoitetta täällä muutama on jo kysynyt että näinkö voimalla kokoomus tätä kannattaa että on kaksi samansisältöistä lakialoitetta ei vaan nämä lakialoitteet todellakin täydentävät toisiaan

tosiaankin jo viime eduskuntakaudella tästä meidän ryhmästämme on tehty

miksi erillislaki kuten edellä oleva edustaja totesikin niin meidän on todellakin paremmin suomessa onnistuttava suojelemaan silpomisuhan alla olevia tyttöjä ja ja ryhdyttävä toimiin näiden törkeiden ja epäinhimillisten rikosten torjumiseksi uhrien auttamiseksi ja tekoihin syyllistyneiden saattamiseksi rikosoikeudelliseen vastuuseen minun tekemässäni lakialoitteessa näistä kaksosista

sanon kaksosiksi näitä lakialoitteita ehdotetaan tämmöisen uuden tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen kieltämistä koskevan kuudennen b pykälän lisäämistä rikoslain kahteenkymmeneenyhteen lukuun tämä on sen lakiesityksen pääasiallinen sisältö kuten täällä edustaja vikman totesi niin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisessa on todellakin kyse siitä että sukuelimiä vahingoitetaan ilman lääketieteellistä syytä ja tämä tämä on rikos ja tämä loukkaa ihmisen itsemääräämisoikeuksia ja heikentää monin tavoin naisten tasa arvoa sekä aiheuttaa monenlaisia terveydellisiä ja myöskin sosiaalisia haittoja naisille ja tytöille jotka ovat tämän toimenpiteen uhreiksi kohteiksi joutuneet euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta velvoittaa meitä suomen eduskuntaa ja suomea laatimaan ohjeet ja ja takaamaan myöskin toimivan järjestelmän silpomisen ehkäisemiseksi kuten täällä todetaan niin niin suomi on edelleen ainoa pohjoismaa jossa ei ole erikseen lailla kielletty tyttöjen silpomista esimerkiksi ruotsissa vastaava laki on ollut voimassa jo vuodesta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkaksi on myös todettava se kun moni ottaa yhteyttä että eikö kansanedustaja tiedä että tämä on jo rikoslaissa kielletty että kyllä näin on että silpominen on ollut suomen rikoslain mukaan rangaistava törkeänä pahoinpitelynä jo vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi mutta mielestäni ja monen asiantuntijan mielestä

tuotu selkeimmällä mahdollisella tavalla esiin lainsäädännössä eikä tekojen rangaistavuuskaan ole tarpeeksi hyvin yleisessä tiedossa mielestäni erillislaki tai sitten tämä erilliskriminalisointi on on perusteltua koska lainsäädännön on selkeästi viestittävä jyrkän kielteinen kanta silpomiseen ja ja rikosvastuu on on saatava toteutumaan tämän tämän vuoksi tässä lakialoitteessani ehdotetaan silpomista koskevan erilliskriminalisoinnin eli uuden rikosnimikkeen lisäämistä rikoslakiin tämä erilliskriminalisointi kieltäisi myös suomen kansalaisille ulkomailla tehdyt silpomiset ja antaisi viranomaisille enemmän mahdollisuuksia puuttua rikoksiin tässä lakialoitteessa esitetään myös että tekojen tuomittavuutta lisättäisiin nostamalla teosta määrättävää vähimmäisrangaistusta vuodesta kahteen vuoteen

ehkä todettakoon vielä kun esittelen tätä lakialoitetta että että rangaistussäädöksen teonkuvauksessa viitattaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn euroopan neuvoston yleissopimuksen artikloissa määriteltyyn teonkuvaukseen arvoisa puhemies mielestäni ja mielestämme suomessa todellakin tarvitaan selkeä työkalu ehkäisevään työhön ja ja ajuriksi myöskin asenteiden muuttamiseen ja siksi pidämme tätä erilliskriminalisointia mahdollista erillislakia kannatettavana erityisesti tämä tarvitaan jotta tämä vahva viesti silpomisen silpomisen rangaistavuudesta tulisi esille että oikeasti tiedettäisiin että se on rangaistava rikos monessa perheessä ajatellaan jopa että tytön silpominen on lasten suojelua vanhemmat eivät osaa ajatella sitä että se on vakava rikos ja ja siksi tätä viestiä on saatava esille meidän on kyettävä suojelemaan kaikkia tyttöjä ja ja naisia

sukuelinten silpomista ehkäisevä ohjelma päivitettiin järjestyksessä toinen ohjelma tehtiin viime hallituskaudella ministeri saarikon toimesta on tärkeää myöskin että tuota ohjelmaa toimeenpannaan tehdään tutkimusta ja lisätään tietoa ihan viimeisenä totean kun itse olen helsinkiläinen että että myöskin rekistereitä pitää olla kaikki muut sairaanhoitopiirit rekisteröivät ympärileikattujen ja silvottujen naisten synnytykset mutta ainoastaan hus ei tätä vielä tee on todella tärkeää että meillä on tietoa ja ja tutkimusta ja ja pystymme auttamaan ja ja tukemaan kaikkia naisia jotka siinä apua ja tukea tarvitsevat ja ennen kaikkea ottamaan tämän asian puheeksi jotta jotta voimme suojella kaikkia tyttöjä

arvoisa rouva puhemies jatkan tästä edustaja sarkomaan aivan loistavasta puheenvuorosta ja kiitän heti alkajaisiksi tästä kansalaisaloitteesta tämän naisten ja tyttöjen sukupuolielinten silpomista kieltävän lain säätämiseksi ja myös siitä keskustelusta mitä olen kuullut täällä eduskunnassa ja tässä salissa tänään ja aikaisemmin tämä on aivan kriittinen ihmisoikeusasia jolla on suora yhteys muun muassa viime viikolla vietettyyn tyttöjen päivään tyttöjen oikeuksiin ja myös esimerkiksi naisten terveyden parantamiseen josta tässäkin salissa on käyty keskustelua

pitkällä taisi olla toissa viikolla kun puhuin esimerkiksi oikeusasiamieskäytännöistä ja synnytysten synnytysten väkivallan poistamisesta väkivallan kokemusten poistamisesta mutta täytyy sanoa että että tämän asian kohdalla en voi kerskua myöskään suomen teoilla tässä kohtaa muutosta nähdäkseni tarvitaan jotta ihmisoikeudet toteutuvat myös suomessa suomessa asuu jopa kolmetuhatta tyttöä jotka ovat vaarassa joutua vastoin omaa valintaansa sitä ei siinä kohtaa kysytä myös puolueellani keskustalla on puoluekokouksessa hyväksytty kanta silpomisen kieltävän erillislain säätämiseksi muutaman vuoden takaa viime hallituskauden peruspalveluministeri annika saarikko käynnisti ansioituneesti tämän vuoteen kaksituhattakaksikymmentä ulottuvan toimintaohjelman silpomisen estämiseksi ja se on lähtenyt käyntiin nähdäkseni hyvin suomi on ainoa pohjoismaa jossa naisten sukupuolielinten silpominen ei ole lailla yksiselitteisesti kiellettyä ja sitä kyseenalaistetaan että onko siellä poikkeuksia meidän tulee säätää kieltävä erillislaki jotta teon rangaistavuudesta ei ole enää epäselvyyttä aivan kuten tässä nyt edetään nykymallilla suomessa ei riittävästi nähdäkseni puututa naisten ja tyttöjen sukupuolielinten silpomiseen tyttöjen ympärileikkaukset ovat täysin tuomittavia tekoja korkein oikeus on jo vuonna kaksituhattakahdeksan annetussa ratkaisussa linjannut että tyttöjen ympärileikkauksessa on kysymys törkeäksi pahoinpitelyksi luokiteltavasta menettelystä me emme voi sallia enää yhtään poikkeusta tällaisiin tilanteisiin taivun kannattamaan tätä lakia joka selkeästi kieltäisi naisten ja tyttöjen silpomisen ja kiristäisi rangaistuksia silloin asiaa ei voisi enää kukaan kyseenalaistaa tyttöjen ja naisten ympärileikkaus eli toisin sanoen sukupuolielinten silpominen tulisi yksiselitteisesti kriminalisoida suomessa kuten muissa pohjoismaissa on jo tehty

lain säätämisen tasolle ja tätä tulisi näin alkajaisiksi selvittää ja käydä myös vastaavaa keskustelua poikien tilanteesta on hyvä että myös hallitusohjelma antaa tällaisen erillislain säätämiseen selkänojan ja ja voimme varmasti

arvoisa rouva puhemies tämä tyttöjen sukuelinten silpominen on kammottava käytäntö on tärkeää että se saataisiin erikseen lainsäädäntöön kirjaamalla yksiselitteisesti kriminalisoitua haluan kiittää edustajia vikman ja sarkomaa siitä että he ovat tehneet nämä tärkeät lakialoitteet ja toivoisin että asia voisi nyt sitten kansanedustajien tekemien lakialoitteiden pohjalta edetä niin että tästä asiasta todella päästään laki säätämään saamme usein kritiikkiä siitä että täällä eduskunnassa etenevät laiksi asti asiat joita harva lopulta itse asiassa kannattaa ja sitten kun on sellaisia asioita joita kaikki kannattaisimme niin tuntuu olevan kovin tahmeaa että lainsäädäntö muuttuu tässä on varmasti asia jota kaikki kannattavat ja jonka kyllä toivoisin nyt todella myös lainsäädäntöön asti etenevän

arvoisa rouva puhemies kiitos tärkeästä keskustelusta edellisille puhujille sukuelinten silpominen on törkeä ja vakava ihmisoikeusloukkaus tyttöjen sukuelinten silpomisen vastainen työ on todella kannatettavaa ja tärkeää ja sen onnistumiseksi tarvitaan ennen kaikkea myös tehokasta ennaltaehkäisyä tätä edistääksemme hallitusohjelmaan on myös kirjattu että turvataan resurssit sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön maailman terveysjärjestö whon mukaan terveyssektorin vahvistaminen on tehokkain keino ennaltaehkäistä silpomista tässä onnistuaksemme tarvitaan enemmän osaamista ja informaatiota myös kouluille nuorten kanssa toimiville aikuisille ja sote ammattilaisille aiheesta tulisi voida käydä keskustelua ja osata ottaa aihe puheeksi jo ennaltaehkäisevästi erityisesti äitiys ja lastenneuvoloissa myös ihmisoikeusliitto on esittänyt että suomessa erityistä tulee kiinnittää siihen että kaikki sukuelinten silpomisen vastaiset kansalliset toimet ei pelkästään lainsäädäntö ovat riittäviä tällöin erityisen tärkeää on myös se että eri alojen ammattilaiset noudattavat jo nykyisen lainsäädännön puitteissa olemassa olevia velvoitteitaan kuten puheeksiottovelvoitetta

arvoisa rouva puhemies

keskustelu näiden sairaiden riittien ehkäisemiseksi ovat hyviä on siis hyvä että tämä paha asia nousee julkiseen keskusteluun ja tämä sali joutuu ottamaan asiaan kantaa meille tulee jatkuvasti ihmisiä kulttuureista joissa tyttöjen silpominen on normaali käytäntö omasta näkökulmastani katsottuna tässä on kyseessä järkyttävä alistaminen ja kontrollointi suomessa tällainen tyttölapsiin kohdistuva raakuus ei saa olla normaalia eikä tulla normaaliksi emmekä saa missään olosuhteissa hyväksyä tällaista tyttöä tai naista henkisesti ja fyysisesti alistavaa väkivaltaa suomi on länsimainen sivistysvaltio johon eivät kuulu kunniaväkivalta silpomiset eivätkä pakkoavioliitot omien lakiemme rinnalla mahdollisesti salaa käytössä olevasta sarialaista puhumattakaan mikäli aiomme jatkossakin sivistysvaltio tulee tällaisten keskiaikaisten tapojen kieltämisen lailla olla selviö ja näiden asioiden esiin ottaminen ja niistä keskustelu ei voi olla enää tabu jollainen se ikävä kyllä julkisessa keskustelussa näyttää vielä osin olevan syystä että jos mainitset mihin nämä usein liittyvät ja kritisoit sitä voit saada tuomion ihmettelen miksi kaikki naisten oikeuksia puolustavat järjestöt suomessa eivät pidä meteliä barbaarisen kulttuurin epäkohdista todellakin ihmisoikeusjärjestöt ovat joiltain osin unohtaneet tärkeimmän tehtävänsä ihmisen suojelemisen tässä monikulttuurisuutta ihannoivassa sitä jalustalle nostavassa kiihkossa paljon pitää vielä tapahtua ja tulla esiin että todellinen tasa arvo yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus tässä yhteiskunnassa saavuttavat sen tason minkä pitäisi olla päivänselvä asia ja käytäntö jo nyt arvoisa puhemies olen kuitenkin tänään tyytyväinen että olemme päässeet niin pitkälle että asia nousee jälleen kerran vakavaan keskusteluun toivon että keskustelu johtaa silpomisen kieltämiseen erillislailla kiitos

arvoisa puhemies muutama viikko sitten eduskunnassa keskusteltiin tästä asiasta kansalaisaloitteen johdosta ja jo silloin keskustelussa kävi selväksi että eduskuntasali yli yli puoluerajojen on erittäin yksituumaisesti tämän asian kannalla siis sen kannalla että tyttöjen sukuelinten silpominen kriminalisoidaan erikseen jo silloin keskustelussa tuli ilmi että tämä itse asiassa on jo kriminalisoitu törkeänä pahoinpitelynä rikoslaissa mutta itsekin taivuin sille kannalle ja tietenkin olen edelleen samaa mieltä että että jotta lähtisi voimakkaammin se viesti kuinka vakavasta rikoksesta on kysymys niin tämmöisen erillisen rangaistavuutta osoittavan pykälän saaminen rikoslakiin on paikallaan kyseessähän on erittäin törkeä rikos ja vakava ihmisoikeusloukkaus sen takia ei voi olla kuin pahoillaan siitä että suomessa ei ole pystytty ennaltaehkäisemään näitä ja toisaalta ei ole pystytty saattamaan vielä näitä tapauksia joita on tullut ilmi ja joita tapahtuu poliisin tutkinnan kautta niin että oltaisiin voitu sitten tuomio saada tästä kun katsoo näitä lakialoitteita mitä tästä on tehty niin nehän ovat samansuuntaisia kuin mitä täällä on jo käsitelty ja varmasti tuossa valiokuntakäsittelyssä ne tullaan sitten yhdistämään siihen aloitteeseen se poikkeamahan tähän nykyiseen oikeustilaan näyttää olevan että kun täällä erillislaissa vaaditaan tätä rangaistavuutta tai rikoslain kahdenkymmenenyhden luvun muuttamista niin tässä tätä rangaistusasteikkoa minimiä nostettaisiin niin että kun nykyään törkeä pahoinpitely on vuodesta kymmeneen vuoteen vankeutta niin se olisi kahdesta vuodesta kymmeneen vuoteen tässä esityksessä sehän tarkoittaisi siis käytännössä että sen merkitys on totta kai paitsi se että rangaistus olisi kovempi siellä minimissään niin myös se että sitä ei voisi tuomita ehdollisena ja kun tässä on tämäntyyppisiä seuraamuksia niin pidän kuitenkin tärkeänä että vaikka tätä on varmaan mietitty lakiteknisestikin että tämä on eduskuntakäsittelyssä ja ehkä on parempi että sitten valmisteltaisiin tämä kokonaisuus oikeusministeriön puolella ja tarkisteltaisiin myös että tämä rangaistusasteikko on sillä tavalla sopusoinnussa meidän muun rikosoikeudellisen järjestelmän kanssa että että se sinne istuu sopivalla tavalla ottamatta kantaa siihen yksityiskohtaan tässä joka tapauksessa on hyvä että asiasta puhutaan ja ja toivon todella että asia nopeasti etenisi ja me saisimme rikoslakiin tästä erillisen säännöksen

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajat tyttöjen sukuelinten silpominen nousi erityisesti esiin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kun fenix helsinki ry julkaisi tutkimuksen jonka se luovutti silloiselle lapsiasiavaltuutettu tuomas kurttilalle tässä tutkimuksessa paljastui että suomesta on lähetetty suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia tyttölapsia ulkomaille ympärileikattavaksi poliisiylijohtaja seppo kolehmainen sanoi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tämän tutkimusselvityksen jälkeen että näihin tapauksiin silpomistapauksiin on mahdotonta puuttua tein samaan aikaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista silloiselle annika saarikolle aiheesta kirjallisen kysymyksen jossa kysyin toimia tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi ja tapausten löytämiseksi suomessa samaan aikaan myös espoon valtuustossa perussuomalaisten valtuustoryhmästä tuli valtuustoaloite kuin myös valtuustotoivomuksia liittyen siihen että myös espoossa omassa kotikaupungissani aiheeseen puututaan ja kiinnitetään erityistä huomiota on siis erittäin hyvä että käsittelemme tätä aihetta täällä eduskunnan salissa on hienoa että aiheesta on tehty kansalaisaloite ja on hyvä että täällä tuntuu vallitsevan nyt vihdoinkin yhteinen tahtotila ja uskallus puhua olla äänessä tästä tärkeästä ja vakavasta asiasta hienoa että aihe puhututtaa meitä tyttöjen ja naisten ympärileikkauksella tarkoitetaan kaikkia tai muista ei hoidollisista syistä tehtäviä toimenpiteitä joihin liittyy naisten ulkoisten sukuelinten osittainen tai täydellinen poistaminen tai niiden vahingoittaminen jollain muulla tavalla näin mainitaan lastensuojelun käsikirjassa jonka on julkaissut thl suomessa suhtaudutaan kielteisesti tyttöjen ympärileikkaukseen tyttöjen ympärileikkausta pidetään lapsen ihmisoikeuksia loukkaavana ykn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan lapsella on oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta sopimukseen sitoutuneilla valtioilla on velvollisuus toimia lapsille vahingollisten perinteisten tapojen poistamiseksi vastuu tytön ympärileikkausasian puheeksiottamisesta ja ennaltaehkäisystä on kaikilla lapsiperheiden kanssa työskentelevillä samaten mikäli herää epäily että tytön ympärileikkausta suunnitellaan täyttyy lastensuojelulain pykälän mukainen ilmoitusvelvollisuus lastensuojeluun lastensuojeluilmoitus tehdään myös mikäli havaitaan tai epäillään että ympärileikkaus on jo tehty tyttöjen ja naisten ympärileikkaus täyttää pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön suomessa poliisin tulisi tutkia silpomista pahoinpitelynä tai törkeänä pahoinpitelynä törkeästä pahoinpitelystä on kysymys jos pahoinpitelyssä aiheutetaan toiselle vakava ruumiin vamma aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila rikos tehdään erityisen raaalla tai julmalla tavalla tai käytetään ampuma tai teräasetta taikka niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä tämä löytyy rikoslaista on kuitenkin erittäin valitettavaa että tyttöjen silpomistapaukset eivät ole edenneet oikeuteen saakka eli tämä lain kirjaus ei toteudu näiden tapausten kohdalla mutta nyt vihdoinkin julkisessa keskustelussa me keskustelemme ja me puhumme ja me teemme myös hyviä ja kannatettavia lakialoitteita

ministeri annika saarikko viime kaudella totesi että naisten ympärileikkausten kieltäminen suomessa olisi erittäin vahva viesti ja todellakin nyt me teemme toimia

ministeri vastasi kysymykseeni liittyen mitä me voimme täällä suomessa tehdä tyttöjen ympärileikkauksen ehkäisyä ja hoitoa pidetään koko ajan esillä suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin edistämään naisten ja lasten ihmisoikeuksia sekä ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa suomessa on tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma mutta välttämättä me emme ole sitä tienneet eivätkä kuntapäättäjätkään ohjeistusta asiaan löytyy myös sosiaali ja terveysministeriön terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja useiden järjestöjen sivuilta esimerkiksi ihmisoikeusliitosta tätäkään me emme ole tienneet jos olemme tienneet emme ehkä ole ottaneet kantaa

käytännön työhön tietopaketti on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajataustaisten lasten nuorten ja perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille thln sivuja päivitetään jatkuvasti stm ja thl järjestävät vuosittain työkokouksen johon kutsutaan laajasti keskeiset yhteyshenkilöt eri toimijatahoilta tiedon välittämistä varten tapaamisessa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja esille tulleita haasteita ministeri jatkaa vastauksessaan kouluterveydenhuollossa järjestetään terveystarkastukset jokaisella vuosiluokalla osa terveystarkastuksista on laajoja ja niihin kutsutaan aina vanhemmat mukaan tyttöjen ympärileikkaus neuvotaan ottamaan puheeksi kaikissa terveystarkastuksissa jokaisen maasta suomeen muuttaneen lapsen ja huoltajan kanssa luottamuksellisessa ja turvalliseksi koetussa vuorovaikutuksessa tämä on koettu hyvänä asiana thl on myös luvannut seurata kouluterveydenhuollon resursseja säännöllisesti jotta henkilöstömitoitussuositukset olisivat hyvät suomen ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma tukee myös ammattihenkilön osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä ja ministeri toteaa lopuksi on varmistettava alueellisesti ja paikallisesti että kansallinen ohjeistus on käytössä ja kuinka prosessi etenee tilanteessa jossa tytön ympärileikkausuhka tai epäily on olemassa

ja käytännönläheiset ja velvoittavat ohjeet halutaan koskemaan sellaisia ammattihenkilöitä jotka ovat tekemisissä sellaisista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa joissa harjoitetaan tyttöjen ympärileikkausta ja tyttöjen ympärileikkausasia halutaan osaksi myös seksuaaliterveyskasvatusta eli näin tärkeitä ja merkittäviä asioita puheenvuoroni oli nyt pitkä mutta aihekin on tärkeä tämä oli ensimmäinen puheenvuoroni liittyen tähän silpomisteemaan mitä on jo aikaisemmin eduskunnassa käsitelty kiitän kokoomuksen edustajia ja tuen kyllä niitä mielestäni niissä on juuri se sanoma minkä meidän yhteiskuntamme kaipaa kiitos

arvoisa puhemies tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen ja vahingoittaminen ilman selvää lääketieteellistä syytä on brutaalia järkyttävää myös suomessa elää tällä hetkellä tyttöjä joilla on riski tulla silvotuksi silti suomessa ei ole lakia joka veisi suoraan oikeuteen ja tuomitsisi tällaisen toiminnan sekä suomessa että suomen kansalaisille myös ulkomailla erillislaki siis tarvitaan ja kannatan edustajien vikman ja sarkomaa tekemiä lakiesityksiä ne ovat erittäin tärkeitä aivan kuten edustaja juvonen sanoi sanoi perussuomalaiset ovat pitäneet asiaa ja nostaneet sen keskusteltavaksi ja mielellään toimenpiteitä täytettäväksi perussuomalaiset ovat tehneet valtiopäivätoimia asian eteen joten nyt kun kokoomuksen edustajat ovat tämän tehneet niin ihmettelen sitä kun olette olleet aika kauan vuosikymmeniä melkein aina hallituksessa että vähän aikaisemminkin tämän tehdä mutta kiitän että ainakin nyt tällä on kiire jo ja kiitos että olette tämän tehneet mitä sitä vanhoja enää muistelemaan koska nyt eletään tässä hetkessä nostaisin esille myös poikien ympärileikkauksen täällä keskustelussa usein siihen johtavat syyt ovat uskonnolliset tai kulttuuriset ilman lääketieteellistä syytä tehtyä ympärileikkausta ei ole myöskään lailla kielletty sekä tyttöihin että poikiin kohdistuvat edellä esitetyt pahoinpitelyt ja väkivalta loukkaavat lasten koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta edustaja peltokangas otti esille myös muita naisiin kohdistuvia uhkia suomessa on hyvä että näistä kaikista keskustellaan nostetaan nostetaan asiat esille ja myös vaaditaan ja tehdään tekoja uhkien poistamiseksi kiitos

arvoisa puhemies lakialoite laiksi tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisemisestä on tärkeä alkuun tietenkin kiitän edustaja vikmania ja ja edustaja sarkomaata näitten pykälien yhdeksän ja kymmenen yhteisestä lakialoitteesta ja tämän kokonaisuuden esiin nostamisesta muistankin että jo viime kaudella edustaja vikman teki valtiopäivätoimia kirjallista kysymystä ja muuta tähän asiaan liittyen mutta on tärkeää että nyt tässä on lakialoite näistä asioista käsittelyssä oikeastaan

monen muun edustajakollegan tärkeissä puheenvuoroissa on tullut kaikki oleellinen en lähde niitä nyt tässä lakialoitteen lähetekeskustelussa toistamaan totean vain että asia on tärkeä ja osaltaan myöskin mitataan tässä sitä pystymmekö me eduskuntana tähän rikoslakiin ja tähän kokonaisuuteen muutoksia tekemään viime kaudella olin lakivaliokunnassa jäsenenä ja ja siellä suuremman kokonaisuuden rikoslain kahdennenkymmenennen pykälän uudistamisen kokonaistarve tiedostettiin ja yhteisesti parlamentaarisesti sitä loppukaudesta myöskin vaadittiin se ei varsinaisesti liity tähän mutta kuitenkin näihin tämäntyyppisiin asioihin toivotaan että rohkeus ja ja voima myös ministeriöstä löytyy rohkeudessa ei ole kyse pelkästään siitä että tehdään lainsäädäntöä vaan myös siitä että nämä lakialoitteet niille kuuluvalle painoarvolle valmistelussa ja ja saadaan myöskin hallituksen esitys

arvoisa puhemies ajattelin ottaa tähän pienen puheenvuoron tämä on puhuttanut lukuisia ihmisiä ja on tullut palautetta vuosien aikana runsaasti elikkä meillä on nyt käsillä lakialoite laiksi tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen

ensinnäkin täällä muutamat edustajat taisi olla edustaja kemppi

lakiin samalla tavalla

joskus

monikulttuurisuus on rikkaus ja tämä on yksi niitä monikulttuurisuuden varjopuolia nyt joudumme lähtemään tätä monikulttuuria lailla rajoittamaan ja minä aivan ehdottomasti haluan kaikin kaikin voimin tukea

tuo sukupuolielinten silpominen on kulttuurinen perinne se on törkeää se on alistava rikos se on keskiaikainen rikos ja se on kammottava tapa joka on näiden

vieraiden kulttuurien mukana tänne suomeen tullut mikä askarruttaa

pienen tekstinpalan

näin on silloinkin kun suomessa asuva tyttö viedään silvottavaksi ulkomaille teko on rangaistava kun se kohdistuu suomen kansalaiseen tai täällä pysyvästi asuvaan henkilöön tai kun tekijä on suomen kansalainen

lastensuojelu voi pyytää poliisilta virka apua esimerkiksi maasta poistumisen estämiseksi jos tyttöä ollaan viemässä maasta sukuelinten silpomista varten on harkittava onko syytä ryhtyä kiireelliseen sijoitukseen ja pyytää poliisin virka apua silläkin perusteella tähän käytännön asiaan jos näin tapahtuu että vanhemmat

lapsen sinne mummolaan jossa sitten tehdään näitä kulttuurisia perinteitä ja harjoitetaan niitä niin miten se tuomitaan silloin tuomitaanko vanhemmat suomessa vai isovanhemmat tai jotkut muut sukulaiset ulkomailla mielestäni tällaiset vanhemmat jotka lähettävät lapsensa tällaiseen toimenpiteeseen tulee saattaa vastuuseen ja mielestäni heidät voi

suuntaan mihin lapsensakin

käydään puhujalistaa läpi meillä on täällä iso määrä etukäteen varattuja puheenvuoroja

arvoisa rouva puhemies

kansantalouteen on noin yksi pilkku kaksi miljardia euroa vuodessa ja koko kaivosteollisuuden liikevaihto on yli kaksi miljardia euroa metallirikasteiden viennin arvo vuonna kaksituhattakahdeksantoista oli neljäsataakahdeksankymmentäneljä miljoonaa suomeen on syntynyt merkittävä mineraalikeskittymä jolla on korkea rikastus ja jatkojalostuskapasiteetti lisääntyvä kotimainen kaivostuotanto auttaa pitämään yllä suomen oman metalliteollisuuden toimitusvarmuutta ja kilpailukykyä pienentämällä metallijalostuksen raaka ainekustannuksia

kaivannaisteollisuudella on lupaavat näkymät suomessa ja maaperästämme on löydetty miljardien arvosta uusia malmeja perussuomalaiset suhtautuvat kaivostoimintaan myönteisesti mutta kaivosyhtiöt tulee selvemmin vastuuseen luontoon ja varsinkin vesistöihin kohdistuvasta haitasta arvoisa puhemies tällä kansalaisaloitteella tavoitellaan monia uudistuksia vuonna kaksituhattayksitoista hyväksyttyyn kaivoslakiin työ ja elinkeinoministeriö julkaisi kesäkuussa kaksituhattayhdeksäntoista arvioinnin kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuudesta raportin selvityshenkilö ja kirjoittaja on oikeustieteen tohtori pekka vihervuori selvityksen tuloksena on monelta osin yhteneviä toimenpidesuosituksia tämän käsillä olevan kaivoslaki nyt kansalaisaloitteen kanssa vihervuori ehdottaa muun muassa että ympäristölupa ja kaivoslupa haettaisiin jatkossa ensisijaisesti ja käsiteltäisiin yhdessä tai että luvat jopa yhdistettäisiin maaliskuusta maaliskuusta kaksituhattayhdeksäntoista alkaen luvat onkin voinut hakea yhdestä paikasta eli aluehallintovirastosta kaivosluvan haltijan on nykyisin asetettava kaksi rahallista vakuutta toinen kaivoslain ja toinen ympäristönsuojelulain perusteella vihervuoren selvityksessä todetaan että nykyinen vakuusjärjestelmä on riittämätön ja epätarkoituksenmukainen arvoisa puhemies selvityshenkilön saamien selvitysten mukaan ympäristövalvonnan resurssit ely keskuksissa ovat usean vuoden ajan jatkuvasti vähentyneet jopa hallitsemattomalla tavalla valvonta on käytännössä paljolti toiminnanharjoittajien omavalvontaa eikä satunnaisia tarkastuskäyntejä tämän täydennyksenä enää suoriteta vaikka yksittäisiä merkittäviäkin laiminlyöntejä on ilmennyt valvonnan parantamiseen ja sen voimavaroihin olisi heti kiinnitettävä vakavaa huomiota maailmassa on kasvava pula puhtaasta vedestä meillä suomessa on suuret pohjavesivarannot maassamme on noin kuusituhatta pohjavesialuetta joista lapin ely keskuksen alueella on noin kolmannes pohjavesi on ehdottoman tärkeää säilyttää vesilain säädöksillä suomalaisten omaisuutena ja kansallisvarallisuutena valtiovalta on aloittanut kaivoslain uudistamisen jo viime vaalikaudella joten tietyiltä osin kaivoslakia on joka tapauksessa muutettava ihan lähiaikoina ja siinä mielessä tämä kansalaisaloite tulee juuri oikeaan aikaan asia ei kuitenkaan ole niin yksioikoinen kuin ensi ajattelulla voi ajatella verorasituksen lisääminen missä tahansa on aina harkinnan paikka mahdollista uutta veroa pitää aina muutenkin tarkastella kokonaisvaltaisesti kaivostoiminta on väistämättä kallista joten olisi hyvä että kaivosveron tuottoa pystyttäisiin ohjaamaan myös kaivospaikkakunnille mikäli sellainen vero säädetään perussuomalaisten ympäristö ja energiapoliittisen ohjelman mukaan kaivoslakia on muutettava siihen suuntaan että yhteisö yhteiskunta ja maanomistaja hyötyvät enemmän kansainvälisten yhtiöiden louhimista mineraaleista kaivosyhtiöiden kotimaista omistuspohjaa tulee vahvistaa monimetalliesiintymistä on pyrittävä ottamaan talteen kaikki komponentit jotka ovat arvokkaita tai toisaalta ympäristössä saastetta yksin talvivaarassa uraania menee kunakin vuonna jätekasaan määrä joka riittäisi pitkälti suomen ydinvoimalaitosten tarpeisiin arvoisa rouva puhemies oman vaalipiirini lapin puhdas luonto on herkkä ja ja ainutlaatuisen kaunis matkailu on erittäin merkittävä ja koko ajan kasvava elinkeino lapissa alueella toimivien kaivosten ympäristövelvoitteet on varmistettava kaivoslakia uudistamalla ja toiminnan tiukalla valvonnalla näin lapin ainutlaatuinen luonto ei vahingoitu ja matkailuelinkeino ja kaivostoiminta voivat elää sovussa kiitos

arvoisa rouva puhemies myös kiittää kansalaisaloitteen liikkeellepanijoita ja tämän tärkeän asian tuomisesta eduskuntaan tämä kansalaisaloite nostaa hyvin esiin nykyisen kaivoslain aitoja ongelmia kaivoslaki todellakin kaipaa uudistamista sillä nykyinen laki ei suojele paikallisia asukkaita eikä luontoa tarpeeksi meillä pohjoisessa kaivosten uhka on arkipäivää kaivosvarauksilta eivät nykylainsäädännön puitteissa ole suojassa luonnonsuojelualueet herkät luontokohteet matkailu eikä virkistystoiminta monilla ihmisillä on jatkuva pelko ja voimattomuus suurten yhtiöiden edessä lainsäädäntö ei suojaa ihmisiä eikä luontoa ja vaikuttamiskeinoja tähän on vähän niin paikallisilla ihmisillä kuin kunnillakin kerron kolme esimerkkiä millaisiin kohteisiin kaivoksia paraikaa pohjois suomessa suunnitellaan syötteen kansallispuisto on pudasjärven ja taivalkosken alueelle vuonna kaksituhatta perustettu kaunis kokonaisuus syötteen ainutlaatuisen talvimaiseman muodostavat tykkylumisten puiden peittämät vaaran rinteet joita voi ihailla tunturien ja vaarojen päältä sekä ojittamattomina säilyneet suot kaivosyhtiö on tehnyt kaivosvarauksen syötteen kansallispuiston viereen kaivosvaraus sijaitsee kansallispuiston osien ja luonnonsuojelualueiden välissä alueella jossa on merkittäviä luontoarvoja ja joka on osa luontomatkailun ja virkistyskäytön kokonaisuutta syöte on suosittu retkeily ja virkistysalue ja alueella on myös runsaasti vapaa ajan asuntoja kaivosyhtiön varaus sijaitsee puolentoista kilometrin päässä syötekylältä syötekylältä syötteen läheinen kansallispuistojen alue viereisessä kunnassakaan kuusamossa ei ole turvassa kuusamo on monille tuttu sykähdyttävän kauniista maisemistaan siellä asuu luontoa rakastavia ihmisiä ja tänä kesänä siellä kävi ennätysmäärä kesämatkailijoita ruka kuusamon alueen yöpymisten määrä kasvoi viisitoista prosenttia verrattuna viime kesään matkailun kasvua kuitenkin varjostaa taistelu kaivosyhtiön kanssa kaivosyhtiö on hakenut oulangan ja riisitunturin kansallispuiston läheisyydestä malminetsinnän lupaa tuhannenkolmensadan hehtaarin alueelle merkittävät vesistöalueet kitkajoki ja kitkajärvi sijaitsevat malminetsintäalueella kuusamossa pelkästään luontomatkailu on ala jolla on satoja työpaikkoja kaivos taas olisi toteutuessaankin pieni ja sen tuottamat malmi ja mineraalimäärät vähäisiä mutta haitta alueelle suuri kuusamon kaupunki yrittikin estää kaivostoiminnan laajentamisen muuttamalla strategista yleiskaavaa kaavassa rajattiin kaivostoiminta pois alueen mahdollisista käyttötarkoituksista alueen kaivoskehityshankkeet aiemmin omistaneet tahot tekivät valituksen kaavamuutoksesta hallinto oikeuteen ja hallinto oikeus myöhemmin korkein hallinto oikeus totesivat kaavamuutoksen lainvastaiseksi tänä ja viime vuonna kaivosyhtiöllä on valta jota kunta ei voi ohjata vaikka se uhkaisi työpaikkoja elinkeinoja ja kunnan strategista kehittämistä viimeisenä esimerkkinä nykylainsäädännön ongelmista haluan nostaa lapissa sijaitsevan viiankiaavan suon ja sakatin esiintymän sakatin esiintymä sijaitsee viiankiaavan suoalueella joka on suojeltu sekä natura kaksituhatta alueena että soidensuojelualueena suomen merkittävimpiä ja suurimpia aapasoita alueella tavataan lukuisia uhanalaisia lintu ja kasvilajeja nyt kuitenkin suunnitellaan kaivosta tämän harvinaisen ja luontoarvoiltaan merkittävän suon alle kaivostoiminnan aloittaminen vaatisi luonnonsuojelualueiden osittaista purkamista eikä takuita siitä ettei luonto näin uhkarohkeassa projektissa tuhoutuisi voida ikinä saada menetettyä luontoa ei koskaan voida saada samanlaisena takaisin jos se kerran tuhotaan näissä esimerkkihankkeissa jotka eivät ole mitään erityistapauksia on silminnähden ristiriidassa yleinen ja yksityinen etu matkailu virkistys ja luontoarvot eivät näissä hankkeissa paina kansalaisaloite ehdottaakin että kaivosmineraalien hyödyntämislupia vain riittävään yhteiskunnalliseen kokonaisharkintaan perustuen lupa voitaisiin myöntää jos haetusta toiminnasta osoitetaan olevan perustellusti enemmän hyötyä kuin haittaa huomioiden vaikutukset ympäristölle ihmisille elinkeinotoiminnalle ja yhteiskunnalle ja luontoarvoiltaan korvaamattomat arvokkaat alueet pidetään kaivostoiminnan ulkopuolella

uutta kaivoslainsäädäntöä kehittää kaivoslain muutos on äärimmäisen tärkeä hanke
menemme puhujalistaan täällä on paljon puheenvuoroja varattuna

arvoisa puhemies on tärkeää että me puhumme

mutta osa niistä ongelmista liittyy nimenomaan myöskin sinne muihin asioihin kuin varsinaiseen kaivoslakiin mutta on tärkeää myöskin katsoa kaivoslain uudistustarpeita yksi esimerkki siitä mistä kaivoksien yhteydessä on julkisuudessakin puhuttu on se miten kaivosala kantaa vastuunsa näistä ongelmista kun kaivostoiminta loppuu siinä on ihan selvästi parantamisen varaa olin viime kaudella lakivaliokunnassa ja meillä oli konkurssilain muutos nimenomaan olisi tullut muutos siihen että kaivoksien on parannettava vakuuksia siinä vaiheessa kun toiminta alkaa ja toiminta on meneillään eli yhtiö on ihan maksukykyinen ja kykenevä maksamaan vakuuksia meillähän on on siis suomessa edelleen kaivoksia jotka eivät maksa vakuuksia ollenkaan koska ne ovat sen vanhan lainsäädännön mukaisia tämä konkurssilain muutos valitettavasti viime keväänä pysähtyi sitten lakivaliokunnassa siihen että osa professoreista halusi sen perustuslakivaliokuntaan ja me jouduimme sen alkuvuonna lähettämään sinne perustuslakivaliokuntaan ja koska siellä oli niin kova ruuhka niin se ei tullut enää lakivaliokuntaan sitten maaliskuuhun mennessä toivonkin nyt että että nykyinen hallitus kaivaa tämän konkurssilain

hallituksen esityksen ja tuo sen eduskuntaan koska on tärkeää että kaivokset kantavat sitä vastuuta silloin kun ne ovat toimintakykyisiä eikä niin että yhteiskunnalle jää sitten jäljet siivottavaksi sen jälkeen kun on on konkurssiin menty toinen tärkeä asia on että pystyisimme parantamaan arvoisa puhemies näitä kuntien mahdollisuuksia vaikuttaa kaivostoimintaan kunnillahan on yleensä mahdollisuus vaikuttaa erilaiseen teollisuustoimintaan kaavoituksen kautta mutta koska kaivoksessa tehdään erilainen prosessi lähdetään mineraaleja tutkimaan ja niin edelleen niin siinä ei tule sitä että kaavoituksella ohjattaisiin samalla tavalla kuin muissa teollisuushankkeissa sen takia näenkin että on tärkeää että pystyttäisiin tuomaan jonkinlainen uudenlainen kaavoitukseen tuleva prosessi jossa käytäisiin tavallaan kunnan asukkaiden ja kunnan kanssa keskustelua siitä onko joku kunnan alue soveltuvainen

siinä myöskin sitten tietynlaiset elinkeinoelämän tarpeet kuten esimerkiksi lapissa matkailun ja kaivostoiminnan legitimiteetti ja rinnakkaiselo tulisi arvioitua

arvoisa rouva puhemies täytyy

perustuvalla metalliteollisuudella on suomen taloudelle valtavan suuri merkitys sillä on on ollut sitä historiallisesti ja näyttää että tulevaisuudessa tämä merkitys tulee entisestään vain kasvamaan kun eri metallivalmisteiden ja mineraalien kysyntä maailmassa kasvaa suorastaan eksponentiaalisesti arvoisa puhemies tässä keskustelussa on hyvä kuitenkin erottaa malminetsintä ja kaivostoiminta selkeästi toisistaan

todella harvoin johtaa mutta jos malminetsintää ei tehtäisi silloin ei tietysti voisi olla minkäänlaista kaivostoimintaakaan lopulta toimialalla käytetään ymmärtääkseni tällaista suhdelukua että yksi tuhannesta löydöstä johtaa lopulta jonkinlaiseen louhimiseen kun tiedetään kuinka vähän näitä löytöjä tapahtuu niin täytyy sanoa että ne jotka tuntuvat kategorisesti täällä salissa vastustavan vastuullista suomalaista kaivostoimintaa aika huoleti ei tänne näitä kaivoksia ole syntymässä kuin sieniä sateella mutta tosiaan tästä malminetsinnästä haluaisin arvoisa puhemies sanoa sen että varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä että maalämpö on aivan erinomainen tapa säästää ympäristöä energiantuotannossa maalämpö asennetaan käytännössä jokaiseen pientaloon tämän päivän suomessa kun menemme tai kaupungintalolle rakennuslupaa hakemaan sieltä yleensä tulee kaupan päälle lupa myös reilun parin sadan metrin syvyyteen menevän maalämpökaivon rakentamiseksi ja olemme kaikki sitä mieltä että se on hyvä asia näitä maalämpökaivoja tehdään siihen omalle pihalle siihen missä asumme missä asuu satoja muitakin ihmisiä ja se on hyvä asia ja sitten jos joku menee metsään ja kairaa sinne paljon kapeamman kaksisataa metriä syvän kairareiän niin täällä salissa ihan valistuneetkin ihmiset pelkäävät että aivan sieltä maankuoresta ylös eihän se nyt näin ole kyllä se kairaaminen on kairaamista tapahtui se siinä kotipihalla tai sitten siellä kuusikossa elikkä tämä että pelkäämme tätä malminetsintää vastoin mitään tieteellisiä perusteita tai järkeviä syitä on valitettavasti omiaan lietsomaan maanomistajissa ja yleensä suomalaisissa sellaista huolta joka ei varmaankaan ole aiheellista koska on hyödyllistä niin maanomistajan kuin yleensä yhteiskunnan kannalta että tiedämme mitä siellä maaperässämme on on aivan eri asia sitten luvittaa varsinaista kaivostoimintaa mikäli sieltä maankuoresta löytyisi niin arvokas esiintymä että todella tutkittaisiin että se on malmia malmihan on siis taloustieteellinen termi ja tarkoittaa sellaista mineralisaatiota on taloudellisesti kannattavaa louhia ja siihen miten sitä malmia muodostuu vaikuttaa todella moni seikka myös ne keskustelut ja päätökset mitä täällä salissa tehdään tästä oikeastaan voi saada arvoisa puhemies nopean aasinsillan vaikkapa tuohon aiempaan keskusteluun jota tässä käytiin kaivosverosta olen sitä mieltä että suomeen pitää saada kaivosvero sellaisena että se tuloutuu kaivoksen sijaintipaikkakunnalle mielestäni järkevintä on että tämä vero perustuu louhitun malmin arvoon jolloin siinä tapahtuu oikeudenmukainen korvaus paikalliselle yhteisölle siitä että siellä tätä kaivostoimintaa paikalliselle kunnalle tulee joka tapauksessa merkittäviä kustannuksia siitä yleensä miljardiluokan investointi joten on enemmän kuin paikallaan että myös kohtuullisen korvauksen mutta tosiaan arvoisa puhemies tässä ei pidä siis sekoittaa vaikkapa oman puolueeni kannanotoissa mainittua louhintaveroa siihen että tämä perustuisi vain näihin louhittuihin tonneihin louhittuihin tonneihin koska silloin tosiaan aiheutettaisiin kestävän kehityksen vastaista toimintaa sillä että esimerkiksi tällaista vähemmän rikasta esiintymää joka sijaitsee saman mineralisaation yhteydessä ei todennäköisesti täysimääräisesti voitaisi hyödyntää taloudellisesti kannattavasti mikä olisi tietysti kestävän kehityksen periaatteitten vastaista jos alueelle joka tapauksessa on kuitenkin koko kaivos ja rikastusinfraan investoitu mutta vielä arvoisa rouva puhemies loppuun sanoa siitä että on todella tapauskohtaista onko kaivos hyvä kaivos vai mahdollisesti ei toivottu on selvää että meillä on upeita esimerkkejä siitä miten kaivostoiminta on tuonut kestävällä tavalla vaurautta alueelle työtä ja toimeentuloa vuosikymmeniksi jopa vuosisadoiksi ehkä kirkkain kruununjalokivi suomessa on tuo elijärven kaivos joka mahdollistaa tornion terästehtaan ja kun täällä vihreä edustaja on peräänkuuluttanut sitä että metallien kierrätystä tulisi lisätä niin minun käsitykseni on se että tornion terästehdas on itse asiassa maailman suurin yksittäinen kierrätyslaitos sinne tuodaan romurautaa ympäri maailman ja jotta sitä romurautaa voidaan sitten kierrättää maailman hienoimmaksi ruostumattomaksi jaloteräkseksi että tätä neitseellistä kromimalmia saadaan sieltä elijärven kaivoksesta keskeltä kemin kaupunkia käytännössä sieltä maan alta tätä ferrokromia pystytään sitten lisäämään sinne sinne valmistettavan teräksen sekaan niin että se saa nämä maailman hienoimman teräksen ominaisuudet arvoisa puhemies lyhyesti vielä toinen esimerkki vaikkapa kittilän kultakaivos jossa niin matkailu kuin teollinen toiminta lyövät hienosti kättä toisilleen samalla haluan todeta sen että ei tietenkään rukatunturin rinteeseen pidä kaivosta avata eli on selvää että tässä pitää pystyä käyttämään päätöksenteossa harkintaa kiitos arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies eduskuntaan jätetty kansalaisaloite kaivoslain muuttamiseksi on hyvin mielenkiintoinen ja ajankohtainen aloitteella pyritään vaikuttamaan maamme kaivoslainsäädännön epäkohtiin kaivoslainsäädäntö ei enää täysin vastaa ajan vaatimuksia eikä varsinkaan pysty kontrolloimaan eräitä kaivostoiminnan epäkohtia yksi tällainen parannusta vaativa asiakokonaisuus on vakuudet alimitoitetut vakuudet eivät kata yhteiskunnan kustannuksia tilanteissa joissa sattuu ympäristövahinko eikä kaivosyhtiö halua kantaa vastuutaan tai menee konkurssiin ja lopettaa toimintansa kaivostoimijoiden vastuuta täytyy tältä osin kasvattaa sillä jälkien siivoaminen ei saa päätyä veronmaksajien maksettavaksi maassamme on tällä hetkellä kaivoksia joilla ei ole näitä vakuuksia lainkaan todettakoon että valtaosa kaivoksista ja kaivostoimintaa harjoittavista yhtiöistä toimii asiallisesti ja vastuunsa kantaen pahimmillaan ja epäonnistuessaan kaivostoiminta voi kuitenkin pilata alueen luontoa merkittävästi ja aiheuttaa ympäristölle elinkeinoille ja ihmisille monenlaista haittaa siksi kaivosten maksamien vakuuksien tulee olla oikealla tasolla ja niiden tulee kattaa sulkemisen ja siivoamisen kustannukset joita ympäristönsuojelulain mukaiset vakuudet eivät välttämättä kata toinen epäkohta kaivoslainsäädännössämme on se että maaperässä olevat rikkaudet ovat ikään kuin jokamiehenoikeudella kenen tahansa rahastettavissa yhteiskunnan on saatava riittävä korvaus uusiutumattomien mineraaliemme hyödyntämisestä esimerkiksi louhintaveron muodossa edelleen ympäristönsuojelulakia on laajennettava kattavammaksi tulevan kaivoslain uudistamisen myötä kaivostoiminnan investoinnit ovat erittäin pitkäjänteisiä kuten myös mahdolliset syntyvät ongelmat ja vahingot joiden vaikutukset voivat tuntua alueella hyvinkin pitkään jopa sukupolvien ajan hallituksen on on oltava määrätietoinen ja johdonmukainen kun kaivostoiminnan säätelyä koskevia lakiesityksiä laaditaan siten että nämä epäkohdat tulevat huomioiduiksi niin ikään tämä kansalaisaloite on arvioitava huolella ja on varmistettava että siinä esitetyt epäkohdat tulevat ratkaistuiksi

arvoisa puhemies moni meistä tuntee amerikkalaissenaattorin sanonnan että jokaisella on oikeus omiin mielipiteisiinsä mutta ei omiin faktoihin miksi otan tässä yhteydessä esille sanonnan kun ajattelemme kaivostoimialaa ja tätä kansalaisaloitetta sitä keskustelua mitä täällä on käyty ja erityisesti sitä kansalaiskeskustelua mitä käydään niin valitettavasti keskustelua käydään paljon myös väärillä tiedoilla ja mielikuvilla ja ne luovat myös uhkakuvia kansalaisille ihmiset aivan aiheestakin pelkäävät että lähiseudulle tulee kaivos mutta monesti myös ihan aiheetta pelkäävät että alueelle tulee kaivos miksi aiheetta sen takia että viestintä on ehkä ymmärretty väärin nyt kun esimerkiksi käytetään termiä kaivosvaraus esimerkiksi että on tehty syötteen kansallispuiston lähelle kaivosvaraus niin siitä saattaa tulla kuva että sinne on tulossa kaivos tai että se alue on varattu jollekin kaivostoiminnalle varaushan tarkoittaa kaivoslaissa sitä että sellainen toimija joka haluaa etsiä jollakin alueella malmia voi tehdä varauksen mikä tarkoittaa sitä että hänellä on etuoikeus sitten siihen malminetsintälupaan hän tekee varausilmoituksen tukesille joka sen jälkeen valmistelee sen malminetsintäluvan sillähän ei ole mitään tekemistä sen kanssa että alueelle tulisi kaivos yksi tuhannesta malminetsintähankkeesta johtaa kaivokseen jos ajatellaan malminetsintää ja kaivostoimintaa niin niillähän ei sinänsä ole kovinkaan paljon tekemistä toistensa kanssa sen takia että malminetsintä on luonnontieteellistä tutkimustoimintaa ja hyvin harvoin se johtaa kaivokseen siellä taustallahan on tietenkin se että löydettäisiin mineraaleja ei maaperästä niin kuin täällä joku sanoi että meidän maaperässä on niitä vaan ne ovat kallioperässä ja niitä sitten voitaisiin hyödyntää mutta kun puhutaan valtausoikeuksista niin meillähän ei valtausjärjestelmää siinä mielessä ole että joka löytää niitä saisi perustaa kaivoksen hänellä on vain toimijoitten keskuudessa etusija jos semmoinen lupa joskus myönnetään ei muuta ja aivan erikseen sitten mietitään se onko kaivokselle edellytyksiä ja siinä pitää olla kaivosluvan lisäksi tietenkin ympäristöluvat ja ja vesiluvat ja niin edelleen sen takia itse näen tärkeänä että päättäjät puhuisivat aina sillä tiedolla joka ainakin olisi totuudenmukaista ja antaisi siis oikean kuvan ettemme lietsoisi turhia pelkoja ihmisille kun niitä pelkoja tänä päivänä lietsomistakin on ihan riittävästi ja ristiriitoja maankäytön suhteen se on selvää että monesti hämmentää jos me näemme että on satoja neliökilometrejä tai tuhansia neliökilometrejä alueita varattu malminetsintään yhdeltä yhtiöltä että miksi näin laaja alue heti että eikö kannattaisi lähteä suppeammalta alueelta mutta silloinkin on hyvä muistaa todella mistä on kysymys todella siitä että tämä malminetsintä on todella luonnontieteellistä tutkimustoimintaa jolla ei ole pysyviä vaikutuksia luontoon meillä suomessa

kaivosyhtiöt jotka harjoittavat nekin osittain malminetsintää käyttävät vaihtelevasti kolmekymmentäviisi viiva kahdeksankymmentäviisi miljoonaa euroa siis riskin löytyykö jotain vai vai ei ja jos löytyykin voidaanko hyödyntää vai ei jos me lähtisimme siitä että meillä olisi luonnonsuojelualueilla totaalinen kielto malminetsinnälle niin se kyllä tarkoittaisi että se loppuisi käytännössä kokonaan lapista koska kolmasosa lapin pinta alasta on suojeltu jollakin tavalla ja ne suojelualueet ovat aika pirstaleisia kun puhutaan malminetsinnästä niin se on toimintaa jossa löydetään jotakin malmia ja lähdetään seuraamaan jälkiä ja jos meille tulisi sitten alueita joille ei voi mennä ollenkaan niin siihenhän se toiminta

on tärkeää että niillä yhtiöillä jotka ottavat riskiä on sitten myös etuoikeus hyödyntää sitä jos yleensä edellytyksiä kaivokselle tulee haluan vielä palata miksi ei ole järkevää tehdä niin sanottuja no go alueita sen takia että luonnonsuojelualueitahan on yleensä perustettu suojelemaan jotakin luontotyyppiä tai kasvilajeja tai niin edelleen tärkeämpää onkin se että jos me panemme totaalisen kiellon niin tulee kysymys onko sen tehtävänä estää kaivostoiminta ja malminetsintä suomessa vai suojella niitä luontotyyppejä jos tehtävänä on estää kaivostoiminta niin silloin ymmärrän sen vaatimuksen mutta jos oikeasti halutaan suojella niitä luontotyyppejä ja niitä eliölajeja mitä on esimerkiksi natura päätöksellä päätetty suojella niin silloinhan riittää että rajataan se etsintätoiminta sillä tavalla että se ei vaaranna niitä ja näinhän tänä päivänä on tehty esimerkin otan vaikkapa tuolta ylitorniolta jossa on huikeita esiintymiä löytynyt siellä natura alueella on pystytty niitä etsimään mutta vain kahdeksan viikon aikana vuodessa jolloin siellä on lunta ja pystytään menemään sellaisilla ajoneuvoilla etteivät luontoarvot vaarannu näinhän meidän pitäisi lähteä tätä ajattelemaan että emme vaaranna niitä luontoarvoja mutta emme toisaalta pane ehdottomia esteitä se on vähän niin kuin pään pensaaseen laittamista että me täällä kuitenkin käytämme ja haemme tuolta atk tuesta kännyköitä joissa on kobolttia mutta sitten sanomme että kaikki ongelmat pitää panna afrikkaan niihin kaivoksiin kyllä meidän pitää kantaa se globaalivastuu suomessa jos me olemme valmiita ilmastonmuutostalkoissa oikeasti tekemään vaikuttavia tekoja niin me olemme valmiita myös kestävää kaivostoimintaa edistämään suomessa mutta vain kestävää kaivostoimintaa sellaista joka on sosiaalisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kukaan esimerkiksi lapissa johon täällä viitattiin viiankiaapaan ei halua sinne yhtään kaivosta joka sotkee meidän vesiä tai pilaa luontoa se on täysin selvää mutta jos ne pystytään toteuttamaan niin että niitä ei pilata niin kuin meillä on hyviä esimerkkejä vaikka tuo elijärvi suurikuusikko ja niin edelleen niin minusta silloin pitää lähteä siitä että me luomme semmoiset puitteet että täällä voi myös kaivostoimintaa harjoittaa ja työllistää otan esimerkin tuosta minkä myös edustaja autto erinomaisessa puheenvuorossaan täällä toi esille kaivostoimialan työllistämisestä jos ei olisi elijärven kaivosta josta tuodaan ferrokromia tornion terästehtaalle ei olisi koko tornion terästehdasta mitkä tällä ovat alueen suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset kahdeksantuhatta henkilötyövuotta alueelle pelkästään tällä yhdellä aivan valtavat merkitykset niitä ei voi vähätellä

arvoisa puhemies hyvät edustajat suomessa on todellakin kiireellisesti muodostettava kokonaiskuva ekologisista taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista ja ja täällä useiden edustajien toimesta sitä on edellytetty ja hallitusohjelmassa sitouduttu siihen että kaivoslainsäädäntö niin kaivoslaki kuin muukin lainsäädäntö joka sitä koskettaa uudistetaan ilmastonmuutoksesta on puhuttu täällä muutamaan kertaan toin esiin aiemmassa puheenvuorossani että ilmastonmuutoksen kannalta keskeinen luonnon biodiversiteetti on kuitenkin vaarassa myös kaivostoiminnan vaikutusten myötä kun luonnonvarojen kulutus kasvaa niin biodiversiteetti heikkenee ja toistan vielä täällä että noin viidenneksi suurin syy lajien uhanalaisuudelle on louhinta ja kaivostoiminta globaalisti oli se sitten suomessa tai muualla meillä vaikutukset olisivat myös merkittäviä mikäli varauksista iso osa toteutuisi ja toistan vielä että jo nyt seitsemänkymmentäviisi prosenttia suomen jätemäärästä aiheutuu kaivoksista voitte tarkistaa sen esimerkiksi tilastokeskuksen sivuilta

kannattaa tarkistaa tiedot näille sivukivikasoille ei myöskään ole oikeastaan mitään käyttötarkoitusta ja niistä tosiaankin valuu happaman sivukiven myötä ongelmia ympäristöön etenkin silloin jos niistä ei ole pidetty hyvää huolta kuten meillä on suomessa monia tapauksia joten vastuullisuuspuhe siltä osin ei ei koske suomea kaivosteollisuuden osalta niin kuin täällä on on monta kertaa jo tuotu esiin

sitten valtauskäytäntöä ehdotetaan muutettavaksi ja täällä on monta kertaa tuotu esiin että että varaus on eri kuin kaivoshanke ja näinhän se on mutta minkä takia se sitten aiheuttaa niin paljon epävarmuutta esimerkiksi muille yrittäjille ja investoinneille tai esimerkiksi kaavoitukselle ja uskaltaako rakentaa talon tai uskaltaako rakentaa mökin nämä ovat varmaan semmoisia asioita joita ihmiset puntaroivat ja niillä on vaikutuksia jo sen malminetsintäluvan myötä kunnilla todellakin tulee olla selkeämmin kaavoituksen myötä oikeus sanoa ei ei kaivostoiminnalle halutessaan ja maanomistajien oikeuksia ja tiedonsaantia täytyy vahvistaa kaivannaisista kaivannaisista tulee maksaa yhteiskunnalle kunnolliset korvaukset yhteiskunta pitkälti rahoittaa myös infrastruktuurin suomessa ja ja muut toiminnot joten yhteiskunta laajassa merkityksessä on myös se joka tarvitsee tämän tuoton näistä ainutkertaisista luonnonvaroista ja ne olisi hyvä ohjata rahastoon jotta tulevat sukupolvet saavat jotakin eikä vain esimerkiksi yksi talousvaikeuksissa kamppaileva kunta yhtenä valtuustokautena tarvitaan pitkäjänteisyyttä huomattavasti enemmän ja täytyy varata rahastoa myös tulevien ympäristövahinkojen korvaamiseksi jotta sitten pärjätään myös esimerkiksi kaivoksen sulkeuduttua

ympäristöviranomaisten ja valvonnan roolia täytyisi ehdottomasti parantaa nyt meillä on liian pienet elyt ja avit ja tiedetään jos on yksittäinen henkilö joka vastaa nyt vaikka kaivosasioista niin silloin välttämättä sitä tietotaitoa ja kykyä ja aikaa toimia ei ole riittävästi kun kyse on valtavista hankkeista kaivoslakiin on saatava kiertotalousvelvoitteet ja yksiselitteisesti luonnonsuojelualueiden ja natura alueiden päälle tai niiden alle ei tule kaivoksia kaivoksia perustaa luonto tarvitsee myös suojavyöhykkeen tuotiin esiin se tietävätkö ihmiset nyt mistä on kyse ja onko nyt ihmisillä huonoa tietoa en en ajattelisi näin kyllä ihmiset ovat ihan tietäväisiä ja ihmiset ovat olleet ihan aktiivisia suomalaiset tietysti eivät lähde barrikadeille hirveän voimakkaasti mutta kyllähän tämä kansalaispaine kertoo että nyt on paine myös täällä tehdä muutoksia tai sitten varmasti tulee paine vaihtaa tämä porukka täällä ja se on ihan oikein ja niinhän tämä meidän demokratiamme toimii hyvä että on sitouduttu muutoksiin esimerkkinä pienen kunnan tai pienen ihmisen mahdollisuudesta toimia on minun mielestäni se että kun nämä kansalaisaloitteen jättäjät tulivat tänne eduskuntaan niin hyvin harva puolue oli heitä vastaanottamassa tai kuulemassa heidän briiffiään tästä heidän aloitteestaan kysyin heiltä että oletteko olleet yhteydessä kansanedustajiin he sanoivat että että valitettavasti tätä tehdään vapaaehtoistyönä että että teemme kaikkemme mutta monet ihmiset ovat käyneet näitä kamppailuja jo vuosikausia ja on hyvin vaikeaa käyttää kaikkea aikaansa esimerkiksi jättejä vastaan nyt sitten tietysti on hyvin tärkeää että eduskunnassakin on on oikea tutkimustieto näistä hankkeista ja niiden elinkeinopoliittisista vaikutuksista voisi kysyä esimerkiksi kuinka paljon suomen malminjalostukseen sijoitettu pääoma on tuottanut verrattuna valtion omistamaan tesiin joka sijoittaa monipuolisemmin eri elinkeinoihin

harvalla on siihen varaa toisin on esimerkiksi noin kahdenkymmenenseitsemän miljardin dollarin liikevaihtoa pyörittävällä anglo americanilla joka pyrkii avaamaan sakattiin viiankiaavan luonnonsuojelualueelle kaivoksen heillä on varaa lobata meitä mutta meidän tulee kuunnella myös ihmisiä olemme kansanedustajia kiitos

arvoisa puhemies tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa puhuin näistä ja siitä miten konkurssilain muutos valitettavasti viime kaudella pysähtyi sinne perustuslakivaliokunnan arvioon ja sitten siitä että kunnilla pitäisi olla kaavoituksen kautta tai jonkun muun elementin kautta parempi mahdollisuus vaikuttaa siihen että pystyttäisiin myöskin arvioimaan sitä sitten sen jälkeen kun malminetsinnästä kaivostoimintaa tulee jos tulee kun edustaja autto tässä sanoi että

tuhannesta malminetsintäluvasta vain yhdestä tulee kaivostoimintaa

on myöskin puhuttu aika paljon siitä että kunnilla olisi mahdollisuus tehdä tämmöinen tietynlainen yhteiskuntasopimus tai vastaava se voisi tietenkin olla myöskin vapaaehtoinen mutta näen että myöskin tässä kaivoslain tarpeen osalta siitä olisi hyvä keskustella eli jos kaivos perustetaan niin kunnan kanssa olisi hyvä käydä keskustelua tämmöisestä tietynlaisesta yhteiskuntavastuusta koska monet verotulot tulevat valtiolle ja ne eivät jää paikallistalouteen ja sitä kautta myöskin kunnille voisi tulla muita tuloja kuin verotuloja ja kaivos voisi olla yhteiskuntavastuuta siellä alueellisesti kantamassa mutta sitten vielä tähän ympäristönsuojeluun

on kyse luvituksesta meillähän on siis nykyinen kaivoslaki voimassa tai tuli voimaan kaksituhattayksitoista vuoden alusta ja valitettavasti tavallaan valitettavasti mikään nykyisestä kaivostoiminnasta ei ole sen lain mukainen hakemuksen osalta mutta jos ajatellaan että sitä sitä uudistettiin kymmenen vuotta noin vuodesta kaksituhatta vuoteen kaksituhattakymmenen tehtiin kaivoslain isoa uudistusta niin on kuitenkin realistista ymmärtää se että yhtä suurta kaivoslain uudistustarvetta ei ole nyt mutta on kuitenkin tarpeita uudistaa sitä

ja tähän liittyy myöskin se että että ympäristönsuojelupuolella on kyse luvituksesta ja osaamisesta ja riskien valvonnasta ja ohjauksesta on kyllä valitettavaa että että tämä pari kautta sitten mennyt tukesin kaivospuolen yksikkö ei valitettavasti tullut silloin ouluun jossa oli esimerkiksi euroopan ainut kaivostiedekunta mutta sitten vielä lopuksi oli hyvä että edustaja holopainen viittasi tähän kansalaisaloitteeseen se on valitettavaa että kansalaisaloitteet tulevat puhemiehistölle ja viime kaudella puhuttiin aika paljon siitä että tätä pitäisi uudistaa olisiko hyvä että kaikki eduskuntaryhmät saisivat automaattisesti eduskunnan sisältä tiedon siitä että kansalaisaloite on tullut ja näin ollen kaikille ryhmille voisi tulla vastuu eikä se jäisi kansalaisaloitteen tekijöille kiitos

arvoisa rouva puhemies tosiaan kansalaisaloitteen tekijöiden huolet ovat siinä määrin tietysti aiheellisia että kyllähän kaivostoiminta tulee todennäköisesti näissä ilmastotalkoissa suomessakin todella voimakkaasti lisääntymään ainakin paine siihen on valtava ja vaikka nyt vähän keskustelua pohjustamaan ihan tämmöisiä tilastoja kun näitä kerran tässä haluttiin nyt esiteltävän jos arvoisa puhemies ajatellaan että koko maailman autokanta sähköistettäisiin niin nykyteknologialla siihen tarvittaisiin niin paljon kobolttia että nykyisellä tuotantomäärällä kestäisi kahdeksansataakuusikymmentäkuusi vuotta louhia tarvittava kobolttimäärä on aika selvää että siellä täytyy kongossa lasten kyllä koko lailla kovasti kaivaa jotta se koboltti saadaan louhittua jos näitä kaivoksia ei tule myöskin sellaisiin maihin joissa on asiallista teknologiaa ja vastuullinen lainsäädäntö turvata että kehitys on kaikista näkökulmista kestävää tämä tulee tarkoittamaan sitä että esimerkiksi suomeen jossa tiettävästi on kobolttia tuolla kallioperässä kohdistuu valtava paine kansalaisaloitteen tekijät ovat siinä täysin oikeassa ja mielestäni joka puolelta tätä salia täällä on vaadittu että kaivostoiminnan suomessa tulee olla kestävää siitä olen iloinen että vain harvoissa puheenvuoroissa on kategorisesti pyritty keksimään keinoja kaivostoiminnan vastustamiseksi koska sen tien päässähän on vain se että kaivostoiminta lisääntyy sitten kongossa ja muualla missä se on taatusti kestämätöntä niin ympäristön kannalta kuin myös sosiaalisesti

pääsemme eteenpäin tilanteeseen jossa voimme edistää kestävää kaivostoimintaa toimintaa joka tuo suomalaisille työtä ja toimeentuloa ja meidän korkean teknologian ja erittäin tiukan ympäristölainsäädäntömme olosuhteissa siis globaalisti vähentää

tarvittaisiin kiihkotonta keskustelua siinä mielessä kyllä itse näkisin että emme lietsoisi huolta

että yksi kuudesosa suomesta on varattu ja että aiheuttaa valtavan monimuotoisuustuhon tulevaisuudessa jos näille alueille syntyy kaivostoimintaa koska ei synny on on aivan päivänselvää että ei yhtä kuudesosaa suomesta tulla valjastamaan kaivostoimintaan siis kysymys on prosentin murto osista mitä tarvitaan varsinaisiin kaivospiireihin mikäli malmeja löytyy ja löytyyhän niitä kuten kuvasin vaikka tuon koboltin osalta sen valtavan kysynnän mutta siksi tarvitaan vastuullista keskustelua niistä pelisäännöistä millä kaivoksia voidaan avata ja siinä tarvitaan myös viranomaisten resursointia jotta pystytään yhdessä alan toimijoiden kanssa tekemään arviointia siitä missä kestävän kehityksen kriteerit täyttyvät tässä mielessä se että tilastoja esitellään

kyllä vaikea ajatella että täältä pöntöstä voisi käydä puhumassa että sodankyläläiset sotkamolaiset ja siilinjärveläiset aiheuttavat seitsemänkymmentäviisi prosenttia suomen jätteistä miltä tämä oikeasti kuulostaisi teistä arvoisat edustajat eli kyllä tässä nyt tilastoa esitellään aika tarkoitushakuisesti josko tietysti varmasti tilasto on oikea jos lähtökohdaksi hyväksytään se että tuo meidän kallioperämme sivukivenä on jätettä no tämä on tietysti se miten te haluatte tämän asian esittää mutta mielestäni tässä nyt ei ole oikein että siilinjärveläisiä sotkamolaisia ja sodankyläläisiä tällä tavoin tästä asiasta syyllistetään tai syyllistävään sävyyn puhutaan tosiaan arvoisa puhemies peräänkuulutan sellaista kiihkotonta keskustelua joka johtaisi siihen että ympäristön kannalta ja muiden elinkeinojen kannalta vastuullista toimintaa voitaisiin harjoittaa yksi konkreettinen kysymys mihin tarvitaan oikeasti vastauksia on se että kun malmin etsintää tehdään siihen liittyy paljon enemmän ympäristölainsäädäntöön liittyvää lupamenettelyä kuin kaivoslain mukaiseen lupamenettelyyn liittyvää hallinnollista taakkaa näiden ympäristölainsäädännöstä tulevien lupien pitäisi olla sillä tavoin voimassa että päästäisiin jossain vaiheessa oikeasti tekemään sitä varsinaista malminetsintätyötä kun se kerran on lailliseksi toiminnaksi tutkittu tähän varmasti odotamme ympäristöministeriltä vastauksia koska kun me tiedämme mahdollisimman hyvin mitä maaperässä on silloin voidaan tehdä myös arvotusta ja valintaa sen suhteen missä malmia kaikkein kestävimmällä kestävimmällä tavalla voidaan hyödyntää tässä mielessä itse asiassa

on myös luonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta hyvä että tiedetään missä kaikkein parhaiten saadaan niitä sinänsä tarpeellisia raaka aineita louhittua tavalla joka suojelee luontoamme suojelee vesistöjämme ja mahdollistaa kaikki muut elinkeinot haluan mainita keskeisinä esimerkiksi matkailun poronhoidon mutta toki yleensäkin alueen ihmisten virkistyskäytön ja niin

arvoisa rouva puhemies edustaja lohi täällä aikaisemmin sanoi että syötteen kansallispuiston osalta nyt esitetään väärää tietoa haluaisin vastata tähän tukes on kahdeskymmenes kuudetta kaksituhattakahdeksantoista nimenomaan myöntänyt yhtiölle varauksen syötteen kansallispuiston viereen edustaja lohi vihjasi että tässä puhuttaisiin eri asiasta mutta puheessani olen puhunut pelkästään kaivosvarauksesta kaivosvarauksesta

en tiedä puutuitko tuohon kaivos sanaan koska virallinen termi tälle on on toki pelkkä varaus tukesin sivulla mutta puhekielessä ja ja myös vastuullisen median kuten ylen journalismissa puhutaan kaivosvarauksesta kun puhutaan varauksista tukes on tosiaan myöntänyt tämän varauksen eli puhekielellä kaivosvarauksen syötteen kansallispuiston viereen täällä on toivottu kiihkotonta keskustelua itse olen havainnut tässä salissa erittäin asiallista keskustelua kaivostoiminnan edellytyksistä mahdollisuuksista ihmisten osallistumisen osallistumisen mahdollistamisesta ja ympäristövaikutuksista varaus harvoin johtaa kaivokseen kyllä tämä on fakta joka on kaikkien tiedossa mutta minkä takia varauksia annetaan niihin paikkoihin mihin kaivosta ei haluta ei myöskään kannata kansalaisille sellaista sellaista naiivia käsitystä antaa antaa että tässä olisi jostain hyväntahtoisesta tutkimuksesta tai huvin vuoksi porakaivojen maalämpöön rinnasteisesta toiminnasta kyse ei kyllä kyse on kaupallisesta tutkimuksesta tutkimuksesta joka pyrkii pyrkii hyödyntämään näitä maaperästä kallioperästä löytyviä mineraaleja metalleja tosiaan tarvitaan myös tulevaisuudessa se on selvä siksi tarvitaan suomeen sellaista lainsäädäntöä että

vastuullisten toimijoiden pääsyn täällä täällä myös niitä niitä tuotteita maailmalle ja suomen tarpeisiin viemään on tärkeätä että se lainsäädäntö on ihmisten mielestä hyväksyttävää ympäristön

ja muistetaan keskustelussa

puhemies jos kutsumme varausta kaivosvaraukseksi niin se antaa harhaanjohtavan kuvan että alue olisi varattu kaivostoimintaa varten kun kysymys on vain siitä että varaus tarkoittaa sitä että haetaan etuoikeutta malmin etsintään sillä alueella ja silloin vastuullisessa puheessa vaikka joku media käyttäisikin kaivosvaraus termiä monesti käyttää vääriä termejä vastuullisten toimijoiden tehtävä on käyttää semmoisia termejä jotka kuvaavat sitä paremmin eivätkä anna väärää kuvaa jos me sanomme että että syötteen kansallispuistoon tai sen läheisyyteen on tehty valtavat kaivosvaraukset niin siitähän tulee kuva että sinne on tulossa kaivos tai suunnitellaan kaivosta siitähän ei ole missään tapauksessa kysymys ollut missään vaiheessa ei tietenkään kysymys ole mistään hyväntekeväisyydestä silloin kun malmia etsitään mutta ei se lähtökohtaisesti ole mitenkään semmoista tuomittavaakaan toimintaa yhteiskunnan tehtävä on asettaa rajat missä puitteissa voidaan harjoittaa malminetsintää ja missä puitteissa voidaan sitten harjoittaa kaivostoimintaa ja kuten olen täällä monessa puheenvuorossa sanonut minusta ne rajat lähtevät siitä että sen pitää olla ekologisesti kestävää sosiaalisesti kestävää ja taloudellisesti kestävää tästä saankin oikeastaan aiheen siirtyä kun tämä on todennäköisesti viimeinen puheenvuoroni aiheesta käytän tällä erää siihen mitä täällä on sivuttu eli esimerkiksi tähän kuusamon tapaukseen minusta on päivänselvää että jos kuusamon valtuusto on tehnyt päätöksen ja haluaa jos ei yksimielisesti niin ainakin erittäin suurella enemmistöllä että sinne ei tule kaivosta ja jos se että he pystyvät kaavoituksessa sen hoitamaan vaatii jotain pientä täsmennystä lainsäädäntöön niin se täsmennys pitää tehdä tänä päivänä lähtökohta on se että lähtökohtaisesti kunta pystyy kaavoitusmonopolin kautta estämään kaivostoiminnan ja näin pitääkin olla koska se on se sosiaalinen toimilupa se ei ole juridinen käsite mutta se tarkoittaa että se kertoo siitä alueen ihmisten hyväksynnästä tälle asialle sitten toinen asia on tämä sivukivikysymys edustaja autto minusta kaikkinensa erinomaisessa puheenvuorossaan myös sivusi minusta meidän pitää satsata suomessa myös tähän kaivostoiminnan kiertotalouteen ja sääntelyn muuttamiseen niin että me pystyisimme niitä jätteiksi luokiteltavia sivukivivirtoja hyödyntämään tulevaisuudessa enemmän raaka aineena että ne eivät olisi jätteitä vaan ne olisivat tulevien tuotteitten raaka aineita jolloin me pääsemme tehokkaaseen kiertotalouteen sitten vielä lopuksi haluan ottaa esiin yhden asian joka ei ole täällä tullut vielä esille ja se on se että minusta kaivostoiminnan maankäyttöön pitäisi mahdollistaa myös niin sanottu ekologinen kompensaatio on selvää että jos me perustamme kaivoksen niin se alue otetaan muusta maankäytöstä pois

ja jos siinä menetetään joitakin luontoarvoja niin pitäisi mahdollistaa se että kompensoidaan ne sitten toisaalla siirretään pysyvän suojelun piiriin sellaisia alueita joissa luonnon monimuotoisuus ei kokonaisuutena ei kokonaisuutena kärsisi vaan jopa paranisi tätä kautta eli kestävää kaivostoimintaa tarvitaan mutta sen pitää olla kestävää siihen ei pidä lähteä tavallaan rakentamaan mitään semmoisia mielikuvia että se olisi lähtökohtaisesti pahaa toimintaa jos me kerran täällä käytämme näitäkin laitteita joita meillä kaikilla nyt on tässä edessämme

arvoisa puhemies kaiken politiikanteon keskiössä tulee olla periaate siitä että jätämme suomen paremmassa kunnossa jälkipolvillemme kuin meidän sukupolvemme on sen aikanaan vastaanottanut ennen kaikkea tämä periaate pätee ympäristönsuojeluun isänmaamme kauniin luonnon suojeleminen on kirjaimellisesti maanpuolustusta jokainen meistä on velkaa paitsi omille lapsillemme myös koko ihmiskunnalle on kunnia asia pitää tämä lupaus jälkipolville kun kampanjoin kevään vaaleissa kansanedustajuudesta lupasin tehdä kaikkeni puhtaan luonnon eteen olipa kyse sitten vesistöistä metsistä taikka soista tervehdin siksi ilolla myös tätä kansalaisaloitetta se on tarpeellinen keskustelunavaus suomen nykyinen voimassa oleva kaivoslaki oli sinänsä vanhentunut jo syntyessään vuonna kaksituhattayksitoista se ei ota huomioon sitä perustavanlaatuista seikkaa että luonnon tärvelijän tulee maksaa reilu aiheutetusta haitasta sekä tietysti siivota sotkunsa tällä hetkellä suuret kansainväliset kaivosjätit voivat pahimmillaan laiminlyödä ympäristövelvoitteita esimerkiksi konkurssin koittaessa tai malmivarojen ehtyessä tällainen toimija voi pahimmillaan kadota ja jättää velvoitteet täyttämättä voitot ovat siis yksityisiä mutta tappiot ja vastuut kaatuvat veronmaksajille eikä sellainen ole alkuunkaan markkinataloutta olen mitä suurimmissa määrin vapaan markkinatalouskapitalismin kannattaja hyväksyn myös luonnonvarojen käytön liiketaloudellisen voiton tavoittelussa vapaus ei toimi kuitenkaan ilman vastuuta ja ilman lainsäädäntökehikkoa jossa huolehditaan siitä että saastuttaja myös maksaa että sotkijalla on velvoite siivota tästä syystä on kohdallaan että kaivostoiminnan ehtona on esimerkiksi osallistuminen rahaston kartuttamiseen jolla nämä ympäristövelvoitteet pystytään kattamaan on myös syytä huolehtia siitä ettei mittavaa kansallisvarallisuutta joka lepää maamme peruskallion uumenissa hyödynnetä ilman kohtuullista korvausta paitsi maanomistajille myös kansakunnallemme suomi on monien mineraalien osalta äärimmäisen vauras maaperässämme on monia kaivannaisia joita hyödynnetään muun muassa kehittyneen tietotekniikan valmistamisessa siksi suomesta ei saa tulla kehitysmaata jonka luonnonvarat kupataan kansainvälisten yhtiöiden toimesta pääomasijoittajien taskuun ilman että emämaa saa kohtuullista korvausta esimerkiksi kaivosveron tai rojaltien osalta arvoisa puhemies toivon että eduskunta kiirehtisi päivitetyn kaivoslain voimaan saattamista kaivoslakia tulee päivittää ennen kaikkea siten että kaivosvarantojen valtaamisessa on selkeät pelisäännöt maanomistajien ja kuntien oikeuksia vaikuttaa kaivostoimintaan ja malminetsintään parannetaan kaivostoiminnan harjoittajalle määrätään esimerkiksi mineraalien arvoon perustuva kaivosvero kaivosyhtiöiden tietojen läpinäkyvyysvelvoitteita laajennetaan sekä malminetsijöiden ja kaivostoimijoiden vastuuta ympäristöstä kasvatetaan esimerkiksi vakuuden tai erillisten rahastojen avulla joihin kaivostoimijat suorittavat vuosimaksua

tärkeä niin omassa vaalipiirissäni kuin myös koko pohjoisessa suomessa nyt tarvitaan tekoja

arvoisa puhemies täällä kyseltiin näiden tilastojen perään tilastokeskuksen mukaan suomen kaivoksissa todellakin syntyy valtavasti jätettä yhdeksän kertaa enemmän kuin muussa teollisuudessa yhteensä ja on vaikea keksiä mikä olisi tavallaan se peruste että voisimme sanoa että näin ei olekaan eli häviävätkö ne jätekasat sieltä jotenkin jos me kyseenalaistemme tämän tilaston ehkä on parempi pysyä tosiasioissa suomen kaivokset louhivat maaperää vuodessa satakaksikymmentäneljä miljoonaa tonnia tästä valtavasta ainesmäärästä vain vajaa viidesosa päätyy jatkojalostukseen tilastokeskuksen selvityksen mukaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista suomessa toimi neljäkymmentäneljä kaivosta joista metallimalmia louhittiin yhdeksässä

koska tämä satakaksikymmentäneljä miljoonaa tonnia ei määränä tosiaankaan kerro välttämättä kovin paljon havainnollistetaan sitä siten että tällä vastaavalla betonimäärällä voitaisiin rakentaa jokaiseen suomen jokaiseen suomen kuntaan kuusikymmentä eduskuntataloa ja jäisi vielä ylikin elikkä on kyse ihan aidosta ongelmasta tai haasteesta joka väistämättä liittyy kaivostoimintaan ja ja aiheuttaa suomen merkittävimmän jätemäärän sitä ei kai sovi kieltää kyse on yhteiskunnan vastuusta ja kyse on myös globaalista vastuusta meidän tulee yritysvastuulainsäädännön kaltaisten keinojen kautta vaikuttaa siihen että kaivosyhtiöt toimivat vastuullisesti toimivat ne missä tahansa etelä amerikassa tai suomen lapissa nyt meidän lainsäädäntömme osalta johon me tietysti täällä voimme vaikuttaa enemmän meillä on vielä tekemistä kuten täällä on on todettu etenkin ympäristövastuiden osalta ja sitten taas eu areenoilla voimme vaikuttaa siihen että saamme eun kattavan yritysvastuulainsäädännön käyttöön ja myöskin täällä suomessa nyt hallitusohjelman myötä sitä viedään eteenpäin tarvitaan seurauksia ja ympäristövaikutusten huomioimista ihan jokaisessa maassa se on selvä juttu mutta sillä että me puhumme jonkun toisen maan ongelmasta emmekä tee sille mitään me emme kyllä poista omia ongelmiamme minä vähän ihmettelen myös sitä puhetta että kansalaisten ei jotenkin pitäisi olla huolissaan tai tai että täällä nyt luotaisiin tämä huoli eiköhän se huoli ihan suomalaisten keskuudessa johtuen meidän lainsäädännöstämme ja myöskin muutamista vähän törkeämmistä ympäristörikkomuksista joita ei pelkästään talvivaara edusta sitten on tietysti sekin että tiedetään että aina luonnonvaratalous ja kaivannaistoiminta aiheuttavat ristiriitoja ja konflikteja se on selvää jos viedään jonkun kunnan muut elinkeinot tai tai jonkun alueen tai kyläyhteisön elintilaa niin totta kai se aiheuttaa ristiriitoja sitten täytyisi pohtia niiden visionäärien jotka ovat valmiita siihen näitä hyvinkin heikkoja esiintymiä luontoarvoiltaan arvokkaissa kohteissa hyödynnetään miten me siirrämme asutusta kaivosteollisuuden tieltä pois koska tämä on toki se tilanne monessa maassa että kaivosteollisuuden tieltä joutuvat ihmiset siirtymään joissain maissa käytetään erilaisia pakkosiirtokeinoja tai sitten erilaisia insentiivejä varmaan tämmöisessä suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa täytyisi miettiä niitä insentiivejä tämä on tietysti ylipäätään yksi asia johon pitäisi kiinnittää huomiota miten lähialueiden haitankärsijöille koska harvoin siitä

kompensoidaan jotenkin tämä menetys joka aiheutuu esimerkiksi oman asunnon mökin tai tai yrityksen arvonalentumana tämänkaltaisia asioita täytyy täytyy pohtia minun mielestäni on vähän vastuutonta puhua siitä että ihmisiä pelotellaan kyllä pitää puhua asioista asioina ja jos kansalaisten huoli lähtee eteenpäin aloitteen muodossa niin niin sitten varmasti siihen huoleen täytyy vastata eikä vähätellä sitä huolta tietämättömyytenä se on minun mielestäni ikävä asennoituminen kansalaisaloitteisiin myöskin esimerkiksi suomen luonnonsuojeluliitto on tuonut esiin pitäisikö olla mahdollisuus ryhmäkanteeseen

nämä kaivoshankkeet myös joissain tapauksissa ovat aiheuttaneet nyt on valtava epäkohta siinä että

miljardien kokoisia yhtiöitä siis suomen valtioonkin verrattuna esimerkiksi anglo miljardin dollarin liikevaihto on valtava eli miten on ylipäätään millään tavalla mahdollista yksittäisten ihmisten tai kyläyhteisöjen tai pienten kuntienkaan pärjätä tietotaidossa ja näissä oikeusprosesseissa ei mitenkään tietenkään siinä mielessä on erittäin

kertoo ehkä tästä suomalaisesta asenteesta mitä yksi ihminen kirjoitti tämän aloitteen foorumille sosiaaliseen mediaan nyt kuitenkin kaikesta huolimatta hyvä tunne että on jotenkin osallistunut kaivoslain muuttamiseen omalta osalta vaikka se pieni osa onkin ainakin allekirjoitin ja lähetin ministereille kirjeen jossa kerroin huoleni näin maallikkona ei pieni ihminen paljon pysty rahan edessä hyvä me tällainen aika toiveikas mutta toisaalta vielä lakia ja oikeusvaltioperiaatteita kunnioittava lähestymistapa suomalaisilla on mutta en tiedä sitten jos jos emme näitä selkeitä epäkohtia korjaa kiitos

varmasti jaamme sen yhteisen käsityksen että on asioita joita on tärkeää nyt kaivoslainsäädännössä viedä eteenpäin olen ymmärtänyt niin että kyllä esimerkiksi toimiala jakaa täysin yhteisesti tämän tarpeen että meillä olisi vaikkapa kaivosvero jolla sitten voidaan tuoda sille paikalliselle yhteisölle kaivoksen tuomaa tuloa tasaisen varmasti mutta sitä

vaikea ymmärtää että kun pidetään tällaisia suuria toimijoita jo lähtökohtaisesti pahoina niin eihän vaikkapa tässä sodankylän tapauksessa anglo american voisi tietenkään sodankylään avata kaivosta ei nykyisen lainsäädännön voimassa ollessa eikä varmasti tulevaisuudessakaan mikäli sodankyläläiset eivät toivoisi

anglo american tällaisena suurena toimijana niin kuin sen mittasuhteita kuvasitte pystyy panostamaan valtavasti siihen teknologian kehittämiseen ja menetelmien kehittämiseen että esimerkiksi siellä mainitulla viiankiaavan alueella voitaisiin sitä maanalaista louhintaa tehdä mikäli se kannattavaksi osoittautuu sellaisilla menetelmillä jotka suojelevat sen alueen suo ei menetä luontoarvojaan olen näin aiemmin ymmärtänyt että he käyttävät pelkästään näiden

on tällainen joka pystyy todella panostamaan siihen että kaikki hoidetaan niin kuin tämä sali edellyttää suomen lainsäädäntö ja maailman tarkimmat viranomaiset suomessa edellyttävät oikeastaan siitä kysyisin kun vaaditaan tällaista kategorista kieltoa toimia jopa alueilla jotka voisivat olla luonnonsuojelualueita suomessahan mikä tahansa alue voisi olla luonnonsuojelualue arvoisa herra puhemies uskallan väittää että suomi on todella kaunis upea maa ja suomen luonto joka puolella niin hienoa että täällä varmasti voisi sinänsä olla sinänsä olla luonnonsuojelualueita missä vain otetaan esimerkiksi elijärven kaivos kemissä kaivos toimii käytännössä siinä keskellä kaupunkia tällä hetkellä muistaakseni viidensadan metrin syvyydessä noin kolmen kilometrin levyisellä alueella gtk on vahvistanut että ainakin kahden kolmen kilometrin syvyyteen riittää sitä juonnetta jossa tätä kromimalmia on mutta ehkä jopa paljon syvemmälle puhutaan neljästä jopa viidestä kilometristä kuinka syvällä sitten pitäisi olla jos nyt ajatellaan että se luonnonkaunis alue siinä olisi luonnonsuojelualue tietenkään siinä nyt ei ole suojelualuetta kun siinä on kemin kaupunki mutta tilanteessa jossa siinä olisi suojelualue ja ulottuuko se suojelualue myös sinne neljän kilometrin syvyyteen eli

pitäisi jollain tavalla korreloida kuitenkin sitten sen käytännön

viittasin erityisesti siihen epäsuhtaan joka aiheutuu tämän nykyisen lainsäädännön ongelmien johdosta ja joka on johtanut valituksiin tukesille vaikka kunnat ihmiset maanomistajat valittavat sillä ei ole mitään merkitystä yleensä malminetsintäluvan myöntämisen kannalta

hallinto oikeuteen tulee valituksia niin miten yksittäiset ihmiset pystyvät pärjäämään näitä monikansallisia yhtiöitä vastaan joilla ei ole pahaa tarkoitusta mutta joilla on ainoastaan liiketaloudellinen tarkoitus saada hyödynnettyä

malmi mikä kyseessä onkaan eihän heillä mitään muuta tarkoitusta ole ja sen hyödyntämiseksi käytetään tietysti kaikki keinot kaikki lainsäädännön sallimat ja siinä rajamailla olevat keinot myös joissain tapauksissa joita on on nähty suomessa on myös erittäin paljon paremmat mahdollisuudet vaikuttaa poliitikkoihin sen vuoksi ei olekaan ehkä ihan kaukaa haettua että tämän kaltaiset luonnonvarojen hyödyntämistä koskevat lainsäädäntöuudistukset ovat myös testi sen osalta miten hyvin demokratiamme toimii ja onko meillä rakenteellista korruptiota vai ei tietysti toivottavasti ei ole ainakaan sitä varsinaista korruptiota mutta toki voimme olettaa että lainsäädäntömme puitteissa esimerkiksi vaalirahoitus on yksi mahdollisuus vaikuttaa päättäjiin kovin aktiivisesti yhtiöt toimivat nyt tekevät varauksia ei siinä ole mitään pahaa ei vastuuta voi yhtiöille vierittää pitää

kaivoksiin tai mihin tahansa muuhun asiaan liittyvät johtopäätöksemme jonkun yhtiön näkökulmasta suodatetun tiedon pohjalta vai teemmekö sen mahdollisimman mahdollisimman riippumattoman tutkimustiedon perusteella kuuntelemmeko myös kansalaisia joita me täällä eduskunnassa edustamme tästä on kyse

puhemies tosiaan edustaja holopaisen kanssa olemme suurimmasta osasta asioita täysin samaa mieltä oikeastaan ihan mielenkiinnosta siis kysyisin onko se nyt hyvä vai huono asia että siellä elijärvellä on se kemin kaivos joka mahdollistaa tornion terästehtaan joka on ymmärtääkseni maailman suurin kierrätyslaitos kun siellä romuraudasta tuotetaan maailman parasta ruostumatonta terästä elikkä jos halutaan kategorisesti vastustaa kaikkea kaivostoimintaa miksei sitä kerrota ääneen minä kerron ääneen että mielestäni suomeen tarvitaan kestävää jotta pääsemme siihen että kaivostoiminta on kestävää tarvitaan esimerkiksi tämä kaivosvero jolla saadaan vahvempi sosiaalinen hyväksyntä sekä alueella että tietysti muutenkin ja tarvitaan vaikkapa viranomaistoimintaan riittävät resurssit että kun näitten hankkeitten varsinaisilla toimijoilla tietysti on se päävastuu osoittaa että toiminta on luvan mukaista niin voidaan olla varmoja siitä että näin on tätä täällä peräänkuulutetaan tässä kansalaisaloitteessa on todella paljon hyviä asioita mutta totta kai siellä on asioita jotka käytännössä sitten johtaisivat siihen että malminetsintä loppuisi ja sitä myöten tulevaisuudessa myös kaivostoiminta suomessa loppuisi ainakin niissä paikoissa joissa ei ole sitä näkymää joka siellä elijärvellä esimerkiksi on että vaikka sata vuotta pystytään vielä jatkamaan elikkä tässä mielessä minusta olisi reilua kertoa kannatatteko te sitä kongossa olevaa kaivostoimintaa vai kotimaista kestävää

miksi elijärven kaivos on eri asia kuin kansallispuiston kylkeen suunniteltu kaivos elijärven kaivos syntymäkunnassani kemissä sijaitsee kymmenen kilometrin päässä kaupungista ei missään tapauksessa kaupungin keskustassa kuten kuten äsken sanoit sitä ympäröi talousmetsä luontoarvoista ei kyllä sinänsä ole minulla tarkempaa tietoa mutta ainakaan matkailutoimintaa kaivoksen lähialueilla ei ole

potentiaalisesti tulevaisuudessa luonnonsuojelualueena toimivalle alueelle tai mitä mitä sanoittekaan siinä siinä tilanteessa ole täällä täällä kuullut sanottavan syötteen kansallispuisto esimerkiksi on on tosiaan matkailualuetta virkistysaluetta se alue on kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueen ympäröimä mihin mihin tämä varaus on on myönnetty sillä on suora vaikutus matkailuelinkeinoon mikäli siihen joskus tulevaisuudessa kaivos tulisi kyse on aivan erilaisesta hankkeesta en näe syytä lähteä näitä sen pidemmälle vertailemaan

arvoisa herra puhemies on hyvä asia että asiasta keskustellaan sehän on kansalaisaloitteen tehtävä vaikka se sellaisenaan ei toteutuisikaan mutta se tuo uudet näkökulmat ja aivan kuin sieltä kansan syvistä riveistä ne kokemukset tänne päätöksenteon pohjaksi itse näkisin että tämmöinen vastuullinen yrittäjyys tässäkin kohden kaivostoiminnan osalta ja luonnon suojeleminen on yhdistettävissä ja sen vuoksi suomea tulee kehittää kaivostoiminnan mallimaana keskusta pitää tärkeänä sitä että paikalliset ihmiset pääsevät mukaan tähän päätöksentekoon koska he ovat niitä paikallisten olosuhteiden asiantuntijoita eli tätä että kunnille oikeus kaavoituksen kautta päättää onko kaivostoiminta mahdollista kunnan alueella pidän hyvin tärkeänä

arvoisa puhemies en pidä tarkoituksenmukaisena että me päättäisimme täällä eduskunnassa yksittäisistä kaivoksista vaan periaatteista ja niistä reunaehdoista joilla erilaisia toimintoja yhteiskunnassa voi toteuttaa näihin kuuluvat vihreiden tavoitteista esimerkiksi ne että uusiutumattomista luonnonvaroista kuuluu yhteiskunnalle arvo otetaan käyttöön vero josta jää tosiaankin jotakin yhteiskunnalle otetaan kokonaisetu mukaan lupaharkintaan ja sitten esimerkiksi myös lopetetaan malmien etsintä luonnonsuojelualueilla joihin kuuluvat toki keskeisesti myös natura alueet tämäntyyppisiä esimerkkejä ne jonkalaisia reunaehtoja olemme vieneet eteenpäin ja sitten näiden puitteissa tulisi toki arvioida kun kun lait pääsevät käytäntöön miten miten homma toimii varmasti sitten on vielä se kysymys miten viranomaisvalvonta toteuttaa lainsäädäntöä ja onko siellä resursseja se on tärkeä tärkeä kohta ja iso epäkohta suomessa tällä hetkellä ihan kaikkea ei todella voi laittaa pienten kuntien vastuulle se on selvää että kyllä tässä tarvitaan myös kansallista harkintaa ja kansallista osaamista koska tosiaankin vastassa on on myös isoja isoja yhtiöitä minun mielestäni olisi naiivia olettaa että tässä hyvällä toivolla tai hyvällä tahdolla vain pärjättäisiin ja sen takia onkin hyvä että tämä eduskunta on niin voimakkaasti tuonut esiin että meillä on lainsäädännöllisiä epäkohtia jotka täytyy korjata ja sitä työtähän me täällä teemme ei ole kukaan esittänyt että kaikki toiminta kielletään sellaisia sellaisia puheenvuoroja en ole kuullut mutta reunaehdoista on hyvä käydä keskusteluja ja toteuttaa se lainsäädäntö johon hallitusohjelmassakin on sitouduttu

arvoisa herra puhemies olen samaa mieltä siitä että nyt näitä lainsäädännön puutteita korjataan ja nämä kansalaisaloitteen esiin nostamat asiat kannattaa tarkasti käydä läpi keskusta on samaa mieltä myös tästä verosta josta tulisi tulla riittävä korvaus yhteiskunnalle ja sitäkin kautta voidaan toimia toki haluan nostaa vielä tämän saman ongelman esille mitä edustaja auttokin on on pitänyt esillä elikkä sen että nämä kaivannaisiin liittyvät ongelmat eivät poistu katoa mihinkään sillä jos laitetaan silmät umpeen ja siirretään kaivostoiminta kehittyviin maihin joissa nämä ympäristövaatimukset ja työntekijöiden asema ovat paljon surkeammalla tasolla kuin täällä suomessa siksi on hyvin tärkeää että me nyt kehitämme suomalaista säädöstöä
arvoisa puhemies jos jostakin puheenvuorosta on tullut semmoinen vaikutelma että että olisi tuotu esiin ongelmia niin se varmasti on toki myös otettava huomioon että vaikutuksia on ja ja tietysti luonnonvarojen hyödyntämisestä aiheutuu erilaisia vaikutuksia kuin jostain muusta toimialasta minun mielestäni on myös hyvä hyvä puhua ääneen niistä haittavaikutuksista koska kyse on samasta tilasta jossa sitten

on sellainen jota kannattaa toteuttaa yritysvastuulainsäädännön kautta niin kuin tässä toin aikaisemmin esiin siinä mielessä semmoisten yksinkertaisten vertailujen ja heittojen että jossakin muualla tuotanto sitten lisääntyy pitäisi myös perustua faktoihin jos mineraalien kysyntä kasvaa niin kyllä se kysyntä kasvaa niissä muissakin maissa ei voi väittää että me täällä nyt sitten hoitaisimme mineraalien kysynnän kysynnän kasvun kyse on globaalista kysynnästä ja globaalista ilmiöstä ja myöskin globaalista haasteesta biodiversiteetin katoamisen osalta kiitos

arvoisa puhemies ja arvoisat edustajat

jotta pärjäämme tulee maan kannalta myös uudenmaan alue huomioida ehkä puhumme usein alueista ja viittaamme tällä termillä muihin muihin kuin kaupunkialueisiin mutta olisi tosi tärkeätä huomioida että tämän hallitusohjelman puitteissa todellakin olemme koko suomen asialla ja siihen kuuluu myös esimerkiksi pääkaupunkiseutumme onkin tärkeätä että kaikki toimenpiteet ja investoinnit ja ja myöskin rakennerahastot jaetaan siten että ne tasapuolisesti tuottavat tuloksia tuloksia ja vaikuttavuutta uudenmaan osuus suomen bruttokansantuotteesta on lähes neljäkymmentä prosenttia joten ihan pienestä merkityksellisyydestä emme voi puhua ja tällä hyvinvoinnilla pystymme myös rahoittamaan paljon sitä hyvää mitä suomeen syntyy ja toki meillä on muitakin tärkeitä kaupunkialueita elinkeinopoliittisesti olisi tärkeätä että elinkeinopolitiikasta puhuttaessa myös kaupunkien elinkeinot huomioitaisiin ne eivät ole esimerkiksi näitä meidän perinteisiä teollisuusalojamme joista olemme ehkä tottuneet puhumaan vaan meillä on monipuolinen elinkeinorakenne monissa kaupungeissa ja myöskään ihan kaikki uudet yrittäjät eivät ehdi tämmöistä poliittista vaikuttamistyötä tekemään niin ahkerasti kuin ehkä jotkut vakiintuneemmat toimijat joten arvioida mikä meidän koko suomea hyödyttävä aluepolitiikka on ja ja on hienoa että myös myös kaupunkistrategiaan panostetaan tällä hallituskaudella en näe että tässä on on suomen sisällä

vaan enemmän kyse on siitä että eri alueilla eri kaupungeissa täytyy löytyä juuri niille sopivia elinvoimatekijöitä todellakin esimerkiksi pääkaupunkiseutu tai tai vahvasti kasvava ja kehittyvä tampere tai turku tai tai oulu tai mikä tahansa meidän kaupungeistamme kisaa vähän erilaisilla alueilla pääkaupunkiseudun osalta meidän pitää pärjätä suhteessa meidän pohjoismaisiin pääkaupunkeihin tai tai eurooppalaisiin kaupunkeihin ja olla houkutteleva asumis ja investointiympäristö ja siihen vaikuttavat esimerkiksi tällaiset koulutuspoliittiset päätökset kuin onko meillä englanninkielistä tai tai muun kielistä opetusta ja varhaiskasvatusta tarjolla ja tämän kaltaisiin asioihin ollaan yritetty panostaa ja tämä mainittu oodi on toki yksi sellainen tekijä hyvä esimerkki myös täällä vierailevien ja ja täällä asuvien suomalaisten ja ja muualta tulevien hyvinvoinnista ja siitä kiinnostavuudesta jota pystytään luomaan pääkaupunkiseudulle ja koko suomeen eli meidän pitäisi laajentaa sitä käsitystä siitä mikä on elinkeinopolitiikkaa ja myös satsata sen elinkeinopolitiikan elinkeinorakenteen monipuolistamiseen kuten nyt meillä onkin tavoitteena ja sitten toki huomioida ehkä välillä ne upeat asiat joita eri puolella suomea on ihan osattu arvostaa läheltä ei välttämättä näe aina omaa kotikaupunkiansa oli kyse sitten jostakin kansallispuistosta tai tai kulttuurinähtävyydestä niin meillä on myös paljon kulttuurikohteiden korjausvelkaa joka olisi sellaista johon kannattaisi satsata alueiden kiinnostavuuden kannalta ja toki sen meidän kulttuurihistoriamme kannalta meillä on upeita alueita kehitetään niiden vahvuuksia muistetaan että alueisiin alueisiin kuuluvat myös kaupungit ja kaupungeissa on myös erilaisia alueita sisällä ja ja kaikki kaupunkien alueet eivät ollenkaan voi niin hyvin kuin toiset tämä olisi myös tärkeä huomioida meillä on monta esimerkkiä alueista joissa esimerkiksi lasten mahdollisuudet jatkokoulutukseen ovat ihan erilaiset kuin toisilla alueilla totta kai myös kaupunkipolitiikalla tähän yritetään tarttua mahdollisimman paljon mutta olisi hyvä että että myös valtiollinen ja kansallinen huomio kiinnittyisi siihen että erilaisissa kaupungeissa ja kunnissa on on eriarvoisia alueita jo tällä hetkellä kiitoksia